päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla

arvoisat kansanedustajat ilmoitan että namibian parlamentin puhemies peter katjavivi seurueineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat tervetulleiksi eduskuntaan

nyt siirrymme kyselytuntiin edustaja salonen
arvoisa puhemies kuvitelkaa tilanne jossa aistit kotisi tuoksut vahvasti tunnistat tutun äänen ja uskallat liikkua omasta huoneestasi olohuoneeseen muiden seuraan tuttuus tuo elämääsi turvaa arki on helpompaa kun tiedät missä olet tällainen on vaikeavammaisen arkitodellisuus parhaimmillaan pahimmillaan vammainen ihminen kohtaa jopa kahden vuoden välein kilpailutuksen takia uudet hoitajat ja uuden asuinympäristön vain siis siksi että me ei vammaiset ihmiset sanomme että hankintalaki määrää niin minusta koti kuuluu kaikille arvoisa pääministeri oletteko te ja

arvoisa herra puhemies käsittääkseni kilpailutuslaki ja samoiten hankintalaki nimenomaan sallii sen että

jokaisessa kunnassa voidaan tehdä sellainen harkinta joka on vammaisen edun mukainen jos esimerkiksi asunto kilpailutettaisiin tiheästi on selvä asia että jos joutuu sitä tuttua ja turvallista ympäristöä vaihtamaan nopeasti ja ja varsinkin kun vammaisella se tuttuus ja turvallisuus on on tärkeää niin se ei ole oikein varmasti ministeri joka vastaa tästä hankintalaista ministeri lindström pystyy paremmin vielä selittämään mutta tämä on käsitykseni että nykylainsäädäntö sallii kunnille juuri sen mitä esititte
arvoisa herra puhemies joo pelkistäen sanottuna tässä on kyse täysin hankintayksikön eli suomeksi sanottuna kunnan tekemästä valinnasta vammaisten palvelujen tuottamiseen ei sovelleta hankintalakia jos kunta antaa loppukäyttäjän itse tehdä valinnan hänelle sopivasta palveluntarjoajasta tällöin kunta ei käytä harkintavaltaa ja kyse ei ole julkisesta hankinnasta no jos taas kunta haluaa tehdä päätöksen siitä kuka vammaisten palveluja saa tuottaa ja valitsee sopivimmaksi katsomansa palveluntuottajan silloin on kyse julkisesta hankinnasta ja jos kunta valitsee tosiaan tämän vaihtoehdon kunta ei voi valita palveluntuottajaksi kaveria vaan homma täytyy kilpailuttaa hankintalain mukaan ei ole kenenkään ei edes vammaisen henkilön etu se että kunta voisi valita valita palveluntuottajan ilman kilpailutusta ja tältä osin ei direktiivin sääntelystä ole edes mahdollista kansallisesti poiketa näin minulle on kerrottu meidän virkamiestemme taholta

arvoisa puhemies todellisuus on paljon julmempaa kuin mitä te nyt sieltä kerrotte tai haluatte myöntää esimerkiksi rovaniemeläinen nuorimies petteri on taistellut perheensä kanssa vuosia saadakseen asua ryhmäkodissa jonne hän lapsuudenkodistaan muutti petterin tarina että todellisuudessa on aivan eri asia kilpailuttaa kopiopapereita kuin ihmisen koko elämän mittaista asumista arvoisa pääministeri eilen illalla toiveeni heräsi luin haastattelun jossa nostitte esille vammaisten asumispalveluiden kilpailuttamisen teidän sydäntänne on koskettanut vammaisten asia vielä viime jouluna hallituspuolueiden kaikki kansanedustajat te arvoisa pääministeri mukaan lukien äänestitte sen puolesta että vammaisten koti kuuluu kilpailuttaa arvoisa pääministeri oliko jouluna tehty päätös

arvoisa puhemies tosiaan kuten äsken tuossa sanoin

tietenkään yhtään väheksy vammaisten asiaa emmekä tilaa minä olen tänään laittanut meidän virkakoneistollemme sellaisen määräyksen että kaikille kunnille laitetaan vielä kerran rautalankaohjeistus miten tätä hankintalakia voidaan käyttää se on ensimmäinen toimenpide toinen toinen toimenpide on se että me käynnistämme yhdessä stmn vastaavan ministerin kanssa keskustelun tästä asiasta ja vielä kerran perkaamme mitä tälle asialle on tehtävissä me emme tätä ongelmaa väheksy ja eilinen ohjelma oli koskettava

arvoisa puhemies asiaa koskeva kansalaisaloite on saanut nyt yli viisikymmentätuhatta nimeä täyteen eli se tulee nyt tänne eduskunnan käsittelyyn ja me sosiaalidemokraatit tuemme kansalaisaloitteen ajatusta kilpailuttaminen koskee myöskin muistisairaita ihmisiä joiden elämässä perusturvallisuus muodostuu usein samoina pysyvistä ihmissuhteista ja tutusta ympäristöstä miltä meistä tuntuisi jos meille sanottaisiin että nyt on pakko muuttaa kun asuminen on muualla halvempaa uskon ettei kukaan meistä suostuisi tällaiseen miksi vammaisten ja muistisairaiden kohdalla tämä on edelleen mahdollista vaikka heidän kohdallaan seuraukset voivat olla erittäin dramaattisia kysyn vielä uudelleen mitä hallitus aikoo tehdä tässä ja nyt että tämä epäkohta saataisiin hoidettua sillä parasta aikaa monissa kunnissa on käynnissä nämä kilpailutussysteemit
arvoisa herra puhemies kuten äsken sanoin tässä ja nyt tänään on laadittu jo kirje kunnille koska tämä asia ratkaistaan myös kunnissa kuntien käytännöt ovat todella kirjavia jotkut käyttää hankintalakia jotkut eivät tässä on ensimmäinen asia pitää saada ne samanlaisiksi niin että että kaikki toimivat samalla tavalla hankintalaki niin kuin sanoin ei velvoita hankintayksiköitä toteuttamaan sosiaali ja terveyspalveluita mukaan lukien vanhusten ja vammaisten palvelut julkisena hankintana ne palvelut voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa asiakkaan valinnanvapauteen perustuen ja kun tästä käytiin keskustelua hankintalain esittelyn yhteydessä niin silloin nostettiin tämä niin sanottu henkilökohtainen budjetointi esille ja tämä olisi se asia jolla tätä asiaa voitaisiin viedä eteenpäin

arvoisa herra puhemies viime eduskuntakaudella perussuomalaiset tekivät lakialoitteen ja saivat vammaisneuvostot lakisääteisiksi ministeri silloin kuntaministeri paula risikko olitte sitä eteenpäin viemässä kiitos siitä myös vanhusneuvostot ovat lakisääteisiä tällä hetkellä tiedustelisin tästä vammaisneuvostojen toiminnasta ja myös vanhusneuvostosta ne eivät ole kumpikaan lakisääteisiä millä tavalla näistä asioista tulevaisuudessa myös soten keskiössä huolehditaan vammaisneuvostojen ja vanhusneuvostojen ääni kuuluu elikkä niiden ihmisten joiden asioita siellä kunnissa hoidetaan nämä kumpikaan eivät ole päättäviä elimiä mutta sisältö on erittäin tärkeä ja on myös erittäin tärkeää että siellä neuvostoissa on vammaisten ja vanhusten edustus ei ainoastaan järjestöjä tai poliitikkoja vaan siellä pitää olla ne ihmiset kenenkä asioista me puhumme

arvoisa puhemies edustaja juvonen otti todella tärkeän asian esille varsinkin nyt kun tässä ovat aloittaneet uudet kunnanvaltuustot minun viestini kuntaministerinä on sinne että nyt pitäisi jokaisessa kunnassa huomioida tämä ja todellakin niin että on erikseen vanhusneuvostot ja erikseen vammaisneuvostot ja sitten ovat vielä nuorisovaltuustotkin monessa muussa mukana eli nyt on hyvä paikka sitä korjata mitä sitten tulee tuleviin maakuntiin niin maakuntalain

arvoisa puhemies palveluiden pirstoutuminen ja markkinallistaminen uhkaavat heikentää eniten niiden ihmisten palveluita jotka eniten tarvitsevat näitä palveluita sen vuoksi kansalaisaloite vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettamisesta on tarpeellinen ja aiheellinen sen vuoksi kysyn asianomaiselta ministeriltä miten hallitus aikoo vastata ihmisten arjesta nouseviin aitoihin huoliin ja turvata kaikkein eniten apua tarvitsevien ihmisten pitkäjänteisen ja hyvän hoidon

arvoisa puhemies täällä esillä oleva aihe on hyvin tärkeä me puhumme monin tavoin yhteiskunnan niistä jäsenistä joiden ääni ei kanna kauas siksi on tärkeää että tämä keskustelu käydään myös täällä on hyvä muistaa että ministeri lindströmin vastuulle kuuluva hankintalaki on käytännössä menettelytapalaki se on siis tapa hankkia ne palvelut joihin vammainen ihminen on elämäntilanteensa tai sairautensa perusteella oikeutettu ja tuo oikeus kumpuaa vammaispalvelulaista jota olemme parhaillaan uudistamassa

maakuntien harteilla suuri osa sosiaalihuollon palveluista joihin nämä asumispalvelutkin kuuluvat on itse asiassa kunnissa tällä hetkellä jo nyt yksityisten palveluntuottajien toteuttamia niitä tulee koskea samat säännöt ja ihmisten oikeudet liittyvät myös siihen varsinaiseen lakiin ei siihen missä ihminen tarkalleen ottaen asuu siksi olemme tuoneet tänne myös palvelutuottajalain joka koskee säännöstelyä yksityisen ja julkisen osalta samalla tavalla
arvoisa puhemies suomi rikkoo tällä hetkellä niin kansainvälistä vammaisten oikeuksia koskevaa sopimusta kuin myöskin perusarvojamme vammaisten elinikäisten palveluiden kilpailuttaminen on johtanut hyvin epäinhimillisiin tilanteisiin kuten edustaja salonen tässä kertoi ihmisiltä on viety koti alta heitä ei ole kuultu heitä itseään koskevissa päätöksissä heidän elämänsä peruselementit on romutettu näin ei voi todellakaan enää jatkua hallitus sivuuttaa koko kysymyksen viittaamalla sote uudistukseen ja sen myötä mahdollisesti tulevaan henkilökohtaiseen budjetointiin joka ehkä korjaa tilanteen ehkä joskus tämä ei kuitenkaan nyt riitä meille vammaisten oikeudet eivät ole kauppatavaraa kysynkin teiltä ministeri onko hallitus jo alkanut valmistella tarvittavia muutoksia sosiaali ja terveysalan sekä muiden alojen lainsäädännöllä jotta voimme varmistua siitä ettei vammaispalveluita enää järjestetä kilpailuttamismenettelyin ja että vammaisten ihmisoikeudet turvataan jatkossakin

edustaja pekosen kanssa istuimme sosiaali ja terveysvaliokunnan jäseninä kun eduskunta itse asiassa liki kaikissa valiokunnissa käsitteli tätä hankintalakia joka on menettelytapalaki kaikelle julkiselle ostolle jos se ylittää tietyn summamäärän me kävimme perustellun keskustelun siitä voisiko tässä kohdin tehdä poikkeuksen ja kuten ministeri lindström totesi arvio perustui eu direktiiviin joka tätä hankintatoimintaa säätelee jaan aivan samoin edustaja pekosen huolen vammaisten ihmisten ja muiden esimerkiksi pitkäaikaissairaiden ja näiden ihmisten ihmisoikeuksista mutta on hyvä muistaa että tämä laki on aivan tuore minulle on muodostunut sellainen käsitys että suomalaisissa kunnissa ei ole vielä sisäistetty sitä se nimittäin parani merkittävästi on esimerkiksi selvää että asiakkaan tai asukkaan ääni on otettava huomioon jo hankintaa suunniteltaessa ja on velvoitettu kertomaan jos kunta tai muu hankkija käyttää kriteerinä vain rahaa eikä esimerkiksi painota laatukriteereitä laki on nyt parempi kuin

hyvin huomioiduksi olisi hyvä että ministeri tässä toteaisi mitä tarkoittaa henkilökohtainen budjetti eun hankintadirektiivi on sellainen jota suomen täytyy noudattaa mutta niissä maissa joissa sitä ei ikään kuin noudateta valinnanvapausjärjestelmä silloin kun ihminen valitsee ei ole hankinta ja sen takia tämä henkilökohtainen budjetti on tulossa valinnanvapauslakiin se tarkoittaa että esimerkiksi kehitysvammaisen ihmisen elämän aikaiset palvelut voidaan yhdessä asiantuntijoiden vammaisen ja hänen omaistensa kanssa räätälöidä sellaisiksi kuin ihmiselle sopii ja silloin näitä palveluita ei kilpailuteta esimerkiksi asumispalveluita tämä on erinomainen uudistus ja toivon että oppositiokin tätä kannattaisi mutta toivon että ministeri saarikko avaisi tämän vielä paremmin kuin minä olette niin hyvä avaamaan sosiaali ja terveydenhuollon kysymyksiä voisitteko tämän tehdä kiitos
arvoisa puhemies yritän parhaani kokenut edustaja sarkomaa kuvaili kyllä jo asian pääpiirteet aivan oikein siinä tietysti oppositio välihuudoillaan on oikeassa että tämän suhteen puhumme valinnanvapauslaista ja sen yksityiskohdista osana sote uudistusta joka on kokonaisuus joka astuu voimaan parin vuoden kuluttua mutta sitä ennen hankintalain sovellutus ja sen aito aito ymmärrys mitä sen uudet muodot tarkoittavat ovat välttämättömiä ottaa kunnissa käyttöön iloitsen ministeri lindströmin toimesta siitä että kuntia tässä lähestytään henkilökohtainen budjetti on ikään kuin

kysymyksessä palvelut hankintalain kautta toteutettuna henkilökohtaisen budjetin kautta toteutettuna aina taustalla on palvelun tarpeen arviointi jonka tekevät sosiaali ja terveydenhuollon ammattilaiset yhdessä vammaisen tai hänen läheistensä kanssa henkilökohtainen budjetti on sellainen jossa oma ääni kuuluu paremmin

kärsivät tällä hetkellä heillä on turvattomuutta tämän asian suhteen ja se pitää ratkaista tässä ja nyt arvoisa pääministeri te olette todennut ilta sanomissa yhdestoista kymmenettä että olette valmis harkitsemaan ainakin joidenkin vammaispalvelujen jättämistä kilpailutuksen ulkopuolelle mitä käytännössä tällä tarkoitatte eu ei siis estä tätä kilpailuttamisen ulkopuolelle sulkemista miten aiotte nyt ratkaista pääministeri sipilä tämän asian teidän hallituksenne puolelta täytyy tämä asia ratkaista

ymmärrän hyvin huolen ja ymmärrän myöskin sen että vammaiset ihmiset tarvitsevat inhimilliset ja hyvät palvelut se on selvä asia niin kuin tässä kuulimme hankintalaki tai sosiaali ja terveydenhuollon lainsäädäntö ei tällä hetkelläkään aseta mitään estettä tehdä se juuri näin mutta

näitä arjen esimerkkejä on omassakin sähköpostissani vaikka kuinka paljon on selvästikin eroja ja joka paikassa tätä ei tehdä parhaalla mahdollisella tavalla sen vuoksi ministeri lindström on nyt pyytänyt ohjeistamaan kuntia sillä tavalla että siellä käytännöt yhtenäistyisivät se mitä me teemme sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä tämä henkilökohtainen budjetointi todellakin tuo tähän kysymykseen sitten ratkaisun jolloin ihminen pystyy itse päättämään laajemmin siitä miten se raha käytetään

puhemies jos kunta tuottaa nuo vammaispalvelut omana toimintanaan niin silloinhan ei tarvitse kilpailuttaa mutta sen sijaan jos hankitaan markkinoilta silloin on kilpailutettava tämä on se perus ja pohjasääntö

arvoisa herra puhemies edustaja on aivan oikeassa ja juuri sen takia tänään olen antanut määräyksen siitä että tämmöinen kirje lähtee kuntiin ja sellainen että se on rautalankaa niin että varmasti tulee selväksi mistä tässä on kysymys näistä kynnysarvoista

se direktiivi olisi sallinut seitsemänsataatuhatta euroa minkä takia tällä haettiin avoimuutta julkisella ilmoittamisella sekä parasta hinta laatu suhdetta myös alan yrittäjät pitivät direktiiviä alempaa kynnysarvoa tärkeänä asiana avoimuuden kannalta hankintalaissa säädettiin kuitenkin näille sote palveluille omat erityisen kevyet ja joustavat säännöt vielä kerran jos kunta päättää ulkoistaa nämä palvelut sen tulee järjestää kilpailutus näitä sote palveluita ei ole mahdollista sulkea hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle hankintadirektiivissä on nimenomaiset cpv koodit joissa luetellaan myös vammaisten palvelut

kysymys edustaja hakkarainen
arvoisa puhemies hallitusohjelmassa luvataan että hallitus teettää riippumattoman selvityksen maahanmuuton kustannuksista perussuomalaisten vaatimuksesta selvityksen piti valmistua ministeriön nettisivujen mukaan keväällä ministeriön sivuilta löytyy asiasta yksi taulukko jossa on kerrottu mitä kaikkia maahanmuuton vaikutuksia tutkivia teoksia on olemassa onko sosiaali ja terveysministeri tyytyväinen siihen että ministeriönne on saanut selvitettyä kahdessa pilkku viidessä vuodessa mitä selvityksiä olemassa on päättäjien ja virkamiesten tulee tietää keitä maassamme on mitä he tekevät ja mitä heille maksetaan kysynkin arvoisalta sosiaali ja mikä maksaa selvityksen valmistumisessa ja mikä on arvionne vuotuisista maahanmuuton

arvoisa puhemies kysyjä viittasi tuossa myös siihen että on oikeus tietää keitä maassa on se ei yksinomaan ole sosiaali ja terveysministeriön asia tähän selvitykseen kyllä selvitystyö on ollut käynnissä ministeriössä se on ollut sen ajan mitä tähän asti tähän asti on tultu ja se ei ole koko totuus edustaja hakkarainen mitä siellä sanotaan se että olisi selvitetty pelkästään sitä mitä selvityksiä on tehty vaan sitä työtä on tehty ja se kyllä valmistuu sieltä ajallaan ja ottaa sen ajan nyt vielä mitä siihen tarvitaan mutta kyllä lupaan että se valmistuu

arvoisa puhemies on hämmästeltävä sitä miten hallitus pystyy laatimaan valtion vuotuisen menoarvion jota tälläkin hetkellä eduskunnassa käsitellään kun ei se virkamiesarmeijastakaan huolimatta pysty selvittämään edes niitä kuluja joita maahanmuutosta syntyy tällainen vatulointi laittaa koko budjetin epäuskottavaan valoon vuoden kaksituhattakahdeksantoista talousarvioesitystä katsellessa huomaa että kyllä useilla aloilla lasketaan senttejä hyvinkin tarkkaan asuminen kallistuu köyhät köyhtyvät ja rikkaat rikastuvat veteraanitkaan eivät säästy leikkurilta mutta samaan aikaan jopa laittomasti maassa oleville on löydetty lisärahoitusta kertokaa nyt meille perussuomalaisille ja koko kansalle aiotteko te puuttua näihin epäkohtiin jos ette aio voitteko edes rehellisesti kertoa miksi hallitus antaa maahanmuuton kustannusten kasvaa harmaalla alueella samaan aikaan

arvoisa herra puhemies todellakin maahanmuuton kustannukset ovat hyvin moninaiset aivan niin kuin ministeri mattila tuossa totesi kun aikoinaan on sovittu että tällainen selvitys tehdään niin se on todella meneillänsä ja ja me olemme käyneet läpikin sitä tilannetta ja että se on niin vaikea koska on hyvin monia tekijöitä nyt pitää muistaa että oli aivan poikkeuksellinen tilanne se kaksituhattaviisitoista jolloin me olimme tilanteessa jolloin piti nopeasti toimia jokainen sen ymmärtää nyt ollaan tilanteessa jolloin me olemme

hallintaan ja myöskin purettua niitä sopimuksia joita on siinä vaiheessa tehty aika laillakin hädällä nyt niitä on purettu ja tämä normalisoituu mutta on aivan selvää että siellä jouduttiin tekemään sellaisia ratkaisuja jotka eivät välttämättä olleet kustannusvaikuttavia vaan hätätilaratkaisuja nyt olemme toisaalta paljon paljon valmistautuneempiakin mahdolliseen seuraavaan vaiheeseen

arvoisa puhemies viime aikoina on tullut esille monia tapauksia joissa turvapaikanhakija on kesken oleskelulupaprosessin työllistynyt voi sanoa että työllistyminen avoimille markkinoille jos jokin osoittaa että ollaan kotouduttu suomeen ongelmaksi on tullut kuitenkin se että osa näistä on saanut kielteisen oleskelulupapäätöksen ja kysynkin asianomaiselta ministeriltä voitaisiinko lainsäädäntöä muuttaa siten että halutessaan tällainen henkilö joka on työllistynyt voisi joustavasti siirtyä työperäisen maahanmuuttoprosessin piiriin sieltä turvapaikanhakuprosessin piiristä

ja sitten on työperäinen työperäinen lupa jos henkilö kesken turvapaikan hakemisen työllistyy niin hän voi hakea myöskin sitä oleskelulupaa työn perusteella ja nämä käsitellään kahtena erillisenä tärkeää on sitten että nämä kaksi erillistä hakemusta synkataan yhteen ja katsotaan onko työperäinen lupa mahdollista saada täyttyvätkö siinä kriteerit eikä ole vain kikkailua sillä että sillä perusteella voitaisiin saada turvapaikkahakemus blokattua pois ja sitten tulisi se työperäinen on aina varmistettava että se on aito työpaikka ja se on aito raha mikä sieltä tulee

arvoisa puhemies onpa taas yllättävää että perussuomalaiset puhuvat maahanmuutosta me kaikki todella todella yllättyneitä tällaista pakkomielteisyyttä ei ole nähty olette olleet hallituksessa kaksi vuotta te olette leikanneet suomalaisilta eläkeläisiltä opiskelijoilta heikko osaisilta valtavasti nyt te kehtaatte puhua maahanmuuton kustannuksista maahanmuuttajat tekevät pitkää päivää tässä maassa yrittävät rakentaa tätä maata yhtä lailla kuin kantasuomalaiset tällainen käsittämätön erottelu pitäisi lopettaa itse asiassa käännän kysymyksen toisinpäin ja kysynkin asiasta vastaavalta ministeriltä emmekö me voisi puhua

arvoisa herra puhemies oikein mielellänsä nimittäin maahanmuutolla on myöskin hyötyjä suomi tarvitsee myös maahanmuuttajia monestakin syystä esimerkiksi siitä syystä että meillä tarvitaan myös työntekijöitä maahanmuuttajia tänne työntekijöinä ja siitä syystä tämä hallitus on päättänyt tehdä maahanmuuttopoliittisen ohjelman jossa painopisteenä on työperäinen ja nimenomaan suomi haluaa olla avoin maa jossa ihmiset voivat liikkua aivan niin kuin kaikissa muissakin euroopan maissa työperäinen maahanmuutto on täysin järkevää ja sallittua siinä on vain määrätyt kriteerit mitkä pitää täyttää se ei kuitenkaan ole sellainen tapa että voidaan

arvoisa puhemies kun puhutaan kustannuksista ja kotoutumisesta maahanmuuttajilla itsellään on päävastuu kotoutumisesta joka on mahdotonta ilman heidän omaa aktiivisuuttaan toisaalta kantaväestön kannattaa osoittaa lähimmäisenrakkautta ja hyväksyntää yritteliäitä tulijoita kohtaan kukaan ei halua kotoutua maahan jossa kokee halveksuntaa tai syrjintää tämä on tulevan puolueemme sinisen tulevaisuuden periaateohjelmasta vastaavan suurimman osan suomalaisista näkemyksiä mutta se mikä aiheuttaa inhimillisiä kustannuksia ja ihmishenkien menetyksiä ja huolestuttaa tavallisia suomalaisia on terrorismi kysynkin asianomaiselta ministeriltä mitä toimia hallitus on tehnyt tähän uhkaan vastaamiseksi joka on maahanmuuttoon liittyvä keskeinen uhkatekijä

vaikka työperäisen syyn takia katsoa on kysymys siitä syystä meillä on nimenomaan rajavartiosto ja erilaiset rekisterit käytössä myöskin kysyitte sitä miten me varmistamme siinä vaiheessa kun turvapaikkaa haetaan me katsomme esimerkiksi sen onko hänellä rikosrekisteriä tai onko mitään muuta sellaista mikä voisi aiheuttaa tällaisen uhkan samoin meidän tehtävämme on että siinä tapauksessa kun henkilöä ollaan palauttamassa esimerkiksi se prioriteetti tällä hetkellä meillä on keskusrikospoliisissa niin sanottu tupa toiminto eli tällainen turvapaikanhakijoihin kohdistuva toiminto jossa selvitetään onko tällä henkilöllä mahdollisesti uhka tällaiseen terrorismin työhön tai tämäntyyppiseen toimintaan tai onko radikalisoitumista siellä taustalla

arvoisa puhemies tällä hetkellä tilanne on se että paperittomien ihmisten määrä suomessa kasvaa ja tämä on erittäin huolestuttava piirre monestakin syystä meillä ruotsalaisessa eduskuntaryhmässä on tällä hetkellä suuri huoli siitä että paperittomien lasten määrä on saatujen selvitysten mukaan jo yli viidenkymmenen meidän maassamme jokaisella lapsella pitäisi olla oikeus koulutukseen ja turvallisuuteen arjessa mitä hallitus aikoo tehdä tälle asialle

arvoisa herra puhemies on aivan selvää että kun puhutte paperittomista niin te varmasti tarkoitatte niitä henkilöitä joilla ei ole paperia toimia täällä mutta pitää muistaa että kaikki heistä eivät ole laittomasti maassa jos te viittaatte siihen että on henkilöitä jotka eivät ole saaneet turvapaikkaa ja ovat siitä huolimatta jääneet tänne te todennäköisesti viittaatte siihen meillä on selvä ohje annettu kunnille että nämä lapset ovat oikeutettuja esimerkiksi koulutukseen nämä lapset ovat myöskin oikeutettuja oikeutettuja

turvapaikkapäätöstä yleensäkin lapsista aina lapsen etu menee edelle ja nimenomaan lapset ja perhe on se ydinyksikkö aina lähdetään sen lapsen edun näkökulmasta kun on kysymys palauttamisesta kun on kysymys turvapaikasta kun on kysymys vastaanottopalveluista

arvoisa puhemies onpa yllättävää että vihreät pitävät sitä huonona asiana että puhumme myös turvapaikanhakijoista ja maahanmuuton kustannuksista se ei olekaan ensimmäinen kerta minusta on hyvä että me puhumme monista eri asioista kyse on kuitenkin hallitusohjelman kirjauksesta ja emme edelleenkään oikeastaan saaneet vastausta siihen milloin se ohjelma tulee aika kauan se on kestänyt ja tämä kirjaushan on muistaakseni tehty jo ennen kuin tämä

kesällä kaksituhattaviisitoista tapahtunut maahanmuuton lisääntyminen tapahtui joten se ei kyllä ihan liity siihen maahanmuuttokriisiin olisin vielä kysynyt sitä onko nyt tullut joitain uusia ohjeita ministeri risikko sanoitte että tarkistatte rikosrekistereitä tulijoilta mutta eikö esimerkiksi tässä turun tapauksessa ollut näin että tämä ihminen oli jo prosessissa ei tiedetty tästä tuomiosta tai epäilystä saksassa ja henkilöllisyyden selvittämisen kanssa oli epäonnistuttu mikä mikä tilanne tässä nyt on onko teillä joitain uusia ohjeita tämä on yllättävää että nyt me saammekin

turun henkilössä oli kysymys siitä että hänhän tuli eri eri henkilöllisyydellä kuin mitä hän todellisuudessa oli ja hänestä ei ollut merkintää hän oli jollain henkilöllisyydellä tehnyt jotain mutta se ei tullut näkyviin siinä rekisterissä mitä katsotaan ja hän ei ollut koskaan hakenut turvapaikkaa joten hän ei ollut siinä eurodac rekisterissä joka katsotaan yleensä aina kun turvapaikanhakijaksi tulee tämä on se ongelma jos ihminen seikkailee euroopan maissa eri nimillä eri identiteeteillä niin on aivan mahdollista että käy niin että henkilö tulee ja hänestä ei ole mitään merkintää vaikka hän olisi toisella nimellä tehnyt jotain tämä on sitä mitä euroopan unionissa pyritään nyt tekemään yhteensovittamaan näitä tietojärjestelmiä että me esimerkiksi

seuraava kysymys edustaja uotila
arvoisa puhemies on tullut vihdoinkin päivä jolloin vasemmistoliiton eduskuntaryhmä voi kiittää pääministeriä ja olla hänen kanssaan samaa mieltä arvoisa pääministeri totesitte julkisuudessa että nolla on kohtuuton vaatimus syksyn palkkaneuvotteluissa vasemmistoliitto on täysin samaa mieltä kohtuullisia palkankorotuksia tarvitaan palkansaajia kyykyttäneen kikyn tuomien palkanalennusten työajanpidennysten ja lomarahaleikkausten korvaamiseksi mutta niitä tarvitaan myöskin kotimaisen ostovoiman turvaamiseksi ja sitä kautta talouskasvun ja työllisyyden paranemisen vauhdittamiseksi meille kohtuus palkankorotuksissa on prosentteja ei niiden kymmenyksiä kysynkin pääministeriltä onhan koko hallitus tukemassa kohtuullisten

arvoisa puhemies hallitus ei todellakaan ole tuossa tuossa pöydässä se mitä olen tuohon pöytään hallituksen viestejä viestinyt on se että meillä on sieltä yhteisestä kiky pöydästä se paikallisen sopimisen edistäminen vielä vaiheessa toivomme että se menee eteenpäin olen myöskin viestinyt tuohon pöytään että mikä työllisyydessä nyt tällä hetkellä on tuolla kierroksella sössisi vaan pysyisimme maltissa olen myös sanonut mielipiteenäni sen että kyllä nolla pilkku nolla kuulostaa tässä tilanteessa aika huonolta ratkaisulta

ennakkotietojen mukaan teollisuuden ja palvelujen liikevaihto kasvaa lähes kymmenen prosentin vauhtia vuoden takaiseen verrattuna samaan aikaan palkansaajien ansiot laskivat nolla pilkku neljä prosenttia edellisen vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna arvoisa puhemies kasvu kuuluu kaikille millä toimenpiteillä hallitus aikoo turvata tämän hyvin laajasti hyväksi havaitun tavoitteen toteutumisen käytännössä

arvoisa puhemies niin kuin tässä salissa moneen kertaan on todettu se tärkein keino kasvun kuulumiseen kaikille on se että varmistamme yhdessä kaikin tavoin hyvän työllisyyskehityksen se että työtön ihminen saa töitä on se tärkein elementti siihen että saamme kasvua jaettua paremmin kaikille sitä kautta myöskin julkinen talous vahvistuu niin kuin nyt on ja sitä kautta me pystymme myöskin julkisen talouden valtion budjetin kuntien budjettien kautta sitten huolehtimaan niistä jotka eivät pysty itsestään huolehtimaan eivät ole työelämässä ja sitä kautta pääse tästä kasvusta osalliseksi nämä ovat ne keskeiset elementit toivon että tällä syksyn

puhemies minäkin olin iloinen kun kuulin pääministerin kannanoton tästä että nolla on raukkamainen raukkamainen esitys se kuvaa työnantajien kyllä aika kovaa neuvottelutaktiikkaa arvoisa pääministeri ruotsissa on takana kahden pilkku kahden prosentin palkankorotus ja nyt siellä on sovittu kolmeksi vuodeksi kuuden pilkku viiden prosentin palkankorotus kuulitte oikein saksassa on sovittu kahdenkymmenenyhden kuukauden palkankorotuksista joiden prosenttitaso on minä ymmärrän ettei pääministeri halua ottaa kantaa näihin prosentteihin mutta mitä ajattelette siitä että kunnon korotus

kaksi prosenttia jos joku haluaa kuitenkin parantaa meidän suhteellista kilpailuasetelmaamme ruotsiin ja saksaan tämä lisäisi ostovoimaa eikö se olisi suomen yhteiskunnan ja työllisyyden kannalta hyvä asia

täältä aitiosta lähde se on selvä asia mitä mitä tulee sitten ruotsiin ja saksaan niin kaksi havaintoa siitä ensinnäkin kun kaksituhattaviisi vuoteen verrataan silloin kun hallitus aloitti toimintansa niin siinä mitattiin noin viidentoista prosentin kustannuskilpailuetu saksan hyväksi ruotsiin vähän vähemmän sitä me olemme nyt kuroneet hyvin umpeen ja se näkyy siinä että meidän vientimme rupeaa vetämään ja vienti kun vetää niin se tuo palvelualoja siinä mukana se on keskeisin hyvän työllisyyskehityksen taustalla toinen mikä erottaa meidät ruotsista ja saksasta on se että siellä sovitaan asioista paljon enemmän työpaikkojen tasolla paikallisella sopimisella sillä tavalla nämä yhdessä sovitut prosentit eivät ole edes vertailukelpoisia koska siellä pystytään sitten mukautumaan siihen yrityksen tai yhteisön omaan tilanteeseen tämä on se asia jossa meidän pitäisi suomessakin päästä eteenpäin

arvoisa herra puhemies syksyn työmarkkinakierros on kyllä merkittävä suomen talouden ja työllisyyden kasvun ja niiden kymmenientuhansien ihmisten kannalta jotka odottavat kasvun myötä työmarkkinoille pääsyä sehän tässä on ydinkysymys että ihmiset pääsevät töihin nyt ollaan päästy talouden kasvu uralle ja on mahdollisuus että tämä vuosi ei jää ainoaksi jos mennään maltillisesti eteenpäin työmarkkinajärjestöt ansaitsevat edelleen kiitosta siitä että he pystyivät tekemään tämän

ainakin minä uskon siihen että he pystyvät tässä tilanteessa myös arvioimaan mikä on oikea taso näissä palkankorotusvaateissa ja tässä työmarkkinatilanteessa hallitus ei ole mikään osapuoli tuolla työmarkkinapöydässä eikä eikä kuulu sinne sinne lainkaan tietysti kaikki toivomme ja luotamme siihen että että tulee rauhallinen työmarkkinakierros joka tukee tätä talouden kasvua ja työllisyyden kasvua parhaalla mahdollisella tavalla ja ainakin luotan järjestöihin tässä kysyn pääministeriltä onko hallitus pitänyt lupauksensa palkansaajien ostovoiman suhteen näiden kiky kiky kompensaatioiden osalta

arvoisa puhemies hallitus on pitänyt omat lupauksensa ja oikeastaan vähän etuajassakin veronkevennysten kautta sitten tullut työntekijöitä vastaan siinä kun työnantajilta on siirtynyt maksuja työntekijöille se oli keskeinen osa tätä kilpailukyvyn parantamista niin sanottua sisäistä devalvaatiota edelleenkin työmarkkinajärjestöt ja kaikki mukana olleet ansaitsevat kiitokset että se saatiin tehtyä ja se on merkittävä osa tätä kehitystä missä olemme ja ja merkittävä osa tätä hyvää työllisyyskehitystä nyt on tärkeää se että tässä syksyllä maltti säilyy ja saadaan suomalaiseen tapaan sovittua asiat jos ei muuta niin sitten ainakin viime tipassa mutta kuitenkin saadaan sovittua sovittua sillä tavalla että työrauha säilyy ja ja voimme varmistaa tämän yhteisen hyvän kehityksen mihin nyt ollaan päästy
arvoisa puhemies pakko ensin todeta edustaja zyskowiczille että sehän on teidän edustamanne puolue jolla on ollut tapana tehdä suoria tarjouksia eri ammattiryhmille mitä tulee tähän kysymykseen niin vasemmistoliiton linjaus on on ollut se että nyt kannattaisi sopia kunnollisista palkankorotuksista ihan kansantaloudellisistakin syistä eli korvaamaan kilpailukykysopimuksen haitallisia vaikutuksia kansantaloudelle ja palkansaajien ostovoimalle onhan se mielenkiintoista että tilanteessa jossa talous kasvaa suomessa vastuu palkansaajien ostovoiman kehityksestä on siirretty työnantajilta hallitukselle eli veronmaksajat joutuvat veronkevennysten kautta huolehtimaan siitä että palkansaajien ostovoima kehittyy suotuiseen suuntaan tilanteessa jossa talous muuten kehittyy hyvään suuntaan onko tämä teidän mielestänne pääministeri sipilä ollut oikea ratkaisu ja millä tavalla hallitus aikoo nyt jatkossa huolehtia siitä että suomalainen osaamispääoma koulutus ei näiden leikkausten seurauksena rapistu
arvoisa puhemies oikeampi ratkaisu mielestäni olisi se että mahdollisimman paljon sovittaisiin siellä työpaikoilla koska siellä se tilanne tiedetään kaikkein kaikkein parhaiten eli paikallinen sopiminen menisi mahdollisimman paljon eteenpäin nyt tämän syksyn palkkakierroksen osalta mitä tulee tähän ostovoimaan ja ja maksukykyyn niin uskon ja luotan tähän suomalaiseen järjestelmään että siihen löytyy oikea tasapaino tämän syksyn neuvotteluissa kun työnantajat ja työntekijät keskenään neuvottelevat siitä

arvoisa puhemies monilla ratkaisuilla suomen kilpailukykyä on palautettu ja toden totta suksi luistaa entistä paremmin saksan ja ruotsin selkä näkyy jo olemme kirimässä rinnalle ja toivottavasti ohikin talous kasvaa työttömyys vähenee ja valtion velkaantuminen on saatu hallintaan näistä syksyn työmarkkinaratkaisuista on hyvä että eduskunta seuraa niitä mutta eduskunta ei todella ole osapuoli näissä asioissa eduskunta ei ihmisten palkoista päätä ei edes lomarahoista tämä on hyvä muistaa mutta seurata täytyy koska kysymys on menestyksemme kannalta tärkeistä ratkaisuista ja joitakin huolestuttavia merkkejäkin on nyt ilmassa tuolta työmarkkinakentältä työtaisteluitakin on jo vähän väläytelty arvoisa puhemies kysyn pääministeriltä millä mielin seuraatte syksyn työmarkkinatilannetta voimmeko luottaa siihen että nyt aikaansaatu hyvä ja myönteinen talous ja työllisyyskehitys

arvoisa puhemies olen edelleenkin luottavaisin mielin seurannut tätä keskustelua ja luotan luotan siihen että että sieltä ratkaisut syntyvät hallitushan toi oman kortensa kekoon jo budjettiesityksessään varmistamalla ostovoiman kehityksen myöskin veronkevennysten kautta ja tämä tämä oli kaikkien

seuraava kysymys edustaja haavisto
arvoisa puhemies ydinaseet ja ydinaseiden leviäminen uhkaavat kansainvälistä turvallisuutta tänä päivänä ehkä enemmän kuin koskaan esimerkkinä iranin ja pohjois korean tilanteet tämän vuoden nobelin rauhanpalkinnon sai ican kampanja joka kannustaa valtioita toimimaan ydinaseiden kieltämiseksi kesällä satakaksikymmentäkaksi maata tuki tuki ykssa tätä ydinasekieltosopimusta mutta suomi äänesti tässä äänestyksessä tyhjää nykyään kuitenkin nämä aseriisuntaprosessit lähtevät hyvin usein liikkeelle kansalaisjärjestöjen aloitteista kuten tämä ican prosessi asevarustelun pysäyttämiseen tarvittaisiin kaikki maat ja on tärkeää että suomi olisi tässä rintamassa mukana varat joita käytetään ydinaseohjelmiin pitäisi käyttää kestävän kehityksen tukemiseen ulkoministeri soini miksi suomi ei tukenut ykssa uutta ydinasekieltosopimusta
arvoisa puhemies päätös siitä että suomi ei lähde mukaan uutta sopimusta koskeviin neuvotteluihin tehtiin helmikuussa tp utvan käsittelyssä ja tästä asiasta on informoitu myös ulkoasiain ja puolustusvaliokuntaa miksi me emme ole mukana tässä joukossa johtuu siitä että suomen lähtökohta on käytännöllinen me tuemme tätä tavoitetta mutta me katsomme että aidosti ydinaseriisuntaa ja vakautta ja turvallisuutta voidaan edistää kun ydinasevallat ovat mukana ja tässä ne eivät ole mukana meidän tavoitteemme on siis sama ydinaseeton maailma ja suomi on itse sitoutunut ydinaseettomuuteen tästä tämä johtuu
tähän kysymykseen on mahdollista tehdä nyt lisäkysymyksiä
arvoisa puhemies olisin kohdistanut kysymykseni pääministeri sipilälle kuuntelin teitä tarkasti ykkösaamussa seitsemäs kymmenettä tilanteessa jossa ican järjestö oli saanut nobelin palkinnon ja siinä pohdiskelitte että kansainvälinen yhteisö on jakautunut kahteen leiriin on vanha ydinsulkusopimuksen kannattajajoukko jossa olemme ja sitten tämä uusi ydinkieltosopimuksen joukko satakaksikymmentäkaksi maata

arvoisa puhemies tässä on tosiaankin tavallaan kaksi leiriä ydinasekieltosopimuksen takana olevat maat ja sitten kuten suomi ydinsulkusopimuksen takana olevat lähtökohtamme on ollut siinä se että sitä kautta suomi on sitoutunut ydinaseettomuuteen ja sitä kautta suomi on katsonut parhaiten vaikuttavansa siihen että että pystymme vaikuttamaan aseistariisuntaan tuossa ykkösaamussa sitten pohdiskelin jatkoksi sitä että kyllähän eduskunnan valiokunnilla esimerkiksi pitää olla hyvä käsitys ja tieto siitä mihin tämä suomen pitkäaikainen linja perustuu ja edelleenkin olemassa perusteet itse olen sitä mieltä että että tämä nykyinen positiomme on järkevä mutta esimerkiksi asianomaisissa valiokunnissa minusta kannattaisi käydä keskustelu jossa jossa vielä virkamiehet ja asiantuntijat

tämän ydinkieltosopimuksen puolesta äänestänyttä valtiota ovat mukana ydinsulkusopimuksessa taustana on se että ydinsulkusopimuksen toista osaa elikkä ydinaseriisuntaa joka oli se edellytys siihen että muut maat sitoutuivat olemaan hankkimatta ydinaseita ei ole viime vuosina viety lainkaan eteenpäin vaan päinvastoin ydinasevallat modernisoivat ja lisäävät ydinaseitaan

arvoisa puhemies suomi tekee ratkaisunsa itse on tehnyt aina ja tulee tekemään turvallisuuspoliittiset ratkaisunsa itse suomi on itsenäinen maa joka tekee ratkaisunsa itse mutta luonnollisesti olen tästäkin asiasta käynyt margot wallströmin ruotsin ulkoministerin kanssa keskusteluja puolustusministeri on käynyt keskusteluja peter hultqvistin kanssa kyllä näistä asioista keskustellaan mutta niin kuin sanoin tuossa ensimmäisessä vastauksessa meidän tavoitteemme on ydinaseeton maailma meidän polkumme siihen on tältä osin ollut erilainen tämä on on ollut johdonmukainen linja tämä on hallituksen linja mutta tämä on myös tuotu eduskuntaan niin kuin pitää tuodakin sekä puolustusvaliokuntaan että ulkoasiainvaliokuntaan ja minulle sopii vallan hyvin että sitä käsitellään

puhemies suomihan kannattaa ydinaseriisuntaa ja olemme nähneet oikeaksi väyläksi väyläksi tämän lähes sadanyhdeksänkymmenen maan allekirjoittaman ydinsulkusopimuksen suomen äänestyskäyttäytyminen oli eduskunnan ulkoasiainvaliokunnassa osana vuotuista asevalvontaraporttia ja en muista että ulkoasiainvaliokunnassa asiasta olisi keväällä syntynyt äänestystä kysyn ministeri soinilta kun katsotte nyt pohjois korean tilannetta niin ovatko nämä ydinsulkusopimuksen keskeiset maat vai nämä satakaksikymmentäkaksi maata enemmän pyrkineet vaikuttamaan pohjois korean kriisin ratkaisemiseen

arvoisa puhemies ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja kuvaili tämän asian aivan kuten se on pohjois korean tilanne on äärimmäisen vakava ja totta kai heihin täytyy yrittää vaikuttaa myös ja etupäässä neuvotteluteitse dialogia hakemalla ja tietysti tässä ovat aika lailla avainasemassa olleet ykn turvaneuvoston pysyvät jäsenet jotka kaikki ovat ydinasevaltoja tämän takia myöskin on tärkeää että nimenomaan nämä maat luovat painetta ja ovat tekemässä siihen suuntaan ratkaisuja että pohjois korea saataisiin luopumaan näistä hankkeistaan sitten vielä toinen asia joka on tällä hetkellä erittäin ajankohtainen iranin sopimus yhdysvaltain kanssa ja nyt me jännityksellä odotamme tekeekö presidentti trump sellaisen päätöksen että hän lähtee vetäytymään tästä sopimuksesta se olisi huono päätös
siirrymme seuraavaan kysymykseen edustaja biaudet

puhkeamisen ja miten suomi toimii myötävaikuttaakseen sovintoon espanjan hallituksen ja katalonian alueparlamentin välillä suomella on kokemusta rauhansovittelusta onko hallitus tarjonnut sovittelutukea espanjan hallitukselle jollei ole niin olisiko ajateltavissa että hallitus esimerkiksi tällaiseen tehtävään hyödyntäisi presidentti halosen ystävällisiä palveluita suomen seuraava eu puheenjohtajuuskausi on vuonna kaksituhattayhdeksäntoista saanko ehdottaa arvoisa pääministeri että lähdemme valmistelemaan eun perusoikeusviraston vahvistamista niin että luodaan uusi dialogi pakollinen ja vapaaehtoinen eu maiden sisäisten perusoikeuksien ja konfliktin uhkien varalle

arvoisa herra puhemies espanja on demokratia ja oikeusvaltio ja espanjan perustuslaissa säädetään autonomisten alueiden asemasta osana espanjaa tämä perustuslakituomioistuin totesi katalonian aluehallituksen koolle kutsuman kansanäänestyksen perustuslain vastaiseksi mutta suomen lähtökohta on tietenkin tukea espanjan demokratiaa oikeusjärjestystä ja yhtenäisyyttä ja tähän kriisiin täytyy löytyä poliittista tietä se on ainoa tapa ratkaista kriisejä se on poliittinen tie ja ja yhteisymmärrykseen pyrkiminen

ehdimme ottaa vielä yhden kysymyksen edustaja östman
arvoisa puhemies monet viljelijät olivat jo ennen tämän syksyn sateita ja ongelmia taloudellisissa vaikeuksissa johtuen muun muassa tuottajahintojen laskusta venäjän pakotteista ja tukien viivästymisestä tilanne on kuitenkin että suomen kuluttajat haluavat kotimaisia kotimaisia elintarvikkeita näiden tuotteiden saatavuus on koko elintarvikeketjun asia ei vain viljelijöiden näin ollen esimerkiksi satovahinkovakuutusten rakennetta tulisi kehittää ja taakkaa taakkaa jakaa ketjun toimijoiden kesken vielä uusiksi saatetaan kuvitella että kaupan oman merkin ruoka on samaa tavaraa kuin kotimaisen valmistajan merkkituotteissa eri paketissa vain näin ei kuitenkaan aina ole ja vielä sellainen huomio että kaupan omissa merkeissä ei aina lue edes valmistajan nimeä vaikka olisi suomessa tehtyä tämä on väärin eikö vain ministeri leppä

arvoisa herra puhemies on totta että tällä hetkellä suomessa eivät toimi niin kuin niiden pitäisi toimia reilua markkinataloutta tarvitaan ja siksi hallitus on päättänyt ryhtyä valmistelemaan elintarvikemarkkinalakia joka nimenomaan puuttuu tähän asiaan ja tähän asetelmaan sen lisäksi siinä toimeksiannossa joka tälle työryhmälle on nyt annettu työryhmä on siis koottu asiaa varten on myöskin määritelty viranomaistehtäviä ja tälle viranomaiselle työryhmä määrittää nyt toimivaltuudet ja sen missä tämä tämä asiallisesti sijaitsee ja tästä toivotaan löytyvän apu tälle epäterveelle markkinalle

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia

puhemies käsittelyn pohjana olevassa lisätalousarviossa korotetaan tämän vuoden talousarvion tuloja noin yhdellä miljardilla eurolla tämä johtuu osittain myönteisestä talouskasvusta jonka seurauksena yhteisöverojen tuotot kasvavat osittain autoveron ja ja osittain lahja ja perintöveron ansiosta noin miljardilla eurolla jolla sitten vähennetään lainanottotarvetta menopuolelle tässä lisätalousarviossa on varattu yli yksitoista miljoonaa euroa veteraanien kuntoutukseen ja kotiin vietäviin palveluihin tämä lisäys menopuolella mahdollistaa sen että veteraaneille voidaan tarjota entistä parempia palveluja ja ne kohdentuvat kohdentuvat erityisesti kotiin ja tästä kyseiset järjestöt ovat erittäin yksimielisiä lisätalousarvio on on hyvin tekninen eikä pidä sisällään muita merkittäviä muutoksia tähän sisältyy vastalause pääluokkaan kolmekymmentäkolme joka sisällöltään on hyvin paljon mietinnön mukainen lisäksi on jätetty yleisperusteluihin vastalause

arvoisa herra puhemies tätä lisäbudjettimietintöä voisi arvioida oikeastaan kolmesta lähtökohdasta ensinnäkin siitä mikä talous ja työllisyystilanne tällä hetkellä on siitä millä tavalla nyt sitä syntynyttä liikkumavaraa on päätetty käyttää ja myös mikä tämän tällä hetkellä myönteisen kehityksen taustalla on niin kuin hallituksen esityksen yleisperusteluissa todetaan

verotuloarviot ovat huomattavasti kasvaneet vaikka osa niistä on verohallinnosta saatujen tietojenkin mukaan tällaisia kertaluontoisia lisäyksiä niin silti on todettava että liikkumavaraa talouteen on tullut ja tämä nyt sitten hallituksen päätöksellä lähes sata prosenttisesti on päätetty suunnata tämän vuoden velanmaksun

anteeksi velanoton vähentämiseen yli miljardilla eurolla tähän edustaja heinosen välihuutoon täytyy todeta että tätä sopii kysyä onko se hyvä valinta olisiko mahdollista tätä noin miljardia käyttää suomen tulevien vuosien ja vuosikymmenten kannalta paremmin kuin nyt nopeasti vain vähentää tämän vuoden velanottoa miljardilla olisiko tätä liikkumavaraa voitu käyttää niiden kipeiden leikkausten pienentämiseksi poistamiseksi joita hallitus on tehnyt esimerkiksi meidän tulevaisuuden kannalta ja meidän tulevien sukupolvien velanmaksukyvyn kannalta oleelliseen opetukseen tutkimukseen tuotekehitykseen koulutukseen sitten perua niitä leikkauksia joita on tehty perusturvaan monelta osin tai muihin muihin tärkeisiin asioihin kuten vaikkapa lääkekorvausten leikkausten peruuttamiseen tämä on arvovaltakysymys ja valintakysymys ja hallitus ja valiokunnan enemmistö on päätynyt suuntaamaan tämän lisätalousarvion liikkumavaran vain puhtaasti käytännössä velanmaksun nopeuttamiseen ja tietysti ihan positiivisella tavalla sitten veteraanien kuntoutuksen turvaamiseen siitä mistä sitten tilanteen paraneminen johtuu voidaan käydä keskustelua viitaten vaikkapa olleeseen kiky sopimukseen pääministeri totesi kyselytunnilla että noin kaksi vuotta sitten kun hallitus alkoi etelärannan voimakkaalla myötävaikutuksella painostamaan palkansaajia ensin yhteiskuntasopimukseen joka sitten myöhemmin myöhemmin muuttui kilpailukykysopimukseksi silloin ihan todella jostakin oli syötetty sellainen arvio että suomen kustannuskilpailukyky on viisitoista prosenttia jäljessä keskeisiä verrokkimaita vaikkapa ruotsia ja saksaa nyt kun me olemme valtiovarainvaliokunnassa muun muassa käsitelleet ensi vuoden budjettia ja kuunnelleet asiantuntijoita taloustilanteeseen liittyen niin jäipä mieleen kun ei voi suoraan lainata kun mietintö on tietysti vielä kesken valmistuu vasta vuoden vuoden lopulla on se että se arvio että meidän kustannuskilpailukyky oli näin paljon kaksi vuotta sitten jäljessä oli täysin perusteeton jos tämä olisi luonnontiedettä niin se uskallettaisiin tunnustaa mutta kun tämä on taloustiedettä niin ekonomistit eivät koskaan virheitään tunnusta tämän seurauksena syntyi kiky joka on leikannut ostovoimaa pidentänyt työaikaa leikannut ne lomarahat julkisen puolen työntekijöiltä ja johtanut siihen että nyt vuoden aikana palkansaajien reaaliansiot ovat laskeneet tämä talouspoliittinen vaikutus on todella kielteinen meidän työllisyydelle ja niin kuin on todettu jo kikyn yhteydessä kiky sopimus itse asiassa hidastaa talouskasvua ja heikentää työllisyyttä lyhyemmällä aikavälillä ne positiiviset vaikutukset jos ja kun niitä tulee tulevat pitemmällä aikavälillä ja ehkä tähän ilmapiiriin liittyen arvoisa puhemies tässä lisätalousarviossa ei ole muita menomomentteja avattu kuin tämä veteraanien kuntoutusmäärärahamomentti sen vuoksi ei myöskään oppositiosta ole voitu tehdä uudelleenkohdennuksia tai muita muutoksia menopuolelle vaikka tätä liikkumavaraa olisi ja sen vuoksi arvoisa puhemies

suuresti arvostamani valtiovarainvaliokunnan jäsen edustaja uotila tuossa piti puheenvuoron ja esitti tuon lausumaehdotuksen jota tähän lisätalousarvioon esittää liitettäväksi ja hän esittää siinä että tämä taloudellinen liikkumavara käytettäisiin nopeutetun lainanmaksun sijaan joihinkin muihin sinänsä tarpeellisiin ja tärkeisiin kohteisiin mutta tietysti kannattaa nyt pitää mielessä se huomio että tällä hetkellähän vaikka hallitus on talouspolitiikkaa johdonmukaisesti tehnyt ja tervehdyttää taloutta vielä ei olla nopeutetun lainanmaksun tilanteessa vaan ollaan ollaan hidastetun lainanoton tilanteessa edelleen ensi vuoden budjetti sisältää kolme miljardia euroa alijäämää ja kysymys on siitä että jos tämä miljardi mihin täällä viittasitte

herra puhemies tiedän että tässä eduskunnassa kaikki eduskuntapuolueet antavat suuren arvon sotiemme veteraanien tekemälle työlle niin sodan aikana kuin jälleenrakennuttamisen aikana olin etuoikeutetussa asemassa kun sain ottaa vastaan eduskuntaryhmäni edustajana veteraanijärjestöjen yhteisen huolen veteraanien ja kotiin vietävien palveluiden rahoittamiseen liittyviä liittyviä huolia joita joita veteraanijärjestöt yhdessä toivat kansanedustajille jokaiselle parlamenttiryhmälle heidän toimestaan tuli esiin huoli että kotiin vietävien palveluiden rahoittamisen arviot perustuvat nyt siis toukokuun tilanteeseen eivätkä niin kuin aikaisempina vuosina heinäkuussa annettaviin kuntien arvioihin ja niihin lukuihin jotka silloin ovat tiedossa veteraanijärjestöjen toimesta esitettiin huoli siitä riittävätkö nyt esitetyt rahat tälle vuodelle kotiin vietävien palveluiden hoitamiseen ja esitän tämän saman huolen tässä yhteydessä meille kaikille pohdittavaksi

puhemies lisätalousarvion ja varsinaisen talousarvion käsittelyn yhteydessä on syytä pitää mielessä tämän hetken tärkein asia eli työmarkkinatilanne sen mukana nousee tai kaatuu aika paljon metsäsektori on luojan kiitos vieläkin suomen talouden kovaa ydintä mutta metsäsektorin työmarkkinatilanne on äärimmäisen vakava me voimme nähdä työtaisteluja mielipiteenilmauksia pahimmillaan jopa työsulun ihan lähiviikkojen aikana työmarkkinoitten epävakaus ja ekn äärimmäisen kova ja vastuuton linja voivat vaikeuttaa metsäteollisuuden uusinvestointien toteutumista suomessa esimerkiksi kemissä ja kemijärvellä ja kun muistan hyvin kuinka raaka peli käytiin puukartellin luomisessa suomessa niin en pitäisi sitä edes ihmeenä että joillakin tahoilla voi olla tarkoituskin karkottaa nämä investoinnit

arvoisa puhemies arvovalinnoista pitää muistaa että tällä hetkellä eduskunta käsittelee myös ensi vuoden talousarviota ja siinä yhteydessä tietenkin tehdään arvovalintoja ja voidaan palata myöskin tähän edustaja karin esittämään näkemykseen ovatko määrärahat tulevaisuudessa riittäviä vastauspuheenvuoroni liittyy kuitenkin tähän edustaja uotilan käyttämään puheenvuoroon jossa vähäteltiin kotitalouksien ostovoimaa kuitenkin siinä samassa kuulemisessa jossa olemme olleet asiantuntijat ovat esittäneet tutkimuslaitosten osalta korkeampia kasvulukuja kuin valtiovarainministeriö ja perusteena on ollut nimenomaan se että yksityinen ostovoima pitää yllä nopeampaa kasvua kuin valtiovarainministeriö

puhemies täsmälleen kiinnitän samaan asiaan huomiota mihin edustaja kalli saimme viikolla kuulla huomattavankin hyviä kasvuennusteita ensi vuodelle ja nämä ensi vuoden hyvät kasvuluvut ovat sieltä kuluttajien ostovoimasta lähtemässä

yksityisistä investoinneista ja yksityisestä kulutuksesta itse asiassa edustaja uotila tässä esittämässään vastalauseessa totesi täsmällisesti ottaen siten että tässä

nopeutettua lainanmaksua ei tehtäisi itse asiassa hallitus on tässä tekemässä siten että otetaan vähemmän syömisvelkaa vasemmistoliitto siis esittää että otettaisiin enemmän syömisvelkaa ja vaikka ne kohteet ovat hyviä koulutus hyvinvointipalvelut sun muut

myönnän vielä vastauspuheenvuoron tässä vaiheessa edustaja mäkipäälle ja sen jälkeen tämän debattivaiheen aloittaneelle edustaja uotilalle edelleen hänen jälkeensä täällä on monta muuta mutta uotilan jälkeen nyt kaikki ryhmät ovat saaneet yhden puheenvuoron

kuinkas on eikös juu ja niin edelleen tämän hallituksen toimet nyt että ruvettaisiin hunsaamaan pyritään maksamaan näitä tulevillekin sukupolville varmaan tulevia velkoja tämä miljardi hyvä asia kun tiedetään että nyt työllisyys ehkä parantuu ja samoin vienti parantuu ajatellen ensi vuoden budjettia totta kai on hyvä että täällä muistutetaan että meillä on kyllä tekemistä jos sitä rahaa on liikenevästi niin kyllä meidän pitää pitää huolta niistä kaikista vähätuloisimmista ihmisistä on kysymyksessä lapsiperheet tai sitten vanhemmat väet eläkeläiset tai näin mutta tämä on oikea suunta että myös huolehdimme nykyisistä ja tulevista sukupolvista ettemme vain laita rahaa tämä pieni kä denojennus sotaveteraaneja kohtaan ja kotiin vietäviin palveluihin on aika

arvoisa puhemies on kummallista että arvoisat kansanedustajat eivät ymmärrä sitä että meillä on tällaisen miljardin euromääräisen velan lisäksi koko ajan syntymässä hyvinvointivelkaa ja keskeisesti sitä syntyy nimenomaan laiminlyömällä satsauksia opetukseen tutkimukseen tuotekehitykseen niihin voimavaroihin joita me tarvitsemme tulevina vuosikymmeninä jos me vain yksisilmäisesti ajattelemme että nopeasti vain velanmaksua pois unohdetaan nämä satsaukset

puhemies ensinnäkin totean että jätimme tämän lisäbudjetin käsittelyn yhteydessä eriävän mielipiteen siksi että katsoimme että pitkään jatkunut alimitoitus sekä veteraanien kuntoutustoiminnan että kotiin annettavien palveluiden suhteen pitäisi pystyä korjaamaan jo lisätalousarviossa kun tehdään lisäys yksitoista pilkku kuusi miljoonaa euroa lisää niin tässä vaiheessa on jo tiedossa että tuo raha perustuu toukokuussa kuntien ilmoituksen pohjalta tehtyihin laskelmiin kun kaikki kunnat lopulta tämän palvelutarpeen ilmoittivat heinäkuun aikana niin selvisi jo että nämä nyt lisätalousarviolla lisätyt määrärahat tulevat jäämään hiukan alimitoitetuiksi kuntien tarpeisiin nähden tältä osin haluamme kiinnittää asiaan huomiota sillä eduskunta on kaikkien ryhmien puolesta antanut lupauksen siitä että riittävistä määrärahoista huolehditaan
arvoisa herra puhemies ensin pitää antaa edustaja uotilalle ja vasemmistoliitolle tunnustusta johdonmukaisuudesta te olette aikanaan vaalien alla olleet yhtymättä muiden puolueiden vaatimukseen siitä että tulee tehdä säästöjä te olette olleet jo silloin valmiita siihen että mieluummin otetaan lisää velkaa ja te olette vastustaneet kilpailukykysopimusta jo silloin kun se solmittiin nythän vihreät edustaja viitanen ja muut demarit ovat huomanneet että se onkin huono sopimus vaikka täällä olivat yksimielisesti hyväksymässä ja kannattamassa kilpailukykysopimusta silloin kun se solmittiin mitä tulee sitten tähän yleiseen talouden tilanteeseen niin todellakin miljardin verran tulee enemmän verotuloja

arvoisa herra puhemies kyllä minä nyt sanon arvoisa kokoomus että onhan tämä tavatonta että tosiasiassa kävi niin että kokoomus leikkasi hoitajien ja opettajien lomarahat nyt menee tämä kokoomuksen piikkiin koska olemmehan kuulleet jo jyri häkämieheltä samoin palkansaajapuolelta että tosiasiassa hallituksen painostuksesta näihin julkisen puolen lomarahaleikkauksiin päädyttiin me myös tiedämme että hallitus kiristi pakkolain uhalla järjestöt sopimaan tällaisesta sopimista kannatamme sosiaalidemokraatteina aina mutta emme kiristystaktiikkaa ja siksi emme ole koskaan hyväksyneet tätä lomarahojen leikkausta ja nyt kun kerran kasvu on parempi hallitus on itse halunnut lomarahaleikkauksia hallitus voi myös sitten ne perua olemme useaan otteeseen vedonneet teihin arvoisa hallitus että miettikää näitä ahkeria julkisen sektorin hoitajia opettajia kätilöitä siivoojia poliiseja

en lähde millään tavalla arvioimaan sitä kuinka paljon taloustiede on menettänyt edustaja uotilassa mutta olen kyllä ehdottomasti sitä mieltä että nyt kun verotulot selvästi alkavat kasvaa on korkea aika vähentää valtion velanottoa edustaja kiurulle sanoisin noista veteraanimäärärahoista että niitähän nyt lisätään kuitenkin tämän vuoden varsinainen budjetti ja tämä lisäbudjetti huomioon ottaen kaksi kertaiseksi eli kahdestakymmenestäyhdestä pilkku kolmesta miljoonasta eurosta viiteenkymmeneenkahteen pilkku yhdeksään miljoonaan euroon on se melkoinen parannus tilanteeseen tuohon alimitoitetun määrärahan tilanteeseen

arvoisa puhemies tätä keskustelua seuratessa saa sen vaikutelman että joko täytyy olla nopeutettua velanmaksua vastaan tai sitten koulutus tutkimus ja perusturvaleikkauksia vastaan näin ei kuitenkaan ole nämä kaksi asiaa eivät ole toisilleen vastakohtaiset vihreät tulevat esittämään omassa vaihtoehtobudjetissaan lisäyksiä koulutukseen lisäyksiä perusturvaan hyvinvointipalveluihin ja siitä huolimatta pidämme voimassa hallituksen lainanmaksun aikataulun tämä on mahdollista kun huomioidaan esimerkiksi kaikki ympäristölle haitalliset tuet erilaiset verohelpotukset joilla tuetaan siis haitallisia asioita sekä muun muassa sokerivero jolla saataisiin hyvin nopeasti parisataa miljoonaa euroa vuosittaiseen budjettiin lisää rahaa

arvoisa herra puhemies meillä on sotiemme veteraaneja elossa enää noin seitsemäntoistatuhatta sotainvalideja veteraaneista on vajaa kaksituhatta ja veteraanien määrä vähenee kovaa tahtia pidän erittäin arvokkaana sitä että eduskunta on yli puoluerajojen tehnyt päätöksen siitä että nämä veteraanirahat pidetään nyt riittävällä tasolla tätä päätöstä myös nykyinen hallitus on noudattanut tarkalleen eli nyt kun palveluiden tarve on kasvanut niistä on saatu lisää tietoa eli yhä useampi veteraani puolisoineen on päässyt näiden kotiin vietävienkin palveluiden piiriin ja määrärahan tarve on kasvanut niin valtiovarainministeri orpo esittää korotusta siihen tämä on toinen lisätalousarvio ja jos oikein olen ymmärtänyt niin vielä tulee kolmas lisätalousarvio jos tarvetta on

herra puhemies ennen vaaleja vasemmistoliitto todella sanoi että me emme ole valmiita leikkauksiin toki järkeviä säästöjä olimme valmiita tekemään jo silloin sanoimme että nämä miljardit joista käytiin julkista kilpahuutoa johtavat leikkauksiin koulutuksesta perusturvasta itse asiassa me olimme hyvin rehellisiä silloin kun sanoimme että näin käy toisin kuin esimerkiksi kokoomus joka antoi koulutuslupauksen josta tuli ministeri grahn laasosen käsittelyssä koulutuspetos tuntuu aika erikoiselta arvovalinnalta että puhutaan lapsista ja lapsenlapsista samaan aikaan nykyisille aikuisille jaetaan veronalennuksia ja samaan aikaan lapsilta nykyisiltä lapsilta leikataan koulutuksesta tulevaisuuden mahdollisuuksista minä kaipaan sitä sivistyspuolue kokoomusta joka joskus vielä puolusti koulutusta enää sitä ei ole jäljellä ollenkaan

kun antti rinne teki viimeisen budjettinsa siellä oli veteraanien kuntoutukseen huomattavasti vähemmän määrärahaa kuin on nyt vaikka veteraanien määrä on pudonnut erittäin voimakkaasti koko ajan tämä linja ei kyllä nyt osu yhteen teidän puheidenne kanssa tänä päivänä arvoisa puhemies mitä tulee tähän edustaja uotilan ponsilausumaan niin kuitenkin me otamme tänä vuonna valtiolle velkaa lähes kymmenen prosenttia budjetin loppusummasta jos te olisitte kirjoittanut tähän että

tästä liikkumavarasta käytetään osa esimerkiksi lääkekustannusten korvausten parantamiseen niin tämä olisi erinomainen mutta kun te haluatte tuon kaiken eli miljardin lisäbudjetilla häthätää käyttää tällä tavalla niin se ei kyllä ole käytännössä oikein realistista eikä tarkoituksenmukaista

arvoisa herra puhemies kun katson tätä lisätalousarviota sitä mitä tuonne mietintöön on kirjattu niin voi todeta rauhallisesti että kun me tiedämme suomen talouden ongelmat niin kilpailukykysopimus ja siihen liittyvät toimenpiteet ovat hallitukselta olleet aivan varmasti oikeita tauti on tiedetty lääke on tiedetty kuten näkyy noista tulleista verojen lisäyksistä mitä valtio on kassaansa saanut siellä on yhteisövero kasvanut elikkä yritykset voivat hyvin arvonlisäveroa on tullut lisää elikkä talous pyörii eli kaikki tämä todistaa ihan vääjäämättä sen että tauti tiedetään lääke puree tätä tietä kannattaa jatkaa mitä tulee siihen velan maksuun niin meidän on annettava tästä talosta selvä viesti tuonne ulkomaailmaan että suomi hoitaa asiansa itse

suomen kansantalous killui silloin jyrkänteen partaalla sinne ei varmaan kukaan halua tällä tiellä kannattaa jatkaa taloutta laitetaan kuntoon ja suomi voi hyvin
myönnän tässä debatin vaiheessa vielä puheenvuorot edustajille kari mäkelä ja sitten tämän debatin aloittaneelle uotilalle ja sitten siirrytään listassa eteenpäin

arvoisa herra puhemies kysehän ei ole siitä

kuinka paljon veteraaneille annettavien palveluiden rahoittamiseen vaan kyse on siitä riittävätkö ne rahat siihen tarpeeseen joka veteraaneilla ja heidän puolisoillaan on tässä tuli jo edustaja heinosen toimesta todettua se asia jonka halusin itsekin nyt alleviivata kyse on siitä että veteraanien keski iän noustua tuntuvasti yli yhdeksäänkymmeneen ja palvelutarpeen kasvettua on myös tarpeen lisätä määrärahoja jotta hoidolla ja hoivalla on sitä vaikutusta jota me kaikki toivomme olevan mutta kun täällä apulaisvaltiovarainministeri edustaja heinonen lupasi ministeri orpon puolesta että kolmas lisätalousarvio tulee ja jos tarvetta on rahat löytyy niin toivon todellakin että tästä pidetään kiinni veteraanikaveria ei saa jättää ei tämä sukupolvi joka on kaikkein eniten kiitollisuudenvelassa sille sukupolvelle joka tämän maan pelasti ja edustaja kankaanniemi ei tehdä politiikkaa

ihmettelen kyllä tätä vasemmistoliiton lyhytnäköisyyttä kyllä tässä talouden tilanteessa pitää olla malttia katsoa varpaankärkiä pidemmälle ja ajatella tulevaisuutta jos me emme tänä päivänä pidä huolta siitä että meillä on työllisyys kunnossa työn tekeminen on kannattavaa ja että velkataakkaa myös kevennetään niin voi vain kysyä kestääkö meidän lastemme selkä sitä taakkaa tulevaisuudessa pidän hallituksen valitsemaa linjaa nyt tässä lisätalousarvionkin yhteydessä erittäin vastuullisena ja erittäin perusteltuna toisin kuin tätä edustaja uotilan esitystä sitten kunniakansalaisiimme kohdistuviin

tarvittaessa toimenpiteisiin jotta kaikilla veteraaneilla on mahdollisuus päästä heille tarkoitettujen palveluiden piiriin tämä lausuma varmasti on hallituksen mielessä jatkossakin ja vielä viimeinen arvoisa puhemies täytyy tunnustaa tämä muotoiluseikka muotoilu ei ole tärkeä asia on tärkeä totta kai me tarkoitamme sitä että onko viisasta kun liikkumavaraa tulee yli miljardi kaikki laittaa vain velan vähentämiseen tämän vuoden osalta mitä tulee hallituspuolueiden yksisilmäisyyteen siinä että kaikki liikkumavara velanmaksuun niin odotan mielenkiinnolla sitä joulukuun lopulla olevaa joululahjarahojen jakotilaisuutta todennäköisesti se johtaa siihen että hallituspuolueet eivät tule tänä vuonna joulukuussa tekemään lisäyksiä sinne ja tänne tärkeisiin kipukohteisiin vaan toteavat johdonmukaisesti että nyt on syytä käyttää kaikki liikkumavara velanmaksuun

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat hyvät paikallaolijat

mihin käytetään tämä miljardi mikä nyt käytetään velanoton vähentämiseen kannattaa muistaa että tämänkin jälkeen tänä vuonna nettolainanoton arvioidaan olevan vielä noin neljä pilkku neljä miljardia euroa elikkä me otamme tämänkin jälkeen vielä merkittävästi lisää velkaa eli emme maksa vielä otettuja velkoja pois vaan uutta velkaa

noin miljardilla eurolla ja lisämäärärahoja osoitetaan kahdeksantoista pilkku viisi miljoonaa euroa ja näiden tuloarvioiden korotusten taustalla on maamme talouden ennakoitua suotuisampi ja parempi kasvu itse asiassa ensi kertaa seitsemään vuoteen taloutemme kasvaa näin laaja alaisesti kuin se tällä hetkellä kasvaa ja se tarkoittaa sitä että

perintö ja lahjaveron ja myös arvonlisäveron ja olen käyttänyt esimerkkinä siitä että vaikka autoveroa on tämän hallituskauden aikana alennettu siitä huolimatta verotuotot kasvavat tätäkin autoveron alennusta sosiaalidemokraatit äänekkäästi täällä eduskunnassa vastustivat ja nyt tämän alentamisen jälkeen itse asiassa valtion kassaan tulee enempi rahaa arvonlisäveron ja autoveron tuottoarviota korotetaan yhteensä satakahdeksankymmentä miljoonaa euroa siitä huolimatta että autoveroa on päätetty alentaa se on tuonut

ja heidän kotiin vietäviin palveluihinsa joihin osoitetaan siis yksitoista pilkku kuusi miljoonaa euroa niin kuin debatissa totesin vuosien kolmekymmentäyhdeksän viiva neljäkymmentäviisi veteraaneja oli tämän vuoden alussa elossa noin seitsemäntoistatuhatta ja joukko harvenee kovaa vauhtia sotainvalideja näistä veteraaneista on vajaa tuhatkahdeksansataa ja on arvioitu että vuoden lopussa veteraaneja on enää joista miehiä reilu kolmetuhatta ja naisia saman verran sotainvalideja on noin heidän keski ikänsä on nyt jo kivunnut yhdeksäänkymmeneenkahteen vuoteen ja määrä vähenee siis nopeasti vuosittain arviolta jopa kahdellakymmenellä prosentilla tämän takia tämä hallitus ja tämä eduskunta on tehnyt juhlapäätöksen että jokaisen veteraanin kuntoutusrahoista pidetään huolta osana sitä juhlavuoden kaksituhattaseitsemäntoista suomi sata päätöstä myös sotainvalidien haitta laskettiin tämän vuoden alussa niin että kaikki sotainvalidit joilla on vähintään kymmenen prosentin haitta aste pääsevät maksuttomien kunnallisten avopalveluiden piiriin ja olen tässä salissa aiemmin antanut tukeni myös perussuomalaisten edustaja elomaan lakialoitteelle että tästä haitta asterajasta voitaisiin luopua jo kokonaan tuon kuvauksen äsken veteraanien ja heidän puolisoidensa iästä enää ei tarvitsisi katsoa edes näitä invaliditeettiasteita vaan vaan todeta että jokainen veteraani ja jokainen heidän puolisonsa on kyllä tarvitsemansa palvelut ansainnut arvoisa puhemies mistä tämä lisämäärärahan tarve sitten johtuu se johtuu siitä että kunnat ovat järjestäneet veteraanipalveluja aiempaa tehokkaammin ja näin useammat veteraanit ovat päässeet palveluiden piiriin arvoisa puhemies pidän arvokkaana sitä että hallitus lisää koko ajan tarvittaessa näitä määrärahoja

arvoisa herra puhemies arvoisat kansanedustajat edellä käytettyihin debattipuheenvuoroihin viitaten totean että kun esimerkiksi vasemmistoliiton uotila puhuu siitä että rahat käytetään nyt velanmaksuun niin voi olla että tähän liittyy sellaisia teknisiä velanottoon ja velanmaksuun samanaikaisesti vaikuttavia tekijöitä mutta jottei nyt totuus unohtuisi niin todetaan nyt hyvin selvästi että sen jälkeen kun tämä miljardi joka tämän lisäbudjetin mukaan valtiolle tänä vuonna tulee enemmän verotuloja kuin mitä laskettiin käytetään nettovelanoton pienentämiseen niin me edelleen nykynäkymin otamme tänä vuonna yli neljä miljardia euroa uutta velkaa ja kun mietimme että koko valtion budjetti on noin viisikymmentäviisi miljardia euroa niin jokainen ymmärtää miten merkittävästä velkaantumisesta on kyse

muodostuisi pienemmäksi mutta kuitenkin nyt puhumme siis tänä vuonna yli neljän miljardin euron velanoton lisäyksestä ja ensi vuonna yli kolmen miljardin euron velanoton lisäyksestä siinä mielessä tätä ajatellen on syntymässä virheellinen mielikuva jos vain puhutaan siitä että nyt rahat käytetään velanmaksun nopeuttamiseen tai yleensäkään velanmaksuun mutta teknisesti voi olla juuri näin mitä tulee tähän kilpailukykysopimukseen haluan hyvin selvästi sanoa että itse uskon että sopimus sinällään on ollut hyödyksi suomelle sen talouden kehitykselle ja ennen kaikkea työllisyydelle

ovat perusteettomia hallitus asetti tavoitteita siitä miten tällä alun perin yhteiskuntasopimukseksi ja myöhemmin kilpailukykysopimukseksi kutsutulla sopimusjärjestelmällä sopimusjärjestelmällä voidaan parantaa suomen kustannuskilpailukykyä mutta se lopullinen sisältö mistä eri komponenteista tämä kilpailukykysopimus muodostui käytännössä neuvoteltiin työmarkkinaosapuolten kesken alun perin hallitus ei esittänyt minkäänlaisia lomarahaleikkauksia edustaja viitanen alun perin pääministeri sipilä esitti osana yhteiskuntasopimusta että työaikaa olisi pidennetty jos tämä noin kahdenkymmenen minuutin työajan pidennys päivässä olisi toteutettu niin ei olisi tarvittu mitään lopulliseen kilpailukykysopimukseen sisältyneitä lomarahaleikkauksia eikä myöskään näitä maksumuutoksia mitä palkansaajien tappioksi tehtiin jotka sitten taas valtiovalta verovastaantulolla on kompensoinut mitä tulee julkisen sektorin lomarahaleikkaukseen olen sanonut monta kertaa mutta sanon uudelleen että jos ja kun näihin lomarahaleikkauksiin mentiin niin minun mielestäni oli epäoikeudenmukaista että kohdennettiin vain julkisen sektorin usein aika pienipalkkaisille ja naisvaltaisille työntekijäryhmille siitä joutuivat kärsimään täälläkin mainitut sairaanhoitajat ja ja perushoitajat kirjastonhoitajat opettajat tietysti poliisit palomiehet ja niin edelleen jos ja kun lomarahoja leikattiin olisi ollut reilua että kautta linjan olisi lomarahoja leikattu mutta eihän tämä tietystikään yksityisen sektorin palkansaajajärjestöille käynyt

sillä että on noudatettu työn linjaa pyritty keventämään työnteon ja yrittämisen verotusta

arvoisa herra puhemies kerrataan vielä kerran minulla on tässä hallituksen tiedote kahdeskymmeneskahdeksas yhdeksättä kaksituhattaviisitoista jossa hallitus kertoo että se on näiden aikomiensa sunnuntailisien ja ylityökorvausten sijaan päättänytkin leikata lomarahaa kolmellakymmenellä prosentilla tätähän edelsi se että hallitus uhkasi palkansaajajärjestöjä että mikäli sopimusta ei synny niin hallitus tekee pakkolait näissä tiedotteissa puhutaan nyt sitten näiden pakkolakien sisällöstä tässä oli pöydällä hallituksella paitsi lomarahaleikkauksia myös sairausloman palkkaa koskevia heikennyksiä ja vuosiloman enimmäispituuteen liittyviä heikennyksiä ja muuta jos tämä ei nyt ole käynyt selväksi että hallituksella näitä aikomuksia oli näistä hallituksen omista tiedotteista niin minä nyt vähän hämmästelen mistä ne sitten edustaja zyskowiczillekin tulisivat selviksi varsinkin kun vielä on käynyt niin että palkansaajapuolelta aluksi kerrottiin että painostusta oli lomarahaleikkaukseen hallituksella ja sen jälkeen vielä jyri häkämies tämän vahvisti julkisuudessa kyllähän se näin

arvoisa herra puhemies yhteiskuntasopimuksen valmisteluvaiheessa joksi sitä alun perin kutsuttiin oli erilaisia tavoitteita ja erilaisia aikomuksia pöydässä alun perin kun puhutaan siitä vaalien jälkeisestä liikkeellelähdöstä paljon ennen tuota hallitus lähti ja pääministeri sipilä lähti yhteiskuntasopimusta hakemaan siihen hallituksen pyrkimykseen ei sisältynyt minkäänlaisia lomarahaleikkauksia vaan yhdessä palkansaajajärjestöjen kanssa ja työnantajajärjestöjen kanssa sovittava sopimus joka olisi pitänyt sisällään työajan pidennyksen sitten tultiin näihin niin sanottuihin pakkolakeihin ja mitä tulee sosiaalidemokraattien suhtautumiseen edustaja viitanen ja edustaja kiuru ja kumppanit ovat nyt myöhemmin huomanneet että he ovat koko ajan vastustaneet kilpailukykysopimusta tämä on mielenkiintoista mitenköhän puheenjohtaja rinne on voinut sanoa että hän uskoo että sdpn kannatukseen vaikutti kielteisesti se että tuettiin kilpailukykysopimusta jos ei sitä sitten tuettukaan

arvoisa puhemies aloitan siitä että tässä lisätalousarviossa on jätetty eriävä mielipide vastalause sen takia että me lähdimme siis käytännössä siitä että sotaveteraanien asiat tulisi nyt saattaa tuon eduskuntaryhmien tekemän linjauksen pohjalta todelliseen täytäntöön eduskunta on edellyttänyt että kaikilla sotaveteraaneilla pitäisi olla mahdollisuus sekä kuntoutustoimintaan että palveluihin tätä asiaa ruvettiin tämän linjauksen jälkeen vahvasti selvittämään kunnat ottivat ensi kertaa työn alle tarkastella omat palvelunsa uudelleen palvelutarpeen määrittely toi toukokuuhun mennessä merkittäviä lisätarpeita jotka on otettu huomioon tässä lisätalousarviossa ongelmaksi koituu se että osa kunnista ilmoitti palvelutarpeen kasvusta vasta tämän toukokuun määräaikapyykin jälkeen jolloin kun otetaan huomioon heinäkuun aikana vielä viimeiset lisätarve esitykset ollaan tilanteessa jossa tämä eduskunnan mahdollisesti lisäämä yksitoista pilkku kuusi miljoonaa euroa kuntoutustoimintaan ja palveluihin ei sittenkään riittäisi minusta tämä on yksi iso kysymys johon meidän pitäisi pystyä löytämään enemmän suunnitelmallisuutta siinä miten veteraanien palvelut tullaan jatkossa turvaamaan turvaamaan täällä aikaisemmin kiinnitettiin jo puheenvuoroissa huomiota siihen että tosiasiallisesti rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan tulevaisuuden turvaamiseksi on huomioitava se että näitä rahoja on myös leikattu kun veteraanien määrä on vähentynyt samaan aikaan palvelutarvetta tietenkään samalla tavalla näin suurelle ryhmälle ei ole enää olemassa ensi vuonna tosiasiassa budjettiesityksessä joka on eduskunnassa nyt käsiteltävänä hallitus on vähentämässä veteraaneille tarkoitettuja määrärahoja neljäkymmentäviisi pilkku kuusi miljoonaa euroa nyt jo eduskunnan käsittelyn yhteydessä valiokuntatasolla on käynyt ilmi että tästä palvelutarpeesta johtuen tuo ensi vuoden määräraha tulee olemaan aivan liian alimitoitettu ja siltä osin toivon että erityisesti budjetin täydentävässä tultaisiin ottamaan tämä lisämäärärahatarve huomioon mutta haluan korostaa että sosiaalidemokraatit esittivät jo kuluvalle vuodelle kymmenen miljoonan lisäystä näihin palveluihin ja mekin erehdyimme siinä että todellinen tarve ei ole edes yksitoista pilkku kuusi miljoonaa euroa vaan käytännössä vielä enemmän siksi toivon rakentavaa yhteistyötä siinä että me saisimme nämä veteraaniasiat nyt kuntoon niin että tuo paine kentältä otetaan aidosti huomioon ja näin sanoessani emme vielä niihin uusiin mahdollisiin palvelulupauksiin ota kantaa nimittäin kyllä täällä on varmasti enemmän kuin allekirjoittanut monia muitakin kansanedustajia jotka haluaisivat aidosti että haitta asteesta käytäisiin keskustelua ja käytäisiin keskustelua siitä miten samaan aikaan kun veteraanipalveluista leikataan määrärahoja nyt kun veteraanien määrä vähenee tämä leikkaus voitaisiinkin katsoa niin että meillä olisi mahdollisuus hiukan antaa kunniaa takaisin sille sukupolvelle joka joka tämän maan aikoinaan pelasti tältä osin sitä kunniavelkaa on jo ensi vuodelle neljäkymmentäviisi pilkku kuusi miljoonaa euroa

että nämä määrärahat tulisivat olemaan riittävällä tasolla arvoisa puhemies sitten otan lopuksi kantaa keskusteluun joka joka täällä salissa tänään avattiin kenelle kasvu kuuluu tämä oli vasemmistoliiton esittämä esittämä esitys siitä että nyt kun lainanmaksua miljardilla eurolla suoritetaan takaisin olisi pitänyt ottaa huomioon ne ryhmät

jotka joutuivat vaikeina aikoina pienestäkin tinkimään pienestäkin tinkimään ja antaa takaisin olisi pitänyt kyllä tässä yhteydessä kun kasvua sitten löytyykin miljardilla eurolla enemmän pystyä vähintäänkin joilta etuudet on leikattu ottamaan huomioon ja haluan tässä vielä sanoa sen että että palkansaajilla on indeksikorotukset tehty mutta etuuksien saajilla ei tältä osin tätä kasvukeskustelua on syytä jatkaa ja osoittaa se myös että miljardilla eurolla tuli enemmän rahaa me itse esitimme alijäämää

puhemies näistä kahdesta tehdystä muutosehdotuksesta itse asiassa sdpn ehdotus on lähestulkoon samansisältöinen kuin viime vuoden budjettimietinnössä on se on tässä pohjassakin lähestulkoon samansisältöisenä lauseena tuo sdpn tekemä muutosehdotus pohdin vain sitä kuuluisiko tätä ottaa itse asiassa äänestykseen ollenkaan vai pitäisikö tämän mennä jopa yksimielisesti läpi itse asiassa koska tämä vastaa eduskunnan tahtotilaa no entä sitten tämä vasemmistoliiton ehdotus tässähän otetaan enemmän syömisvelkaa ja itse asiassa hallitushan ei maksa lainaa takaisin vaan ottaa vähemmän velkaa tässä ehdotuksessa ja nyt tässä tilanteessa kun velkasuhde on justiin saatu taitettua tämä on kyllä aika huono ehdotus lähtökohtaisesti sanoisin vielä sen että hallituksen talouspoliittinen ja finanssipoliittinen linja on hyvä tietenkin omassa vaihtoehdossamme teemme sitten kehyksen sisällä tiettyjä painopistemuutoksia luonnollisesti mutta kuten huomaamme talous ja työllisyysluvut työpaikkoja syntyy lisää investointeja julkisella sekä yksityisellä puolella on jatkuvasti tulossa lisää ja itse asiassa saattaa olla että ensi vuonna se yllätys syntyy sieltä yksityisistä investoinneista mitä ei ole vielä otettu huomioon näissä ensi vuoden kasvuennusteissa ja uskoisinkin näin että ne ensi vuoden kasvuennustelukemat bktlle ovat lähempänä kolmea kuin kahta joka nyt tällä hetkellä

suhdannemuutokset tulevat vanhan sanonnan mukaan kuin varas yöllä tämä koskee niin nousu kuin laskusuhdannetta tällä hetkellä ekonomistit kuitenkin näkevät suomen taloustilanteen harvinaisen yksimielisesti sellaisena että hyvä kehitys jatkuu omalla painollaan eikä lisälöylyjä talouden kehityksen vahvistamiseksi juuri nyt kaivata tämä on ekonomistien arvio riippumatta siitä mikä on itse kunkin poliittinen taustamieltymys talouden hyvän kehityksen edellyttämät perusteet ovat nyt oikeassa asennossa on varsin todennäköistä että suomen talous kasvaa tänä vuonna lopulta yli kolme prosenttia ja työllisyys on koko ajan vahvasti

herra puhemies aluksi tästä edustaja uotilan lausumaehdotuksesta muutama sana todellakin on niin että valtio velkaantuu tänäkin vuonna edelleen budjetin mukaan lähes viisi miljardia mutta nyt sitten vähemmän kun kasvu on lähtenyt liikkeelle ja näkyy mutta lähes lähes kymmenen prosentin velkaantumisvauhti on kyllä vakava ongelma meidän velan taso ei vielä ole niinkään ongelma mutta tämä kasvuvauhti on edelleen ja perussuomalaiset kantavat tästä huolta siksi emme voi tukea tätä lausumaa tässä muodossa että kaikki tämä runsas miljardi käytettäisiin velanoton vähentämiseen on selvää että meillä on nyt leikkausten johdosta ja muista syistä vakavia yhteiskunnallisia ongelmia ehkä vakavimpana henkilökohtaisesti pidän sitä mistä ihmiset ottavat paljon yhteyttä he miettivät ostanko tänään lääkkeitä vai ruokaa tähän pitää hallituksen kyllä nopeasti puuttua valitettavasti ei ole vielä puuttunut tästä kasvusta huolimatta eli lääkekorvausten korottaminen ja sairauskulujen huomioon ottaminen ihmisten elämässä on välttämätöntä jopa että olisi ehkä syytä lähettää perustuslakivaliokunnan tutkittavaksi toteutuuko ihmisarvoinen elämä tässä mielessä omatunto kolkuttaa siihen nähden että olimme mukana hallituksessa luomassa sen talouskasvun joka nyt on tosiasia mutta nyt kun näin voimakas kasvun kasvun sykähdys on lähtenyt liikkeelle että voimme yli miljardilla vähentää velanottoa niin jos siitä otettaisiin vaikkapa nyt sata miljoonaa eikä olisi näin kuin edustaja uotila esittää ja se sata miljoonaa käytettäisiin tästä miljardista näiden polttavimpien ongelmien hoitoon se olisi erinomainen ratkaisu jota perussuomalaiset varmasti tukisivat arvoisa puhemies tämä rintamaveteraanien kuntoutustoiminnan menettely on mielenkiintoinen kaivoin tuossa vähän menneisyyttä ja katsoin mitä mitä valtiovarainministeri eero heinäluoma budjetissaan vuodelle kaksituhattaseitsemän ehdotti silloinhan elettiin voimakkaan talouskasvun aikaa vielä ennen tätä tätä taantumaa johon sitten ajauduimme silloin veteraanien määrä oli merkittävästi suurempi ehkä kymmenentuhatta viiva kaksikymmentätuhatta suurempi kuin nyt ja silloin heinäluoma esitti budjettiin kolmenkymmenenkahdeksan pilkku kahden miljoonan euron määrärahaa eli täysin alimitoitettua tietysti voitaisiin kysyä että mitä vanhat puolueet tekivät kuusikymmentä luvulla luvulla unohtivat täysin veteraanit ja nyt on sitten erilainen kello kaulassa jätän nyt tämän tämän menneisyyden tutkimisen tähän mutta tämä hallitus silloin kun me olimme siinä mukana teki päätöksen siitä että juhlavuonna kaksituhattaseitsemäntoista veteraanien kuntoutusmäärärahat nostetaan niin suuriksi että yksikään veteraani ei jää avopalveluja vaille rahanpuutteen takia siksi tällainen päätös tehtiin ja hallitus

vuosi sitten syksyllä päätti sisällyttää talousarvioon tämän neljänkymmenen miljoonan euron lisäyksen veteraanien rahoihin joista kaksikymmentä miljoonaa on vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista eli tälle vuodelle se nousi siis edellisen hallituksen jäljiltä

kahdellakymmenellä miljoonalla tähän vuoteen nyt ilmeni kun asiaan voimakkaasti muun muassa viime syksynä kunta ja terveysjaostossa jossa olen puheenjohtajana

tartuimme että järjestelmä ei toimi hyvin annoimme selviä ohjeita ja määräyksiä ministeriölle siitä että siihen pitää kiinnittää huomiota niinpä kävi sitten niin että kuntia velvoitettiin tehostamaan toimintojaan ja nyt kunnat ovat tehostaneet ja tarjonneet palveluja ja se on tuottanut lisätarvetta määrärahaan hallitus toimii viime syksynä eduskunnan yksimielisesti hyväksymän meidän alulle panemamme ponnen mukaisesti niin että määrärahaa nyt lisätään tämä viisikymmentäkaksi miljoonaa näillä näkymin riittää koska siellä on myös kuntia jotka ovat saaneet tietyn potin eivätkä sitä käytä ei ole tarvetta ja se palautuu ja annetaan sinne missä on tarvetta

arvoisa puhemies meidän ryhmämme on kyllä valmis äänestämään tämän varmistavan ponnen puolesta vaikka se onkin aivan samansisältöinen kuin viime syksynä tehty yksimielinen ponsi

arvoisa puhemies on kyllä mielenkiintoista tämä perussuomalaisten historian tulkinta edustaja kankaanniemi puheenvuorossaan onnistui tekemään sellaisen tulkinnan että perussuomalaiset ovat olleet hallituksessa aiheuttamassa talouskasvun mutta niitä leikkauksiahan perussuomalaiset eivät tietenkään tehneet siellä hallituksessa te olette nyt valitettavasti itse syyllistynyt tähän mitä tulee sitten tähän historian kertaukseen ja siihen mitä sosiaalidemokraatit ovat saaneet aikaan tämä on edustaja kankaanniemen lempiaihe niin sanoisin kyllä sen että joskus kannattaisi ehkä sekin sekin historianlehti tutkia kuinka paljon silloin tehtiin leikkauksia kun edustaja kankaanniemi itse oli hallituksessa minäpä veikkaan että silloin näinä vuosina on tehty leikkauksia aika lailla uskoisin että että täällä edustaja kankaanniemi ei ihan välttämättä mielellään niitä aikoja hyvällä muistele puhemies haluaisin kaiken kaikkiaan muistuttaa ja huomauttaa että sosiaalidemokraateilla on tässä hyvä ponsi se turvaa kaiken kaikkiaan sotaveteraanien rahoituksen ja mielestämme tämä on hyvin aiheellinen kiitos että sitä tuette

arvoisa herra puhemies nyt tämä lisätalousarvion tarkastelu on saanut aika kummallisia piirteitä arvoisa herra puhemies kun talous on saatu vihdoin vihdoin ja viimein kuntoon niin nyt tuntuu oppositiolla olevan loistavia aineita siihen miten tämä homma saataisiin taas pääministeriä lainatakseni sössittyä eikö teillä viime vaalikaudella ollut niitä keinoja että lähes katastrofilta olisi vältytty edustaja viitanen täällä suuna päänä kyllä osaa neuvoa hallitusta siinä miten tulisi toimia mutta kuten eilispäivänä puheenvuorossani sanoin teillä oli silloinkin väärät paperit kaikki meni hallituksessa päin prinkkalaa ja nyt teillä on oppositiossa taas oikeat paperit niin eiköhän teidän olisi arvoisa edustaja aika vaihtaa niiden paperien paikkoja teillä on aina väärät paperit ja väärässä paikassa välillä menee huonosti ja silloin teillä on väärät paperit mukana mutta sitten kun menee hyvin hyvin niin teillä on taas väärät paperit mukana koettakaa nyt arvoisat edustajakollegat jonain päivänä edes saada ne paperit oikeaan järjestykseen että valtiontalouden kannalta siitä olisi jotakin hyötyä jatkuva toisten moittiminen ja jälkikäteen viisastelu ei ainakaan eduskunnan arvovaltaa lisää ihmettelen suuresti

sanotaan eräällä toisella termillä mutta en viitsi sitä tässä nyt sanoa joka tapauksessa talous kasvaa tällä hetkellä ja sillä on oikea suunta kun miljardilla on tullut tuloja lisää kuten sanoin tuossa vastauspuheenvuorossani se lisä on tullut nimenomaan yhteisöveroihin mikä tarkoittaa että yritystoiminta pelaa yrityksissä tapahtuu silloinhan ne maksavat veroa maksavat palkkoja ja ottavat lisää työvoimaa viisikymmentätuhatta ihmistä lisää on saanut työtä tänä päivänä siitä kun tämä hallitus aloitti sehän tarkoittaa valtiolle kunnille ja seurakunnille on tullut merkittäviä verotuloja lisää ja työttömyyden aiheuttamat menot valtiolle pienenevät siitä on ehdottomasti tuplahyöty tästä te ette puhu kenellekään vaan viisastelette jostakin yhdestä määrärahasta jolla ei ole merkitystä sinänsä esimerkiksi veteraaniasia varmasti hoidetaan siitä ei tarvitse olla kenenkään huolissaan

yksi luottoluokittaja näytti peukaloa alaspäin jos kaksi prosenttia tulee velkoihimme lisää korkoa se tarkoittaa kahta miljardia valtion menoja lisää mistä te silloin arvoisat opposition edustajat sen kaksi miljardia otatte siinä ei auta enää kolmenkymmenen miljoonan budjetti asioiden venkoiluun ja vääristelyyn kuka otti enemmän kuka vähemmän se on sitten hymytön paikka ihan varma olen siitä arvoisat edustajat toivon että realiteetit otetaan tosiasioina niin kuin pitää ottaa eikä taivastella mitä sattuu työttömän ihmisen saaminen töihin on varmasti meille kaikille ihmisille tässä talossa tärkein asia numero yksi kaiken muun puhuminen on ihan turhaa kun verotulot kasvavat työttömyys vähenee ja muilta osin ollaan hyvällä suunnalla niin pidetään siitä kaksin käsin kiinni ja pidetään siitä huoli että todella meillä meillä on tässä maassa parempi elää myös niillä joilla tällä hetkellä menee huonommin arvoisa puhemies lopuksi veteraaniasiasta sen verran että kun kuntatalous on nyt vahvistunut pitkästä pitkästä aikaa viime vuonna neljäsataa miljoonaa oli kunnilla ylijäämää valtiolta tulevat rahat varmasti käytetään veteraanien ja heidän leskiensä ja läheistensä auttamiseen ja tukemiseen mutta kun kuntatalous on vahva niin kunnat auttavat myös muilla rahoillaan niillä omilla rahoillaan joita ne veroeuroina ovat keränneet kansalaisilta tiedän sen kotikunnastani että veroeuroja käytetään siellä paljon veteraanien kuntoutukseen päiväkuntoutukseen ja moneen moneen muuhun asiaan ihmiset asuvat pitempään kotona heille viedään erilaisia palveluita kotiin ihan kunnan omilla rahoilla te ette koskaan puhu tästäkään asiasta mitään vaan väitätte että kaikki menee huonosti toivoisin edes jonkun näköistä realiteettia koska elämässäni oppinut sen että tosiasioiden tunnustaminen tälläkin kertaa on varmasti meille ja myös opposition edustajille paras vaihtoehto suosittelen lämpimästi
arvoisat arvoisat edustajat pyydän huomauttaa että edustaja hoskosen puheenvuoro oli viimeinen ennalta pyydetty puheenvuoro ja ennalta pyydettyihin puheenvuoroihin sovelletaan viiden minuutin enimmäisaikarajaa nyt tämän jälkeen edustaja hoskosen jälkeen pyydetyissä puheenvuoroissa tuota viiden minuutin ehdotonta rajaa ei enää ole jatketaan varsinaisin puheenvuoroin muutaman puheenvuoron verran palataan kohta debattiin

puhemies vasemmistoliiton talous ja työllisyyspoliittinen linja oli kyllä hyvin johdonmukainen ja selkeä ennen eduskuntavaaleja mutta me emme osanneet sitä puolustaa emme olleet valmiita vaalitaistelussa ja hävisimme sen sen kisan ihan sata viiva nolla me jäimme siinä keskustelussa yksin niin kuin me jäimme kyllä kiky ratkaisussakin siinäkin me olemme olleet johdonmukaisia mutta ei sitä kannata hävetä sitä jos on yksin silloin kun on oikeassa niin kuin me olimme kikyllä ei kyllä ole esimerkiksi viennin vedon ja viennin kasvun kanssa mitään tekemistä tämä kikyhän rakennettiin niin että asetelman loi kyllä hallitus laittamalla palkansaajapuolen pään pölkylle narun kaulaan ja vielä pistoolin ohimolle ja että nyt neuvotellaan eli hallituksen vetäytyminen tästä vastuusta on kyllä aikamoista pelaamista kun tietää mitä esimerkiksi pääministeri sipilä kävi sanomassa pamin hallituksessa se oli suoraa uhkailua minä vierailin pari viikkoa sitten metsätraktoreita ja harvestereita valmistavassa tehtaassa joensuussa ja siellä kyllä niin työntekijät kuin tehtaan johtajakin sanoivat että vienti on vetänyt jo pitkään ja vahvasti siellä on neljäsataaviisikymmentä työntekijää vahvaa tutkimusta ja tuotekehitystä maailmanluokan osaamista tätä kaikkea pitää peilata sitä vasten että mitä tällaisellekin tuotannolle jatkossa nämä koulutusleikkaukset tekevät kun nyt oli jo nähtävissä sitä että oikein koulutettuja

arvoisa puhemies tässä keskustelussa kaikki olemme yhtä mieltä siitä että talous kasvaa ja senkin kaikki ovat alleviivanneet että sen seurauksena voidaan talousarviota tasapainottaa yhdellä miljardilla lisäverotuloja tästä kaikki olemme olleet samaa mieltä sitten kun on nostettu tähän kilpailukykysopimus niin siinä meillä on ollut jonkin verran erilaisia näkökohtia jotkut haluavat kilpailukykysopimuksesta kantaa kokonaisvastuun näkevät sen isona kokonaisuutena jolla on luotu ennustettavuutta ja vakautta ja ja jolla varmaan on ollut osansa myöskin tähän talouskasvuun toiset taas haluavat ottaa sieltä irti yksittäisiä kielteisiä asioita jotka ovat valitettavasti kiusallisia mutta meidän arviomme on perustunut kokonaan tähän kokonaisuuteen ja ja aikanaan olemme olleet valmiit sen kokonaisuuden hyväksymään vaikka talous sitten kasvaa ja ja suomella näyttää menevän hyvin tässä keskustelussa kovinkaan paljon esiin ole nousseet ne uhat ja ja vaarat jotka maailmantaloudessa kuitenkin saattavat väijyä ja jotka kuitenkin pitäisi ottaa ottaa huomioon kaikessa talouskeskustelussa ja sen tähden se kenelle talouskasvu kuuluu ei kovin paljon niin kuin liian lyhyiden oraiden päälle voi lähteä tulevaisuutta rakentamaan maanviljelijänä kun ajattelee kymmeniätuhansia jopa satojatuhansia hehtaareja viljasta on korjaamatta jos nämä kylväjät tehdessään näiden oraiden varalle olisivat laskeneet jotain merkittävää tulevaisuutta ajatellen niin heillä tällä hetkellä on varsin tukala tilanne eli vasta sen jälkeen kun ne jyvät siellä laarissa voidaan pohtia ja miettiä mitä niillä tehdään eli tässä keskustelussa kannattaa pitää mielessä että suomi on viennistä riippuvainen täysin kansainvälisistä markkinoista riippuvainen maa ja sen tähden että ne meillä jatkossakin olisivat täydessä käytössä meidän pitää parantaa tuottavuutta kilpailukykyä ja jos kasvunvaraa tulee niin meidän pitää pystyä lisäämään senkaltaisia toimia joilla tuottavuutta ja kilpailukykyä voidaan parantaa yleensä täällä eduskunnassa kun keskustellaan niin todetaan että suomi osoittaa varsin vähän rahaa tutkimukseen ja kehitystoimintaan mutta sekään ei välttämättä pidä paikkaansa edelleen suomi on viiden kärkimaan joukossa julkisen tutkimus ja kehitysrahan osalta valitettavasti vain yksityinen panostus viime vuosina on selkeästi vähentynyt ja sen tähden pitäisi ponnistella siihen suuntaan että näitä molempia pystyttäisiin tulevaisuudessa parantamaan se varmistaa sen että sen kasvun kautta voidaan pitkälle tulevaisuudessa hoitaa taloutta niin että velkaa voidaan vähentää ja ja etuuksia voidaan lisätä ja erityisesti heikommassa asemassa

perustoimeentuloa parantaa sen itsekin haluan todeta että sipilän hallitus koko olemassaolonsa aikana tulee toimimaan niin että veteraanien kuntoutus ja kotiin vietävistä palveluista tullaan

arvoisa herra puhemies olen surullinen tästä edustaja rossin puheenvuorosta siltä osin että hän ei näe sitä millä tavalla hallitus syö meidän lapsiemme ja lastenlapsiemme tulevia mahdollisuuksia leikkaamalla koulutuksesta leikkaamalla varhaiskasvatuksesta kasvattamalla päiväkotiryhmiä viemällä subjektiivisen päivähoito oikeuden tämä on nimenomaan sitä tulevaisuudesta leikkaamista mitä te teette ja miksi te tämän sen vuoksi että annatte ahneuspäissänne tämän päivän aikuisille veronalennuksia miljoonaperintöjen verotusta kevennetään apteekkareille jaetaan mojovia veronalennuksia eikö tämä ole nimenomaan sitä ahneutta että niille joilla on jo valmiiksi kaikkein eniten annetaan vielä lisää ja samaan aikaan leikkaamme meidän lapsiltamme tähän ahneuteen toivoisin että te edustaja rossi puuttuisitte

kun täällä niistä papereista puhuttiin niin todettakoon nyt että onneksi on ollut joskus ne oikeat paperit edessä että saatiin viime kaudella muun muassa tehtyä sellaisia päätöksiä infran ja ja rakentamisen suhteen että kasvu lähti liikkeelle todellakin jo silloin nyt se ydinkysymys nyt se ydinkysymys nyt kun kasvu kiihtyy ja ja maailmalta tulee vetoapua niin sen kasvun on kuuluttava kaikille ja jos ei keskusta viittaan esimerkiksi hoskosen puheenvuoroon aiemmin usko sdpn papereita niin kannattaisi uskoa asiantuntijoiden papereita niitä siellä valtiovarainvaliokunnassa luetaan ja kerrotaan kuinka tuhoisia ovat esimerkiksi koulutusleikkaukset ekonomistit sanovat näin moni talousoppinut uskotteko niitä uskooko hallitus edes omia papereitaan nimittäin hallituksen omissa esityksissä sanotaan että esimerkiksi nämä arhinmäen mainitsemat anteliaat veronkevennykset parempiosaisille eivät edes lisää työllisyyttä
arvoisa puhemies koulutusleikkaukset on siitäkin hyvä asia puhua että kyllä suomen tämän päivän vauraus hyvin pitkälle perustuu siihen että aikoinaan koko vasemmiston ja keskustan semmoisen keskustan jota minäkin mielelläni vielä muistelen poliittisen koalition toimesta rakennettiin järjestelmä jossa myöskin köyhän perheen lapset pääsivät opintielle jos niitä opinhaluja vain oli ja esimerkiksi nokian nousu talousmahdiksi perustui siihen että sillä oli hyvin koulutettua työvoimaa pienessä pienessä kansakunnassa joka voitiin rekrytoida silloin kun tarve tuli nämä kannattaisi muistaa

arvoisa herra puhemies edustaja mustajärvi jos nyt ei tehtäisi näitä talouden korjauksia koko suomessa tällä vaalikaudella jossakin vaiheessa kun se alamäki taas taloudessa tulee sittenhän me vasta olisimmekin liemessä eli meidän on kyllä pystyttävä talouden korjaamisliike viemään aivan hallitusohjelman mukaisesti eteenpäin kun vasemmistoliitto ja sosiaalidemokraatitkin olivat hallituksessa tekemässä edellisellä kaudella koulutusleikkauksia samasta asiastahan siinä oli myös kysymys eli kuinka yhteiskunnassa pystytään säästämään menoista tehostamaan toimintoja ja kyllä rakenteisiinkin tarvitaan uudistamista

pyytäneistä ihan kohta varsinaisessa puheenvuorossa
arvoisa herra puhemies haluan vähän palata näihin aikaisempiin puheenvuoroihin edustaja rossin ja edustaja kankaanniemen puheenvuoroihin minä uskon puhuvani aika monenkin suulla sanoessani että me kaikki arvostamme veteraanien tekemää työtä ja sen sukupolven tekemää työtä siitä meillä ei pitäisi olla erilaisia mielipiteitä minä uskon näin ja ja tähän samaan henkeen sosiaalidemokraattien tekemä muutosehdotushan on niin kuin tässä joku edustaja aikaisemmin sanoi sen saman hengen toteuttamista joka on kirjattu meille yhteisiin tavoitteisiin tämä veteraanisukupolvi on poistumassa lähivuosina käytännössä kokonaisuutena kaikki ja nyt on viimeinen hetki huolehtia siitä että ne rahat riittävät se on eduskunnan tahto ja sosiaalidemokraatit osaltaan haluavat varmistaa että se tahto myös toteutuu ei pidä antaa liian ruusuista kuvaa veteraanien kotiin vietävien palveluiden ja kuntoutuksen tilasta viime vuosina ei myöskään edustaja kankaanniemi pidä pidä unohtaa sitä että viime vuonna lokakuussa te olitte hallituksessa joka oli rintamamieseläkkeitten indeksejä leikkaamassa tätä syntilistaa erilaista syntilistaa vuosien ja vuosikymmenien aikana on ihan varmasti kertynyt kaikille nyt ei ole syytä myöskään veteraanien arvon mukaista käydä sellaista keskustelua jossa osoitetaan toinen toisiamme vaan hoitaa tämä kunniavelka tämän sukupolven toimesta joka on kaikkein eniten kiitollisuudenvelassa heille joilta itse kukin hallitus aikanaan ehkä on leikannut tai tai toiminut sitä pyhää tarkoitustaan vastaan erilaisten poliittisten syiden takia tämä ongelmahan olisi pitänyt korjata jo sotien jälkeen ja viimeistään siellä kuusikymmentä seitsemänkymmentä kahdeksankymmentä luvuilla jolloin meidän veteraanimme olivat viisi kuusikymppisiä keski ikäisiä miehiä ja vielä varsin hyvässä kunnossa

herra puhemies

oli tulos kaikki tietävät viime vaalikauden jäljiltä suomi oli ei ehkä yhtä pahassa tilanteessa mutta erittäin pahassa tilanteessa työttömyys kasvoi velka kasvoi kuntien velka kasvoi kaikki nämä keskeiset luvut viennin ja talouden luvut olivat punaisella ja siihen oli pakko reagoida perussuomalaiset olivat keväällä kaksituhattaviisitoista valmiita ottamaan vastuun ja

sinä aikana kun olimme mekin hallituksessa toteutettiin kipeät päätökset ne on toteutettu nyt ollaan siinä tilanteessa että meillä on yli miljardi tuloja joita ei osattu vuosi sitten arvioida tänä vuonna olevan hieno homma siitä voitaisiin pieni osa käyttää näihin polttaviin tarpeisiin mutta hallitus nyt valitettavasti nykykokoonpanollaan ei siihen ole ollut valmis vaan maksaa koko summalla lainaa tai jättää lainaa ottamatta vastaavan summan no se on arvovalinta meillä olisi varmasti tänä päivänä hiukan toisenlainen linja mutta mutta se siitä mikä kiky sopimuksen vaikutus niin siitä voimme tietysti käydä loputonta keskustelua sosiaalidemokraatitkin hyväksyivät kiky sopimuksen ja nyt sitä arvostelevat se on myöhäisherännäisyyttä niin kuin tässä veteraaniasiassakin heillä mutta se suotakoon minä uskon että kiky sopimuksella vaikka sillä ei materiaalisesti ehkä ollut suurta merkitystä oli valtavan suuri merkitys sen tähden että se osoitti että suomalaisessa yhteiskunnassa voidaan sopia asioita viedä sopien eteenpäin ja on säilytetty työrauha ja toivottavasti se säilyy myös jatkossa se on ollut yrityksille luottamuksenosoitus ja mahdollisuus toimia tulevaisuutta ajatellen arvoisa puhemies sitten tästä

vielä muutama sana meillä oli kunta ja terveysjaostossa kuultavana luonnollisesti veteraanijärjestöt ja ministeri matti louekoski rintamaveteraaniliiton puheenjohtajana käytti puheenvuoron hän joka muuten yhdeksänkymmentä luvun alkuvuosina oli äärettömän tärkeä sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän voimahahmo jonka jonka tuella saatiin asioita vietyä silloin rakentavasti eteenpäin kun oli toisenlaisiakin ajatuksia siinä ryhmässä siitä hänelle kiitos vielä näin jälkikäteen mutta hän esitti erittäin lämpimät kiitokset eduskunnalle jaostolle valiokunnalle ja hallitukselle siitä että nyt veteraanien määrärahat ja lupaukset ovat siinä mallissa että että enää ei rahojen puutteen takia veteraanien pitäisi jäädä vaille avopalveluita joiden varassa he käytännössä nyt ovat kun ovat niin iäkkäitä näin sitten yhtyivät myös toiminnanjohtaja markku seppä ja sotainvalidien veljesliitosta pääsihteeri seppo savolainen

se oli yksimielinen kanta heillä että asia on kunnossa me kuitenkin kirjoitimme mietintöpohjaan sen mitä täällä on esitetty ja mikä löytyy täältä mietinnön tekstistä toisena kappaleena tässä veteraanien tukeminen osassa eli uusimme sen lausuman jonka jaosto teki valmisteli viime syksynä jonka valtiovarainvaliokunta yksimielisesti hyväksyi ja jonka joulukuussa koko eduskunta yksimielisesti hyväksyi siinä on tämä linjaus että hallitus velvoitettiin seuraamaan että rahat riittävät ja yksikään veteraani ei jää palveluja vaille ei jää palveluja vaille tällä perusteella kun sitten on ilmennyt tämän vuoden aikana että vaikka viime syksynä lisättiin tälle vuodelle kaksikymmentä miljoonaa euroa niin se ei ole riittävä määrä tarpeeseen nähden kun kunnilta on kyselty tarpeitten määrää hallitus sitten tuon ponnen mukaisesti on toiminut ja esitti tässä lisätalousarviossa yhtätoista pilkku kuutta miljoonaa lisää eli noin viittäkymmentäkolmea miljoonaa kaiken kaikkiaan tälle vuodelle näin ollen tästä kiitos tuli ja voin sen tässä jaoston puheenjohtajana välittää koko eduskunnalle eli nämä järjestöjen kiitokset ovat harvinaisia mutta nyt ne ovat selkeät siitä huolimatta että näin on tänä vuonna niin niin ministeri louekoski kuin muutkin ja myös kirjallisessa lausunnossaan toteavat että ensi vuosi on ongelmallinen hallitus on valitettavasti en tiedä johtuuko siitä että perussuomalaiset eivät enää ole hallituksessa vai mistä johtuu nyt leikannut aivan kohtuuttomasti ensi vuoden määrärahaa siinä suhteessa tietysti vasemmisto opposition lausuma jos se kohdistuu sinne emme oikein tiedä mihin se kohdistuu tähän vuoteen sillä ei ole merkitystä mutta ensi vuoteen silloin on paikallaan ja asia on sinänsä tärkeä ensi vuoden budjettiesityksen määrärahaa on leikattu veteraanien määrän alenemisesta johtuen kahdellakymmenellä prosentilla ja se on raju leikkaus varsinkin siihen nähden että nyt lisätään yksitoista pilkku kuusi miljoonaa miljoonaa ja sitten ensi vuodelta on nykybudjettiin nähden ilman tätä leikattu eli se ei riitä järjestöjen mukaan sinne pitäisi panna kaksikymmentä miljoonaa lisää tästä on nyt sitten tietysti kyse kun käymme kun käymme paraikaa jaostossa

ja valiokunnassa ensi vuoden budjettiesitystä läpi ja toivon ja vetoan että niin jaosto valtiovarainvaliokunta kuin koko eduskuntakin tämän vastuun kantaa jota hallitus nyt ei ole tähän mennessä kantanut tosin on sanottava että sosiaali ja terveysministeriön virkamies jota kuulimme jaostossa lupasi että jo mahdollisesti budjetin täydennysesityksessä kuukauden kuluttua suunnilleen hallitus saattaa esittää toivottavasti esittää varmaankin esittää toivottavasti ei ei ministeri orpon punakynä käy lisäystä arviolta ehkä seitsemän miljoonaa se ei ole riittävä mutta tietysti on tämä järjestelmä sellainen että vuoden mittaan nähdään paljonko kunnat sitä rahaa käyttävät mikä on se todellinen tarve toisaalta niin kuin tuossa edellisessä puheenvuorossa totesin järjestelmässä on sellainen

niin myöhään vuoden loppupuolella että sitä ei enää sen vuoden puolella välttämättä ehditä käyttämään tätä kautta ajatellen määrärahat saattavat ensi vuodelle olla hieman paremmassa mallissa kuin mitä budjettikirja sanoo mutta mutta tätä on kuitenkin syytä seurata arvoisa puhemies meillä ei ole edustaja vähämäen kanssa vastalauseessa allekirjoitusta mutta niin kuin aikaisemmin sanoin asia on tärkeä ja hyvä sinänsä vaikka se on täysin yksiselitteisesti hallitusta velvoittavalla ponnella vuosi sitten kirjattu niin menköön nyt se että velvoitetaan hallitusta vieläkin tarkemmin seuraamaan riittävyyttä ja huolehtimaan tästä kunniavelasta joka olisi pitänyt hoitaa jo kuusikymmentä luvulla mutta on nyt hoidossa ja kiitos siitä
myönnän tästä vastauspuheenvuoron juuri tämän asian käsitelleen jaoston jäsenelle edustaja rossille
arvoisa puhemies kiitos edustaja kankaanniemelle reilusta puheenvuorosta nimenomaan kunta ja terveysjaoston puheenjohtajana ja tietysti myös nykyisen oppositioryhmän perussuomalaisten jäsenenäkin joka tapauksessa haluan vain tähän todeta sen että totta kai mekin yhdymme siihen että seuraamme hallituksen budjettiesityksiä mutta koko esityshän on rakentunut juuri sille että nämä määrärahat tulevat riittämään nämä ovat tietyllä lailla arviomäärärahoja kuntoutuksen suhteen siinä on tiettyjä epävarmuustekijöitä tarpeen mukaan veteraanien lukumäärä ratkaisee hyvin hyvin pitkälti myös tämän ja sitä mukaa hallitus tuo sitten

siltä osin varsin positiivinen että lainanotto hidastuu miljardilla eurolla aiemmin kaavaillusta sipilän alkuperäisen hallituksen tekemät tuloveron alennukset jotka ovat kohdistuneet pitkälti pieni ja keskituloisiin ovat johtaneet johtaneet omalta osaltaan verokertymän huomattavaan nousuun tuloveron alennukset ovat johtaneet käteenjäävien tulojen nousuun mikä on edesauttanut työllisyyden kohenemista ei tietenkään ainoana tekijänä mutta kuitenkin osana taloudellisen tilanteen ja yksityisen kulutuksen kasvun myötä arvonlisäverotuottojen arvioidaan lisääntyvän peräti sataviisikymmentäkahdeksan miljoonaa euroa tässä lisätalousarviossa ja ensimmäinen lisätalousarvio jo kasvatti niitä hieman enemmänkin jopa samoin autoveron tuotto nousee kolmekymmentäkaksi miljoonaa euroa nämä ovat erittäin hyviä merkkejä sekä valtiontalouden että tulevan talous ja työllisyyskehityksemme kannalta ja samalla tiellä kannattaakin ehdottomasti jatkaa jatkon kannalta että saadaan nämä talouden pyörät pyörimään edelleen kiihtyvällä tahdilla ja pidettyä työllistymisen edellytykset kunnossa varsinkin matalapalkka aloilla tulisi hallituksen vielä pohtia uudelleen onko ensi vuoden budjettiin kaavailtuja tuloveroasteikkoja syytä muokata pieni ja keskituloisia selkeämmin suosiviksi paitsi palkansaajia tämä koskee erityisesti eläkeläisten verotukseen esitettyjä muutoksia tuhannenkuudensadan euron kuukausieläkettä saava hyötyisi esitetyistä veromuutoksista kymmenen euroa vuodessa kymmenentuhannen euron kuukausieläkettä saava peräti neljäsataakahdeksankymmentä euroa ja se on jopa enemmän kuin vastaavaa palkkatuloa saavan tuloveron alennus

arvoisa herra puhemies varmasti kaikki tässä salissa ovat tyytyväisiä siitä että tällä lisätalousarviolla laitetaan veteraanien kuntoutusta kuntoon itsekin olen kahden sotaveteraanin lapsenlapsi mutta samaan aikaan toinen puoli tässä on todella se kun talous on lähtenyt kasvamaan ja on tämä reilun miljardin euron mahdollisuus miettiä lyhennetäänkö sillä suoraan velkaa vai tehdäänkö sillä joltain osin myös hyvinvointivelkaa pienentäviä panostuksia sen vuoksi on tärkeätä että tässä käydään yleisemminkin keskustelua siitä mitä ovat ne kohdat joihin pitäisi panostaa tällaisessa tilanteessa kun puhumme paljon lapsistamme ja lapsenlapsistamme niin mitkä ovat ne leikkaukset joilla luomme nimenomaan sitä hyvinvointivelkaa ja koulutusvelkaa meidän lapsillemme ja lapsenlapsillemme ja meillä oikeus siihen edustaja rossi omassa puheenvuorossaan totesi että edellinen kataisen hallitus erityisesti stubbin hallitus leikkasi koulutuksesta ja tämä pitää paikkansa se on se on riidaton fakta mutta se mikä on myös kai riidaton fakta on se että juuri tämän vuoksi ennen viime eduskuntavaaleja jokainen eduskuntapuolue sanoi että koulutuksesta on leikattu jo liikaa enempää ei leikata olen itse ollut paikalla silloin puolueen puheenjohtajana niissä paneeleissa ja niissä keskusteluissa joissa jokainen eduskuntapuolue antoi tämän koulutuslupauksen mutta mitä vaalien jälkeen tapahtui tälle koulutuslupaukselle siitä tuli koulutuspetos ministeri grahn laasosen johdolla on tehty ennätyssuuret leikkaukset koulutuspuolelle ja tästä tuleekin nimenomaan se kysymys mihin vasemmiston vastalauseessa oleva lausuma viittaa tilanteessa jossa talous lähtee paranemaan tilanteessa jossa pääministeri on sanonut että kasvu kuuluu kaikille osasta sitä pelivaraa joka nyt on tullut suhteessa tämän vuoden budjettiin pitäisi nimenomaan löytää ei

taloudellisen velan lyhentämistä vaan myös hyvinvointivelan lyhentämistä ja tässä

on erityisesti meidän lapsistamme ja lapsenlapsistamme koulutuksesta varhaiskasvatuksesta siinä mielessä nyt olisi todella ollut tässä lisätalousarviossa paikka lunastaa niitä lupauksia joita annettiin ennen vaaleja tai pikemminkin edes joiltain osin ottaa takaisin sitä koulutuspetosta joka vaalien jälkeen tehtiin arvoisa herra puhemies tässä tilanteessa kun kun keskustelemme lisätalousarviosta ja siitä että kasvun myötä meillä on ennakoitua enemmän verotuloja on syytä ja tärkeää puhua talouden isosta kokonaiskuvasta nyt tällä hetkellä käydään palkkaneuvotteluja pääministerikin on sanonut että nollalinja olisi ja siitä olen samaa mieltä pääministerin kanssa nyt pitää miettiä sitä mikä on viime vuosina ollut palkkalinja ja mitä mahdollisuuksia on jos ajattelemme sitä miten valtio on tullut ja me kaikki veronmaksajat olemme tulleet yrityksiä vastaan lista on pitkä kela maksun poisto noin miljardi euroa yhteisöveron alentaminen noin kahdeksansataa miljoonaa euroa ehkä miljardi kun laskee sen kokonaisuudessaan ja nyt kiky sopimuksessa kun siirretään työntekijöiden maksettavaksi aikaisempia työnantajien maksuja puhutaan noin kahden miljardin euron potista tästä syystä kun nämä siirrettiin ja kun verovähennyskelpoisia maksuja hallitus omalta osaltaan painostaen ajoi läpi sen että nimenomaan julkisella puolella pitää tehdä palkkoihin säästöä ja tätä kautta tehtiin tämä lomarahaleikkaus tällä lomarahaleikkauksella haettiin julkiseen talouteen sitä liikkumatilaa jolla pystyttiin antamaan nämä veronalennukset joilla pyritään huolehtimaan siitä että kokonaisverotus ei kiristyisi tämä merkitsee sitä että yksityisen puolen työntekijöiden ostovoima pysyy jokseenkin nykyisenä sen sijaan julkisella puolella jolla lomarahoja leikataan ostovoima heikkenee pitää huomioida se että kun puhutaan että käteenjäävät tulot eivät välttämättä heikkene niin kun huomioidaan hintojen nousu niin ostovoimahan on se oleellinen sekä kansantalouden näkökulmasta että ihmisten näkökulmasta ja se nimenomaan julkisen puolen työntekijöillä heikkenee nyt kun meillä on mahdollisuus mahdollisuus toimia ja sitten voidaan samalla arvioida mitä meidän kilpailijamaamme tekevät ruotsi ja saksa yleensä mainitaan itse asiassa ruotsissa ja saksassa palkat olivat jo ennen tätä pitkää äärimaltillisten ja nollasopimusten kautta ja sitten sen jälkeen vielä kiky sopimusta itse asiassa valmiiksi jo korkeampia ja työvuosi oli lyhyempi meillä on koko ajan kasvanut tämä ero ero näihin meidän kilpailijamaihimme ja kuten ollaan kuultu joita ruotsissa ja saksassa tehdään kasvavat entisestään tässä tilanteessa tässä tilanteessa kun meillä talous kasvaa yritykset ovat jakaneet ennätyssuuria osinkoja eli niillä menee hyvin olisi kohtuullista vähintäänkin kohtuullista että palkansaajat saavat tästä kasvusta oman osuutensa ja myös pienituloiset eläkeläiset työttömät opiskelijat joilta on leikattu on itse asiassa erikoinen tilanne että kun muualla maailmassa talous kasvaa yrityksillä menee hyvin yritykset tekevät voittoja totta kai työntekijät saavat siitä oman osansa palkankorotuksilla niin mitä suomessa tehdään meillä tämä talouden kasvu maksetaan veronalennuksilla se mitä annetaan annetaan työntekijöille ei palkankorotuksilla tämä on oleellinen kysymys erityisesti siitä näkökulmasta kun tällä kiky sopimuksella leikattiin julkisen puolen ostovoimaa leikattiin naisvaltaisilta pienituloisilta aloilta kolmekymmentä prosenttia pois lomarahoista mikä tämän vaikutus on tasa arvoon ja matalapalkkaan tavoitehan meillä on pitkään ollut se että näissä keskitetyissä sopimuksissa olisi tasa arvoeriä ja olisi matalapalkkaeriä jos ajatellaan sitä tavoitetta jossa pyritään siihen että lähestytään sukupuolten välistä tasa arvoa palkkakysymyksissä edelleen naisten palkat ovat monista eri syistä johtuen aloista mutta myös selittämättömistä syistä alempia kuin miesten palkat leikkaukset joita hallitus on ollut kätilöimässä lomarahoihin leikkaavat nimenomaan naisvaltaisilta ja pienipalkkaisilta aloilta niin tämähän johtaa tilanteeseen jossa palkkaero naisten ja miesten välillä kasvaa ei kapene täytyy sanoa että olen ollut

tasa arvoon eriarvoisuutta nimenomaan naiset ovat siinä niitä jotka joutuvat maksamaan tämä olisi arvoisa puhemies korjattavissa oleva virhe nyt kun meillä on pelivaraa kun tämä lomarahojen leikkaushan tehtiin ennen muuta sen vuoksi että pystyttiin näitä veronalennuksia rahoittamaan sillä niin nyt hallitus voisi halutessaan ohjata kunnille ja puolelle sellaisia varoja että nämä pystyttäisiin korvaamaan itse esimerkiksi helsingin kaupungin tasolla olen esittänyt paikallista sopimista tein ponsiesityksen että ryhdyttäisiin neuvottelemaan paikallisesti siitä että vastaavalla määrällä kuin lomarahaleikkaus leikkaa palkkoja helsingin kaupunki voisi paikallisesti nostaa palkkoja jolloin tämä lomarahaleikkaus saataisiin kumottua siihen tuli taakse lähes puolet valtuutetuista mutta valitettavasti kolme ääntä jäi jäi uupumaan että ponsi olisi mennyt läpi kyllä tässä nyt on sellaisia elementtejä joilla pitää hakea tasa arvoa ja sitä että palkansaajia kohdellaan yhdenvertaisesti

arvoisa puhemies täällä on käyty hyvää keskustelua ja vilkasta keskustelua ja tuossa edustaja kankaanniemi piti hyvän historiikin minäkin nuorena nuorempana en nuorena mutta nuorempana virkaiältäni täällä eduskunnassa mielelläni kuuntelen vanhempien kertomuksia miten nämä asiat ovat menneet olen olen samaa mieltä siitä kun edustaja kankaanniemi totesi ja myös monet muut arhinmäki ja täällä sdpstä että lääkekorvausten koulutuksen ja monen muun leikkaukset ovat olleet rajuja mutta kuitenkin toivoisin että me tekisimme ne sillä tavalla että me katsoisimme ensi vuoden budjetista mistä me mielellään

niitä leikkauksia takaisinpäin ihmisille vaan katsoisimme muita kohteita kun nyt täällä vielä käytiin läpi tätä pontta minkä edustaja kari uotila vasemmistosta on tehnyt niin kun tässä lukee nopeutetun lainanmaksun sijaan niin tämähän on nyt tässä vähän erheellisesti eikä niin vähänkään eli todellakin me otamme vähemmän lainaa ei meillä ollut mikään nopeutettu lainanmaksu tietääkseni menossa tässä annetaan väärä kuva ihmiset menevät muutenkin helposti sekaisin sitten jos ei lähde mukaan kaikkiin ponsiin niin sitten tulee hirveä haloo ja se johtuu juuri tästä kun tehdään tavallaan joko tahallaan tai vahingossa epäselviä lauseita tänne ponsiin ja kun tämä kerran on on ollut täällä meidän eduskunnan tahtotilana niin kyllä minä minä voin

kannattaa ajatuksia että pienempituloiset ja keskituloiset mutta tätä tätä pontta minä en nyt oikein minä tässä vielä yön yli mietin mutta kyllä minusta tuntuu että tämä on vähän harhaanjohtava ei ei tässä nyt ole ehkä ihan ihan reilu peli meneillään tästä syystä tänään perussuomalaiset ottivat ryhmäpuheenvuorossaan esille maahanmuuton kustannukset tämä on yksi seikka meillä ei ole tietoa edes mitä se maksaa me täällä olemme puhuneet nyt aika pienistäkin summista nipistämme sieltä nipistämme täältä ja tietoa maahanmuuton kustannuksista se sovittiin hallitusohjelmassa että se tehdään se on kestänyt jo reilu kaksi vuotta nyt ei voi olla enää kiinni siitä ettei tietoa saada vaan kyllä siinä nyt on takana se ettei haluta tuoda niitä summia esille jos meillä olisi avoimesti niitä summia esillä me voisimme katsoa mistä sieltä voi nipistää kun perussuomalaiset esimerkiksi katsoivat ensi vuoden budjettiesitystä niin siellä ovat näitten vastaanottokeskusten yksikköpaikkakustannukset nousseet siis miten sekin voi olla mahdollista kun ei tarkastella niitä niin on vähän niin kuin piikki auki siellä että no se on nyt vähän kiusallista ja ettei vaan nyt tulisi mitään ja ovathan maahanmuuton ongelmatkin nyt vähentyneet ja tämäntyyppistä keskustelua kaikkialla muualla me todella tarkkaan vaadimme asiantuntijakuulemiset dataa prosentteja minä minä en ymmärrä mitä kiusallista siinä on että tiedetään mihin minä en saanut ministeriltä vastausta ja edustaja hakkarainen perussuomalaisista ei saanut vastausta me emme saaneet tänään vastausta milloin se on tulossa mutta en tiedä sitten minusta on jotenkin hyvinkin mielenkiintoista että ei ei voida vastata kysymyksiin mitä sitten tulee veteraanirahaan kuten edustaja kankaanniemi kertoi tästä ollaan huolehtimassa jotta tämä eduskunnan aikaisemmin antama yhteinen lausuma pysyisi voimassa minusta tämä on ihan hyvä ja kannatettava siinä mielessä mutta tietysti tämänkin huonona puolena jos nyt jotain huonoa haluaa tästä etsiä on se että tämä on vain otettu nytten sdp puolueen keksinnöksi vaikka tämä on ihan oikeasti ollut aikaisemmin jo koko hallituksen tahtotila sillä lailla sillä lailla välillä välillä itsekin täällä eduskunnassa tosin vasta kaksi vuotta olleena jotenkin jaksaa sitä hurskastelun määrää jollain lailla ihmetellä eivät katsojat ihmiset ole sillä lailla hölmöjä että eivät mitään muistaisi siitä mitä on joku joskus tehnyt sitten on hieno asia en tiedä miten kokoomuksen eduskuntaryhmä muuten suhtautuu että teiltä kokoomuksesta on tullut tukea tälle perussuomalaisten elomaan ehdotukselle haitta asteen poistosta ainakin edustaja heinonen sanoi kannattavansa sitä en tiedä nyt onko hän allekirjoittanut sitten tämän tämän lakialoitteen joka on kiertänyt täällä se olisi kyllä hieno asia koska jos me lähdemme siitä että loput sotiemme veteraanit saisivat ilman hankaluuksia kaiken tuen ja avun niin tämä haitta asteen poisto olisi yksi asia ja toivon että kokoomus sen vielä huomioi niin kuin täällä moni sanoi tämä asia olisi pitänyt hoitaa jo silloin kuusikymmentä viiva kahdeksankymmentä luvuilla no minä synnyin kuusikymmentäkahdeksan minä olin silloin ihan pieni ja perussuomalaiset tulivat isolla eduskuntaan kaksituhattayksitoista siinä mielessä olisi ollut ihan mukava että tämä olisi hoidettu joskus aikoinaan kuntoon jotenkin välillä täällä eduskunnassa odotetaan että aika hoitaa minusta myös perussuomalaisten edustaja savio otti hyvin esille tämän verotaulukon mitä pyytäisin vielä myös hallituspuolueiden eduskuntaryhmiä tarkastelemaan

kun katselee erityisesti eläketuloja niin täällä

mitä suuremmaksi menevät tulot

sitä suurempi on se alennus veroista elikkä niin kuin edustaja savio tuossa oli ansiokkaasti laskenut tuhannenkuudensadan euron tuloilla tulee kymmenen euroa vuodessa ja ja kymmenentuhannen euron tuloilla neljäsataakahdeksankymmentä euroa vuodessa maksaa vähemmän veroja sitten kun samaan aikaan menot ja meillä on nämä indeksileikkurit eläkkeissä niin ei tarvitse olla mikään ruudinkeksijä kun ymmärtää että se pieni ja keskituloinen on tosi pulassa meillä olivat kaikki eduskuntaryhmien puheenjohtajat muutama viikko sitten taisi olla eläkeläisten eetu rytä vastaanottamassa ja he jättivät tämmöisen vetoomuksen ja minulle jäi hyvin mieleen kun siinä lopussa eräs herra sanoi että kun ne menot koko ajan kasvaa mutta kun ne tulot ei kasva jokainen ymmärtää että eläkeläisen tulot eivät kasva samalla lailla kuin meillä työssäkäyvillä joilla voi olla mahdollisuus vaikka mennä toiseen työhön tai jotenkin ansaita enemmän mutta menot kasvavat koko ajan nyt kiinteistöveroja suunnitellaan nostettavaksi nostettavaksi ja öljylasku saattaa nousta esimerkiksi omakotiliitto oli laskenut että neljäkymmentäviisi euroa nousisi vuodessa öljylasku se voi tuntua monesta pieneltä mutta jos tämmöinen pienituloinen saa kymmenen euroa lisää veronkevennyksestä mutta neljäkymmentäviisi euroa lisää öljylaskua ja heillä ei ole varaa ja mahdollisuuksia tehdä mitään lämmitysjärjestelmämuutoksia niin se tekee miinus ja se on oikeasti tosi tosi iso asia monille olen muutaman kerran hyvinkäällä kaupassa ollessani nähnyt vanhempia ihmisiä ja kun he ottavat ne kolikot siitä ja laskevat niitä viimeisiä niin kyllä siitä kaikille paha mieli tulee varmasti en epäile ollenkaan etteikö hallitus tätä ymmärrä mutta haluaisin että se näkyisi näissä luvuissa että painottakaa tätä toisella tavalla jos on tosiaan kymmenentuhannen euron eläketulot niin kyllä heille olisi voinut vaikka jättää sen veronalennuksen tekemättä ja kohdistaa sen sinne pieni pieni ja keskituloisiin ihan ihan niin kuin oikeasti koska kyllä se hätä on siellä suuri meillä on paljon eläkeläisiä ja omat vanhemmat ja isovanhemmat toivon vielä että harkitsette koska aikaahan on eihän se vaadi kuin teidän yhteisen tahtotilan ja hallituksen esityksen

arvoisa herra puhemies tämä veteraanikysymys näyttää olevan meille suomalaisille aika vaikea edustaja meri tuossa totesi että vuonna tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäkahdeksan olisi tullut hoitaa veteraaniasiat kuntoon sotaveteraani isäni jaksoi yli yhdeksänkymmentä vuotiaaksi vuotiaaksi elää ja hän eli normaalin elämän suurin osa suomalaisista veteraaneista on voinut elää aivan normaalin elämän invalideille on annettu invalideille kuuluvaa tukea veteraanit ovat saaneet omaa tukea ja nyt tietysti tarve korostuu

mantrasta että asia olisi pitänyt hoitaa jollakin lailla kuntoon joutuu kysymään että mitä se sitten suomeksi tarkoittaa ainahan on myös meidän sosiaaliturvassamme aukkoja aina on myös normaalin sosiaaliturvan kautta tilanteita että ei ole voitu kaikille riittävästi tukea antaa edustaja kari sosiaalidemokraateista käytti tuossa aiemmin hyvän puheenvuoron jonka perusteella itse asiassa pyysin tämän puheenvuoron minusta hän lähestyi juuri oikealla näkökulmalla tätä asiaa luulen että sitä vastoin tämä sosiaalidemokraattien vastalause on kyllä vähän kuin vahingossa tehty ikään kuin luullen että tämä asia ei ole kunnossa mutta hyvä näin olkaamme iloisia ja kilvoitelkaamme jos nyt haluamme kilvoitella siitä kuka on mitäkin tehnyt minä luulen että veteraanit jotka seuraavat maailman menoa hyvin monet vielä elossa olevista veteraaneista meidän keskustelullemme he tietävät kyllä mistä on ollut kysymys mutta se että se henkinen tuki tuolla kuusikymmentä viiva seitsemänkymmentä luvuilla jäi vajaaksi on ollut ehkä se kaikkein pahin puute ei niinkään se taloudellinen tilanne josta tässä helposti puhutaan herra puhemies kun näyttää tulevan kaksi minuuttia täyteen niin siirrynpä pönttöön korjaan puhujakorokkeelle

edustaja arhinmäki tuossa aiemmin aiemmin puhui ostovoimasta ja verohelpotuksista hallitushan on toiminut juuri näin kilpailukyvyn parantamisen yksi keskeinen näkökulma on ollut se mikä tosin jäi vähän pelkistetysti sanottuna nyt niiden kahden kätilön varaan julkinen sektori otti siitä isomman isomman osan mutta verohelpotukset ja yhteiskunnan verotuksessa vastaantulo käytännössä nämä menetykset tämä on iso asia jossa on siirretty sitten myös se tuki tavallaan yhteiskunnan kustantamana sinne ostovoiman puolelle tämän mekanismin ymmärtämisessä on joko väärinymmärrystä tai tahallaan väärinymmärrystä kaiken kaikkiaan lähtökohtahan on meillä se että yhteiskunta pystyy toimimaan ja me pystymme kulutusta myös ostovoimaa parantamaan tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa nyt ollaan sitten valmiina reittaamaan se tuleva kasvukin joka on orastamassa ja päässyt alkamaankin sanomalla että nyt pitäisi pystyä heti antamaan takaisin kaikki se mitä on kenties edellisellä hallituskaudella ja tällä hallituskaudella jouduttu leikkaamaan muun muassa koulutuksesta tutkimuksesta kehittämistyöstä ja sitä puolta vähentämään nyt se pitäisi heti palauttaa sinne takaisin ei se vain näin nopeasti mene valtiontaloudessa täytyy tarkastella pidemmän päälle ja kyllä kyllä sipilän hallituksen koko koko talouspolitiikan linja on lähtenyt juuri siitä että rakenteita pitää uudistaa me joudumme myös säästämään ja me joudumme katsomaan miten yhteiskunnan toimintoja tehostettua ja miten me pärjäämme sitten vielä huonompinakin vuosina ja tätä varten me tarvitsemme kyllä kyllä toivon mukaan hyviä puskureita meillä on se satakymmentä miljardia ensi vuonna valtionvelkaa ja se vain on suuri määrä joka jonkun on joskus myös maksettava eli se talouspolitiikan näkökulma että nyt sitten lähdettäisiin lähdettäisiin tätä orastavaa kasvua ikään kuin jakamaan täältä eduskunnan päätöksillä on kyllä virheellinen ja johtaisi ilman muuta suomen suomen kannalta huonoihin lopputuloksiin kun verrataan ruotsia ja saksaa niin kyllähän edelleenkin suomen kilpailukyky on siinä jamassa että me tarvitsemme näitä terästyksiä pääministeri kyselytunnillakin omalta osaltaan avasi tänään tätä asiaa ja on vain niin että meillä on tekijöitä joidenka puitteissa me emme vielä pärjää tuolla kansainvälisillä markkinoilla meidän viennin kautta tämä suomen talous kehittyy ja sitä kautta me pystymme turvaamaan olivat ne sitten veteraanirahoja koulutusrahoja eri valtion ja yhteiskunnan tarpeisiin olevia rahoja mielestäni talouspolitiikasta tehdään liian vaikeaa ihan sen monimutkaistamisen kautta valtiovarainministeri pekkala aikoinaan sanoi että tulee elää suu säkkiä myöten ja ja velka on veljenpoika maksettaessa nämä ovat edelleenkin hyviä arvoja jotka kannattaa pitää mielessä ja ja kulkevat ihan oikeaan suuntaan sitä kautta kun jokainen ajattelee myös omaa talouttaan eduskunnan pitäisi keskittyä enemmältikin sen kakun leipomiseen kuin sen kakun jakamiseen

arvoisa puhemies hyvä että talous kasvaa mutta niin kuin edustaja rossi tuossa sanoi kauanko joskus on maksettava tämä velka pois ja kauanko se kestää tämmöisellä talouskasvulla mitä nyt on maksaa pois niin että siinä ei ole lamaa välissä joku taloustieteilijä varmaan osaa vastata mutta kymmeniä vuosia joka tapauksessa tässä on puhuttu sotaveteraaneista ja ja hyvä että sinnekin on saatu rahaa ja hoidettu asia niin kuin se pitääkin hoitaa mutta sotaveteraanit ja sen sukupolvi maksoivat myös sotakorvaukset kaikki mitä siitä sodasta syntyi hirvittävä summa jouduttiin maksamaan mitenkä on hoidettu tämä sodanjälkeinen sukupolvi minun isäni on semmoinen kaksikymmentäyhdeksän syntynyt sotakorvauksia maksettiin

joku kahdeksan vuotta jouduttiin maksamaan neuvostoliittoon nyt tilanne on se että hän on eläkkeellä ei minkäänlaista muistamista ainoa miten on muistettu on lääkeleikkaukset ja kuitenkin tuossa seitsemänsadanneljänkymmenenkolmen euron eläkkeessä viisikymmentä euroa on aika paljon että tämmöinen näkökanta minkä minä otan se on unohdettu porukka minun mielestäni täällä samoin ne kaikki eläkkeellä olevat jo sekin sukupolvi millä tavalla huomioitu leikkauksia on vain tullut elikkä kyllä meidän pitää huomioida sekin ikäluokka mikä on maksanut pois tämän sodan

arvoisa puhemies edustaja hakkarainen muistutti meitä tärkeästä asiasta mitä meidän vanhempamme ja esivanhempamme ovat meidän eteemme tehneet ehkäpä siksi pyysin vielä tämän puheenvuoron kun edustaja rossi puhui tuosta normaalista sosiaaliturvasta ehkä tässä on nyt kuitenkin kysymys siitä että nämä ihmiset ovat olleet sodassa ja ei tarvitse kuin katsoa niitä filmejä niin ahdistaa ihan pelkkä ajatus en tiedä miten me itse siellä pärjäisimme ja kun he ovat rakentaneet meille tämän hyvinvointiyhteiskunnan ja tämän demokratian missä me nyt elämme niin se on kuitenkin hyvinkin poikkeuksellinen asia oikeastaan olisin toivonut hallituspuolueilta vastausta tähän kun keskustan edustaja rossi puhui tästä orastavan kasvun jakamisesta puheenvuorossani itse painotin kuten edustaja savio painotti että eläketulojen veronalennukset olisi voinut tehdä toisella tavalla nollasummapeliä ja sitten sitä olisi painotettu enemmän sinne pieni ja keskituloisille sehän ei ole minkään orastavan kasvun leikkaamista vaan oikeudenmukaisuutta kuten esimerkissäni kerroin että kymmenen euroa vuodessa saa lisää eläkettä tai sitten saa lähes viisisataa euroa niin se on mittava ero varsinkin kun on jo paljon isompi eläke siihen olisin toivonut vastausta miten te suhtaudutte siihen se ei ole kasvun syömistä vaan päinvastoin ihmisten arkielämän tukemista ja juuri niitten leikkausten kompensoimista tästä tästä syystä vielä muistutan siitä että toivoisin teiltä hallituspuolueiden edustajat että tuokaa ne maahanmuuton kustannukset koska se on myös teidän etunne että me tiedämme ne summat ja silloin me voimme keskustella faktojen pohjalta tänään kuuntelin sitä että meille sanottiin että mitä te perussuomalaiset siitä maahanmuutosta puhutte no tässä on pakko kysyä sen selvityksen perään niin kauan kunnes se tulee minä en ymmärrä miksei sitä voi tänne tuoda jos ei siitä puhua saa ei voi tuoda selvitystä ja silti menee

arvoisa puhemies vielä siitä sodanjälkeisestä sukupolvesta sillä tavalla että siihen aikaan asutettiin tänne karjalaisia neljäsataatuhatta mutta tämä ei ollut semmoista maahanmuuttoa kuin nyt joka on haittamaahanmuuttoa silloin suomi tarvitsi työvoimaa ja se oli

maahanmuuton kustannuksista joista kysyin tarkennan vielä haittamaahanmuuton kustannuksista oikeaa maahanmuuttoa ohjaa markkinatalous markkinaehtoisesti varmasti työpaikoille tulee osaavaa työvoimaa koska se lähtee työn perään tämä maksaa meille maltaita ja siitä ei voida edes vastausta antaa paljonko se maksaa ja tabukysymys loppujen lopuksi sitten vielä

näistä karjalaisista niitä ei voi verrata ollenkaan siihen maahanmuuttoon mitä tällä hetkellä on jos verrataan verrataan sitä he menivät marjapelloille menivät metsään töihin rakensivat taloja tekivät niin kuin nyt tällä hetkellä tekevät thaimaalaiset ukrainalaiset venäläiset suomessa valitettavasti siellä marjapelloilla ei näy irakilaisia ei siellä afgaaneja ei siellä ole somaleja vaikka ovat kaksikymmentäviisi vuotta jo tässä maassa olleet ei niitä siellä ole tämä minun mielestäni pitää ottaa esille ja ne kustannukset mistä edustaja meri on sanonut eikä se ole rasismia ei se ole vihapuhetta se on realismia
arvoisa herra puhemies nyt viimeinen puheenvuoro tähän yhteyteen joka tapauksessa osaltani edustaja meri tuossa kysyi kysyi hallituksenkin suuntaan näistä toimenpiteistä takuueläke on yksi sellainen aina voi sanoa mikä on vähän ja mikä on paljon mutta kuitenkin kyllä näen että hallitukselta löytyy oikeaa sydäntäkin se mihin on milloinkin varaa säätelee tietysti tätä meidän tilannettamme varsin pitkälle sitten maahanmuuton kustannuksiin liittyen olen ihan samaa mieltä kyllä meidän pitää kustannusten määrä saada selville pakolaistilanne tai siihen liittyvä turvapaikanhakija ja kokonaisuudessaan tämän tämän puolen maahanmuuton kustannukset saa olla mikään sen kummempi asia migrin toimestahan näitä on maksettu nyt sitten eri eri keskuksille ja ja varmaan tässä silloin kun tämä koko muuttoaalto suomeenkin asti ennätti on oltu sellaisessa tilanteessa jossa kehitys on ollut tietyllä lailla hallitsematonkin taloudellisten asioiden suhteen on menty aika pitkälti könttäsummilla mitä on maksettu ja ja sitten myöhemmin katsottu mitä siellä on oikeasti tarvittu ja ja kuinka asiaa on voitu hoitaa no se on ollut tilanteen sanelema pakko mutta kyllä tämä nyt alkaa jäsentyä ja päästään asiassa eteenpäin mitä sitten tulee edustaja hakkaraisen mainitsemiin muun muassa somaliasta yhdeksänkymmentä luvun alkupuolella minä kyllä olen tavannut heistä monta jotka ovat työllistyneet esimerkiksi taksinkuljettajina ja ja he he puhuvat hyvin suomeakin minä olen hyvin iloinen siitä että meillä on myös muualta tullutta väkeä tässä suhteessa tätä maahanmuuttoa työperäistä maahanmuuttoa ei pidä kyllä myöskään sotkea tähän turvapaikanhakijoiden tilanteeseen tai tai pakolaistilanteeseen kyllä

voimme ottaa myös sitten muutakin väkeä meidän työvoiman työvoiman piiriin mukaan se että tätä yritetään myös ikään kuin estää on vähän ihmeellinen asia minulle meille pitäisi luoda järjestelmiä joissa väki pääsisi helpommin töihin
arvoisa puhemies edustaja rossi otti tässä esille tämän hallituksen tekemät korotukset takuueläkkeisiin niitä on muutamia kertoja jo jo tehty se on hyvää hyvää kehitystä sinällään että nämä kaikkein pienituloisimmat eläkeläiset pystyvät pystyvät sitten ainakin jonkinlaisen toimeentulon saamaan näillä tuloilla mutta takuueläkkeen nosto ei tietenkään sitten auta näitä työeläkkeitä saavia jotka ovat tämän korotetunkin takuueläkkeen rajan yläpuolella ovat kuitenkin tehneet hyvin pitkiä työuria pienipalkkaisessa työssä ja siitä ei käytännössä sitten välttämättä kovin paljon suurempaa eläkettä ole kertynyt kuin mikä mikä tämä takuueläke on ja tulee olemaan jatkossa heidän kannaltaan tulisi myös pyrkiä oikeudenmukaiseen veropolitiikkaan ottaen huomioon nimenomaan sen kuten tässä on tullut nyt esille että pienillä tuhannen euron tai hieman isommillakaan työeläkkeillä käytännössä veronalennuksia tule ollenkaan sitä vastoin tulee kiinteistöveron korotukset joita nyt on kaavailtu hallitus esittää muun muassa alarajojen korotuksia mielestämme nimenomaan nämä alarajojen korotukset pitäisi kyllä ehdottomasti unohtaa hallituksen ja hallituspuolueiden tulisi vielä valtiovarainvaliokunnassa miettiä tuleeko luopua näistä alarajojen korotuksista kiinteistöveroprosenttien osalta kiitän kiitän vielä lopuksi edustaja rossia siitä että hän hän ilmaisi tukensa perussuomalaisille siitä että meidän aikanaan hallitusohjelmaan saamamme vaatimus maahanmuuton kokonaiskustannusten selvittämisestä on todella todella tärkeä sekä kustannusten että moraalin moraalin kannalta toivon toivon että edustaja rossi vie oman puolueensa puheenjohtajalle pääministeri sipilälle sanomaa tästä että hän vauhdittaisi tätä kustannusselvitystä hyvin ripeästi

arvoisa puhemies edustaja rossi lähti pois ahah siellä tunnen minäkin minäkin tai olen nähnyt muutaman somalin jotka ovat töissä että ihan kunnia ja kumarrus sinnepäin ei mitään heitä vastaan mutta jos tällä prosentilla mitä jää kelan maksettavaksi heitä tulee lähi idästä ja somaliasta ja pohjois afrikasta niin suomen talous ei tule koskaan selviämään siitä edes ja nyt kun leikkauksia tehdään kyllä niitä voisi siihenkin suuntaan laittaa miljardi todennäköisesti menee sinne kuin kankkulan kaivoon sitten vielä kiinteistöverosta sitä nostetaan ja kehen se kohdistuu nimenomaan näihin kivijalkafirmoihin mitä täällä on maaseudulla ja muualla nyt ei ole minkäänlaista kiinteistöveroa jos toiminta ei ole suomesta lähtöisin vaan ulkomailta nettikauppa ja sen tuoma kauppamuoto hyötyy tästä kiinteistöverotuksesta joka nyt asetetaan suomalaisille ja siinäpä tulee valuuttapakoa jopa en tiedä missä määrin mutta kuitenkin elikkä tämä kannattaisi kyllä tarkastella uudestaan kiitos

arvoisa puhemies en käy pitkittämään tätä keskustelua mutta sen verran kun tässä nyt on ollut esillä opposition pari pontta ehkä niitä tässä arvioin muutenhan tämä lisätalousarvio on luonteeltaan hyvin tekninen ja sinällänsä sinällänsä ei ei ole aiheuttanut oppositiopuolueissakaan tarvetta tehdä varsinaisesti sinne esityksiä ensin

tämä sosiaalidemokraattien lausumaehdotus veteraanikuntoutuksesta tämähän on on sisällöltään hyvin sama kuin varsinaisesti tuo valiokunnan mietinnössäkin oleva linja ja siinä mielessä tietenkään ei ole mitään ongelmaa äänestää tämän tämän ponnen puolesta ymmärrän kyllä että täällä salissa on käyty keskustelua siitä että asiaa on pyritty oikeasti hoitamaan kuntoon tämän vuoden osalta mutta tosiaankin muotoilu on tässä tässä varsin hyvä mutta sen sijaan sitten tämän vasemmistoliiton ponnen kohdalla täytyy sanoa että kun kristillisdemokraateille on ollut tärkeää se että kuitenkin tuo valtiontalouden tasapainottaminen pysyy siellä siellä budjetin keskiössä niin voisi sanoa että siinä mielessä kun nyt vihdoin suomen talouden nokka on saatu nousuun en en näe tarvetta sille että meidän nyt tässä lisätalousarviossa pitäisi lähteä tekemään muutoksia että meillä onkin nyt sitten parempaa tulokertymää kuin mitä on kaavailtu sen sijaan ensi vuoden budjettiin kristillisdemokraatit ovat tehneet omia vaihtoehtobudjettinsa mukaisia talousarvioaloitteita ja siinä sitten tuomme esille sen kuinka haluaisimme panostaa enemmän todellakin niin perusturvaan koulutukseen kuin hyvinvointipalveluihin mitä tässäkin ponnessa kyllä sinällänsä nostetaan esille ja ja on erilaista linjaa kuin hallituksella tulevalle vuodelle vuodelle ja erityisesti sitten lapsiperheitten asema

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan asian käsittely keskeytettiin viides kaksituhattaseitsemäntoista pidetyssä täysistunnossa

ja nyt on aika vähän katsoa mistä oikein on kysymys olisi ollut hyvä jos tänään olisi ollut paikalla myös joku hallituksen edustaja paitsi edustaja anttila jota arvostan suuresti tässäkin asiassa joka voisi nyt valaista meille mitä hallitus oikein on sopinut tästä valinnanvapaudesta koska nämä asiat tietyllä tavalla myös liittyvät toisiinsa mutta kerrataan vielä vähäsen mistä tässä on kysymys päivystysuudistuksen myötä sairaalatoiminta nyt tullaan keskittämään ja pienten sairaaloiden toimintaedellytyksiä heikennetään näillä säädetyillä pykälillä on kuitenkin vaikutuksia jotka ovat kauaskantoisempia kuin mistä on keskusteltu ja on tullut kyllä se tunne että että moni ei oikein tiedä mistä on kysymys eivätkä myöskään toimittajat tiedä mistä on kysymys terveydenhuoltolain uudistuksessa säädettiin että anestesiaa vaativa leikkaustoiminta voi tapahtua vain sairaaloissa joissa on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys sen sijaan annetaan niille sairaaloille mahdollisuus jatkaa leikkaustoimintaa jotka kuuluvat yliopistolliseen sairaalaan tässä jaetaan meidän sairaalakenttämme kahteen kastiin yliopistollisen sairaalan alueeseen kuuluvilla aluesairaaloilla on mahdollisuus ehkä jatkaa toimintaa jos yliopistollisen sairaalan päättävä elin näin päättää mutta jotka eivät ole yliopistollisen sairaalan piirissä ei tätä mahdollisuutta anneta maassamme on useita sairaaloita jotka eivät kuulu yliopistollisen sairaalan piiriin mutta jotka ovat alueellaan ratkaisevan tärkeitä tämä pykälän muotoilu johtaa tällä hetkellä nyt siihen että juuri näin yliopistosairaalan alueella voidaan ylläpitää laajaa palveluverkostoa kun taas näiden alueiden ulkopuolella anestesiaa vaativa päiväkirurgia keskitetään keskussairaaloihin tämä tarkoittaa myös sitä että etäisyys lähimpään päivystävään sairaalaan pitenee ja potilasturvallisuus kyllä heikkenee myös näissä sairaaloissa joissa tavallaan kielletään anestesia se on niin kuin jalkapallojoukkueesta otettaisiin se keskikentän pelaaja pois ja sanottaisiin että pärjätkää ilman tätä se on ennennäkemätöntä että näin halutaan tehdä asiasta tekee vielä vakavamman sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislaki jota nyt valmistellaan sosiaali ja terveysministeriössä ja ministeriö on muun muassa lausunnossaan pietarsaaren ja rauman kaupungeille ilmoittanut että yksi uudistuksen tavoitteista on että julkinen ja yksityinen toiminta olisivat samassa asemassa palveluiden tuottamisen osalta tämän lausunnon mukaan silloin myös potilasturvallisuudesta ja laadusta tulee koskea molempia käsittäen päivystysvalmiuden tämä mainittu momentti tulisi siis johtamaan siihen että yksityisetkään toimijat eivät enää ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakaksikymmentä jälkeen voi järjestää päiväkirurgiaa ellei toiminta sijaitse sellaisen sairaalan yhteydessä jossa on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys käytännössä jo nyt tehdyt keskittämistoimet ovat johtaneet suuriin ongelmiin sen me tiedämme no nämä pykälät tullaan soveltamaan nyt ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakahdeksantoista alkaen ja tällä hetkellä ei ole vielä liian myöhäistä estää vakavien ongelmien syntymistä julkisilla ja yksityisillä toimijoilla tulisi olla mahdollisuus hoitaa päiväkirurgiaa mikäli tälle löytyy löytyy alueellista tarvetta päätökset julkisten sairaaloiden toiminnasta tulee tehdä paikallisesti sairaanhoitopiirien kuntayhtymissä myös niiden sairaaloiden osalta jotka eivät kuulu yliopistollisen sairaalan piiriin vain tällä tavalla alueellinen demokratia kunnallinen itsehallinto ja kansalaisten oikeus yhdenvertaisiin palveluihin voivat toteutua arvoisa puhemies en voi olla kertomatta siitä palautteesta joka on tullut minulle nyt tämän lakialoitteen johdosta monta lääkäriä on ollut yhteydessä viimeksi hammashoidon puolelta hammaslääkäriliitto on myös erittäin huolissaan tästä tilanteesta koska myös hammashoidossa tarvitaan anestesiaa on potilaita jotka tarvitsevat nukutuksen jotta heidän hampaitaan ylipäänsä pystytään korjaamaan tähän kuuluvat lapset tähän kuuluvat vammaiset tähän ryhmään kuuluvat ne potilaat joilla on jonkuntyyppinen fobia ja tämä tarkoittaa että myös hammashoidon osalta ollaan nyt keskittämässä kaikki keskussairaaloihin tämä ei voi olla viisasta politiikkaa sen takia olisin nyt toivonut kun

tämä koko asia on valtavan iso se koskettaa sekä julkista terveydenhuoltoa se koskettaa tasa arvoista kohtelua potilaitten välillä riippumatta siitä missä päin maata asutaan ja se koskettaa myös yksityisen puolen tulevaisuutta eli mitä yksityiset saavat leikata mitä eivät että tähän pitäisi saada myös hallitukselta nyt suoria vastauksia ja muutama sitaatti eräs erikoislääkäri sanoi näin

isot sairaalat tulevat hukkumaan potilastulvaan ja eriarvoisuus kasvaa ja ovat jo hukkumassa elleivät saa leikata niin sanottuja julkisia potilaita julkisissa eivätkä yksityisissäkään pienemmissä yksiköissä eräs toinen kirurgi kirjoitti minulle luin ilolla että olette ottaneet asiaksenne vaikuttaa terveydenhuoltolakiin eksyneeseen lapsukseen koskien helpon perustason leikkaustoiminnan järjestämisen perusteita mutta kun tämä ei valitettavasti ole mikään eksynyt lapsus koska lääkintöneuvos keistinen sanoo suoraan että ei tässä ole tehty mitään lapsuksia eikä virheellisiä päätöksiä vaan tämä on tehty tieten tahtoen toinen ylilääkäri on todennut että keskittämisen kielteisiä seurauksia ei asetusta laadittaessa ole lainkaan otettu huomioon hoitaja joka on ollut päivystyksessä kaksikymmentä vuotta kirjoitti näin mitenhän ensihoito tai päivystys joka turvaa potilaita ja tänä päivänä tarvitsee nukutuslääkäriä pelastaakseen ihmishenkiä voi toimia tulevaisuudessa pienemmissä sairaaloissa miten aivoverenvuoto ja sydänpysähdyspotilaat hoidetaan ei mitenkään he kuolevat hapenpuutteeseen kun ei voida nukuttaa no silloin joku vastaisi että joo niitä ei ole tarkoituskaan hoitaa siellä vaan ensiapuambulanssin pitäisi hoitaa mutta näin ei valitettavasti tule käymään kaikkialla suomessa eli nyt olisi korkea aika myös hallituksen herätä siihen todellisuuteen että vielä ehtii tälle asialle tehdä jotain vielä ei ole liian myöhäistä minulle on suuri kysymysmerkki se miten on mahdollista että kokoomus joka on valinnanvapauden puolestapuhuja oikeastaan nyt ajaa sellaista uudistusta joka sulkee yksityisen sektorin kokonaisuudessaan pois kaikesta sellaisesta toiminnasta joka vaatii muuta kuin paikallispuudutuksen elikkä lasten korvien putkitukset ne olisi sitten tulevaisuudessa kaikki tehtävä keskussairaalassa arvoisa puhemies lopetan tähän ja jatketaan keskustelua toivon että me saisimme myös hallituksen nyt heräämään olisi viisasta tehdä niin että myös tämä uudistus lykättäisiin siten että se astuisi voimaan vasta kun sote uudistus astuu voimaan ja sillä ajalla olisi korkea aika tehdä niitä tarvittavia muutoksia

tätä lakialoitetta aloitettiin käsittelemään ja olen siinä mielessä tyytyväinen että sitten aika loppui kesken ja ja tällä viikolla jatkamme koska tämä on kyllä valtavan tärkeä lakialoite olen kirjoittanut tästä nyt muutaman kolumnin oman alueeni lehtiin siellä iisalmen ja varkauden aluesairaalat ovat tyypillisiä esimerkkejä hyvin toimivista tehokkaista aluesairaaloista jotka hallitus on nyt sanotaanko lainausmerkeissä nukuttamassa alas tällä anestesiaehdolla tätä soteahan on tosiaan valmisteltu niin kuin täällä aloitteen aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja henriksson totesi terveydenhoitolain uudistuksella ja siinä tuli sitten tämä anestesiaa vaativan leikkaustoiminnan ehto että se voi tapahtua vain perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksen omaavissa sairaaloissa tämä muotoilu johtaa siihen että yliopistosairaaloiden alueella voidaan ylläpitää laajaa palveluverkostoa kun taas sitten näitten alueitten ulkopuolella anestesiaa vaativa päiväkirurgia ja muut toimenpiteet keskitetään sinne keskussairaaloihin tosiaankin näitä hyvin toimivia tehokkaita ja alueellisesti tärkeitä sairaaloita on maassamme pilvin pimein mutta on aika mielenkiintoista että tosiaankin pohjois savossa esimerkiksi sattuu olemaan kaksi sellaista aluesairaalaa jotka jotka juuri palvelleet sekä siellä ylä savon puolella että sitten myöskin voisi sanoa pohjois savon eteläosassa ja näitten sairaaloitten potilaitten keskittäminen kuopioon on tällä hetkellä johtanut jo siihen että kysissä on kaaos tämä tämä tietenkin tulee sitten johtamaan myös väistämättä siihen että nämä muut toimintaedellytykset näissä sairaaloissa heikkenevät siellä on väistämättä sitten näitä heijastusvaikutuksia muuhun poliklinikkatoimintaan iisalmessakin toimivat tehokkaasti tällä hetkellä vielä korva nenä kurkkutaudit sisätaudit kirurgia gynekologia kaikkiin näihin sillä on omat heijastusvaikutuksensa ihan niin kuin täällä edustaja mainitsi on on tosiaankin sellaisia tilanteita että rauhattomalle potilaalle sen toimenpiteen suorittamisen ajaksi saatettaisiin tarvita kevyttä nukutusta ja nämäkään toimenpiteet eivät sitten enää ole mahdollisia keskittämisongelmista tällä hetkellä kuopion lisäksi olen kuullut että turussa yhteispäivystysyksikkö on tukkeutunut aivan tukossa aivan niin kuin täällä edustaja anttila mainitsi ja sitten sitten kaakkois suomessa kouvolan seudulla on myöskin ihan vastaavia siellä on pyydetty lisää rahoitusta anottu että pystytään ihan niistä välttämättömimmistä päivystyksen tilanteista selviämään seuraamus on tällä että nämä välimatkat näihin päivystäviin sairaaloihin kasvavat yhteispäivystyspisteet kuormittuvat ruuhkautuvat potilasturvallisuus kärsii ja ja sitten tietysti tämä kustannuspuoli kyllähän matkakustannukset sitten

tämä järjestämislaki on kirjoituksen alla ja se astuu voimaan sitten vuoden kaksikymmentä alussa tosiaankin se iso kysymys on tällä hetkellä se millä millä tavalla tullaan selviämään siitä tilanteesta ymmärrän sen logiikan että yksityisiä ja julkisia tulee kohdella samalla tavalla mutta tämän jälkeenhän ne yksityisetkään eivät voi enää sitten järjestää sitä päiväkirurgiaa ellei se toiminta sijaitse sitten jonkun sellaisen sairaalan yhteydessä jossa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys on

niin täydentää sitä julkinen ei tule selviämään siitä jos tämä kielto astuu voimaan sitten myöskin näitten yksityisten kohdalla ministeri saarikko muistaakseni viime vai toissa viikon kyselytunnilla kun kdn antero laukkanen kysyi asiasta totesi että tämä on tänään tullut ministeriryhmän pöydälle ja että he selvittävät parhaillaan hallituksen linjaa tässä asiassa tämä tuntui kyllä aika hämmentävältä onko tämä tullut ikään kuin puun takaa nyt sitten hallituksellekin että mitäs on tullut kirjattua ja mitä tämä tulee sitten vaikuttamaan tulevaisuudessa toisaalta tässä on vähän sellainen erikoinen kierre myöskin että herättiinkö tähän ongelmaan vasta siinä vaiheessa kun yksityisten toimijoitten toimijoitten kohdalla tämä tilanne kärjistyi mutta että julkisen puolen ei olla huolestuttu tähän mennessä että ne ovat ikään kuin saaneet mennä tässä mutta nyt kun tajuttiin että hei tämähän tulee rajoittamaan näitten yksityisten toimijoitten mahdollisuuksia niin sitten sitten tuli sellainen ahaa että tälle varmaan jotain tarvitsee tehdä mutta niin kuin täällä on todettu ja ja mistä minä olen tosi iloinen täällä on hallituspuolueitten edustajia allekirjoittanut ja ja vielä voisi sanoa edustajia parhaasta päästä eli sellaisia edustajia jotka näkevät tämän asian tärkeyden eikä mennä sen taakse että tämä nyt on hallituksen linjaus tai haluta ajatella tätä hallitus oppositio politiikkana vaan juuri nähdään se alueellisten alueellisten sairaaloitten merkitys ja ja ymmärretään miten vakaviin ongelmiin koko meidän järjestelmämme joutuu tämän onnettoman anestesiaehdon ympärillä kun se on sidottu niin julkisen kuin yksityisenkin päiväkirurgian kieltoon toivon että että vielä voitaisiin harkita etenkin kun tuo järjestämislaki ja koko sote ovat vielä pahasti levällään toivon että juuri nämä pykälämuutokset mitä edustaja henriksson esittää tehtäisiin ei koko lakia tarvitse lähteä kumoamaan vaan siellä on nämä pykälämuutokset jolloinka tämä johtaisi siihen että alueellisesti voitaisiin tehdä nämä päätökset ei ole tässäkään tarkoitus tehdä taas jotakin sellaista kumousta kumousta että koko laki lähtisi aivan toisista perusteista vaan annettaisiin sinne alueelle se demokratia ja siellä voitaisiin katsoa jos jollakin alueella ei ole minkäänlaista ongelmaa niin keskitetään sitten sinne sinne keskussairaalaan tai yliopistolliseen mutta jos on semmoinen tilanne että tarvitaan enemmän näitä toimivia yksikköjä niin annettaisiin silloin alueellisesti tämä päätös tehdä eikö tämä olisi sitten sitä kansalaisten yhdenvertaisuutta parhaimmillaan kun se voitaisiin näin taata ja tätä kautta sitten myöskin ottaa nämä perustuslakivaliokunnan lausumassa olevat yhdenvertaisuuteen liittyvät liittyvät huomiot paremmin esille ja huomioon kiitos

arvoisa puhemies kolmenkymmenen vuoden kokemuksella aluesairaalan hallinnosta ja parilla jaksolla hallituksen puheenjohtajana valtuuston puheenjohtajana ja niin edelleen käsittelen tätä lakialoitetta johon olen nimeni allekirjoittanut ihan harkitusti tässähän on kysymys siitä että hallitusohjelmaneuvotteluissa haettiin säästöjä keskittämällä ja yksi keskittämiskeino on nyt sitten ollut nimenomaan aluesairaaloista poistaa se leikkaustoiminta joka tapahtuu anestesiassa sitä varten terveydenhuoltolaki on täällä eduskunnassa hyväksytty ihan viime vuoden lopulla ja tuli voimaan tämän vuoden alussa tätä perustellaan siis säästölakina mutta jos mietitään mitä tästä seuraa niin kokonaistaloudelliset vaikutukset kansantaloudessa tulevat varmasti olemaan miinusmerkkisiä nyt kun aluesairaaloiden leikkauskapasiteetti poistuu se on yli kymmenen prosenttia koko kapasiteetista vastaavasti keskussairaaloihin ei tule yhtään lisää ja se näkyy nyt jo niin kuin täällä edustaja essayah totesi kuopiossa mutta tiedän tarkkaan myöskin että se näkyy turussa se on näkynyt jo varsin pitkään vaikka niitä siirtoja ei välttämättä kaikkia ole vielä tehtykään esimerkiksi

ypäjällä ranteensa murtanut henkilö joutui käymään turun yliopistollisessa keskussairaalassa neljä kertaa taksilla edestakaisin ennen kuin pystyttiin keskussairaalaan ottamaan kipsattavaksi neljä kertaa sitä ennen lähes sadan kilometrin matka eli kokonaistaloudellisesti tämäntyyppisistä ratkaisuista ei varmasti tule säästöä kun otetaan vielä sitten huomioon se että aluesairaalatason kustannukset ovat keskussairaalan ja yliopistosairaalan kustannuksiin verrattuna hyvin minimaaliset forssan

aluesairaalassa tehdään neljäkymmentä prosenttia halvemmalla kuin kanta hämeen keskussairaalassa ja seitsemänkymmentä prosenttia edullisemmin kuin turun minä hyvin ymmärrän koska näiden keskussairaaloiden varustus on ihan toisenlainen kysymys kuuluukin mitä tapahtuu leikkausjonot pitenevät ja sekin on kansataloudellinen tappio koska siellä jonossa varmaan on ihmisiä jotka ovat työelämässä vaikka tiedänkin että aika monet työterveyshuollon kautta tapahtuvat leikkaukset tänä päivänä ohjataan muuta kautta meillä lähti siitä liikkeelle että kun sairaanhoitopiirit muodostettiin vuoden alusta niin aluesairaalamme silloin tuli osaksi kanta hämeen sairaanhoitopiiriä kävi kuitenkin niin että sairaanhoitopiirissä oli lääkäreistä pulaa ja oli uhkana että meillä toimivia hyviä kirurgeja oltaisiin oltu siirtämässä leikkaamaan kanta hämeen keskussairaalaan eli meillä oli uhkana se että meidän palvelutaso aluesairaalassa laskee ja vastaavasti siirtyy henkilökuntaa kanta hämeeseen niinpä me teimme sitten ratkaisun vuoden kaksituhatta alusta otimme aluesairaalamme pois sairaanhoitopiiristä ja pistimme aluesairaalan ja perusterveydenhuollon eli terveyskeskuskuntainliiton yhteen ja se on ollut erinomainen ratkaisu meillä on näyttöä tuloksista kuudentoista vuoden ajalta siitä millä tavalla säästöt syntyvät silloin kun ei tarvitse mennä erikoissairaanhoitoon jonoon kun ollaan samaa kuntayhtymää hakemaan ensin lähete perusterveydenhuollosta meillä on henkilö joka katsoo kumpaan tuuttiin asiakas kuuluu ja sitä kautta päästään aivan suoraan hoitoon ei ole jonoja meillä on ollut leikkaustoimintaa ja kahdenkymmenenkuuden erikoisalan poliklinikkatoimintaa koska meillä kuntayhtymän johtaja markku puro tämän mallin rakensi periaatteella lääkäri liikkuu potilaat liikkuvat vähemmän ja silloin yhteiskunnan kustannukset ovat myöskin huomattavasti alhaisemmat me olemme olleet vuosia thln tilastoissa terveydenhuollon kustannuksissa valtakunnan ensimmäisten kolmen joukossa eli meillä on näyttöä varmaan arvaatte että tämä nyt rakenteilla oleva sote uudistus ja siihen liittyvä terveydenhuoltolain muutos iskevät meihin kaikkein eniten ihan suoraan ajavat forssan mallin niin sanotusti alas meillä oli tämä integraatio kuusitoista vuotta ja siitä on olemassa konkreettiset näytöt että sillä todella säästyy mutta niin kuin tiedämme nyt kun sote uudistusta rakennetaan niin integraatiohan on saanut väistyä ovat tulleet ihan muut arvot tilalle valitettavasti

nimenomaan se että ei siinä korkeimmassa tasossa niitä leikkauksia tehdä vaan siinä keskitasossa ja sitä suomessa edustaa nimenomaan aluesairaalataso eli kyllä tämä uudistus on ollut suoraan valmistelussa sosiaali ja terveysministeriössä virkamiestyönä ja täällä tämän henkilön nimi jo mainittiinkin jonka visio on se että suomessa on vain kaksitoista keskussairaalaa jatkossa hän on minulle sen itse sanonut ei tarvita kuin kaksitoista keskussairaalaa eli ne kuuden nykyistäkin keskussairaalaa ovat tämän esittelevän virkamiehen mielestä liikaa aluesairaaloita ei ole ollenkaan ainakaan kirurgisessa toiminnassa jossa anestesiaa tarvitaan eli keskittämispolitiikka on ollut lähtökohta siellä ministeriössä ja ilmeisesti on ollut vähän poliittisen ohjauksen puutetta koska ne tahtotilat tahtotilat ovat niin keskeisesti siellä toteutuneet mitä virkamiehellä on ollut tekonivelkirurgian kohdalla esimerkiksi meidän sairaalamme on erinomainen esimerkki kanta hämeestä käy forssassa leikkauksissa aika moni siitä syystä että meillä ei ole jonoja hyvin lyhyet jonot hoitoon pääsy on on joustavaa ja turvattua ja leikkaukset on hoidettu mallikelpoisesti mutta nyt sitten ensi vuoden alusta meidänkin sairaalamme leikkaustoiminta lakkaa sen takia pyysin myöskin tämän puheenvuoron viime viikolla tähän keskusteluun toisen tapahtuman johdosta millään päässyt että haluan oikaista kun täällä on sosiaali ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja lukenut kanta hämeen alueen lehtiä ja on väittänyt täällä että oli ilo lukea tänään lehdistä että kanta hämeen alueella missä nämä muutokset ovat aiheuttaneet kovasti etukäteen kuohuntaa forssan aluesairaala ja hämeenlinnalaiset ovat päässeet sopimukseen työnjaosta ja arvio on että vain neljä sairaanhoitajavirkaa tarvitsee siirtää hämeenlinnaan haluan tämän sen takia oikaista että vain on sovittu siitä mitä meiltä siirtyy kanta hämeen mitään ei ole sovittu eikä päätetty mitä meille jää mitä meille mahdollisesti jostain muualta tulee tämä on sitä niin sanottua yksipuolista tiedottamista jota meidän seudullamme on harjoitettu jo varsin pitkään tietyistä syistä on luotu mielikuva ettei ole muuta vaihtoehtoa kuin mennä sinne kanta hämeeseen meillähän oli tarkoitus tehdä yhteisyritys pihlajalinnan kanssa mutta se sitten kaadettiin poliitikoilta puuttui rohkeus se tehdä ja ja nyt sitten tällä hetkellä forssan sairaalassa joudutaan aika pian miettimään esimerkiksi mitä me teemme kirurgisella osastolla tähän saakka sen kirurgisen osaston kuormituksen on nimenomaan ratkaissut se miten paljon meillä leikataan ja mitä leikataan ei päiväkirurgia tarvitse mitään osastoa eli tämä teksti joka on toki löytynyt forssan lehdestä on yksipuolinen ja haluan sen sen takia sen tässä eduskunnan pöytäkirjoihin oikaista me tiedämme sen tuleeko meille mitään korkeintaan vasta vuoden lopussa kiireisintä kanta hämeen keskussairaalan näkökulmasta oli se että pitää sopia heti se mitä meiltä nyt sitten siirtyy terveydenhuoltolain mukaan ja totta kai se oli helppo sopia koska se on laissa määritelty mitä meiltä siirtyy mutta aika kuvaavaa on se että kanta hämeen sairaanhoitopiirin johtaja teki valituksen kantelun aluehallintovirastoon vaatien selvitystä että mitä terveydenhuoltolaki tarkoittaa forssan sairaalan kohdalla tämä kantelu tehtiin siinä vaiheessa kun meillä oli yhteisyritysneuvottelut menossa eli tämä painostus on ollut aika kovaa koska kanta hämeen keskussairaalasta viime vuonna puuttui potilaita eli tässä on kysymys myöskin siitä että halutaan vaikuttaa siihen mihin ne potilasvirrat sitten jatkossa menevät mutta valinnanvapaus turvaa sen että asiakkaat valitsevat jatkossa olen erittäin surullinen siitä että forssan malli ajetaan näin alas ja sen takia olen tähän aloitteeseen nimeni pistänyt tehdään nyt nyt yhdessä töitä sen eteen että saataisiin tähän voimaantuloon vielä muutoksia minä todella toivon ja tiedänkin että ministeri saarikko jatkossa seuraa hyvin tarkkaan mikä on keskittämisen vaikutus joka nyt jo tyksissä on realisoitunut ja kuopiossa ihmishengistä on kysymys potilasturvallisuudesta on kysymys ja se on viime kädessä myöskin ministeriön vastuulla

no tässä vaiheessa kun on näin vähän puheenvuoroja mennään vielä listan mukaisesti

talman arvoisa puhemies jatkan tätä ihmettelyä ja tiivistän tämän käydyn keskustelun muutamaan kysymykseen ovatkohan hallituspuolueet miettineet tässä asiassa ihan loppuun asti kun tiivistetään ja keskitetään kaikki leikkaustoiminta vain näihin päivystyssairaaloihin niin kuin tässä on todettu päiväkirurgiaa hoitavat tällä hetkellä hyvillä tuloksilla useat aluesairaalat ja myöskin yksityiset sairaalat leikkausten lukumäärä tulee tuskin vähentymään tulevaisuudessa päinvastoin miten keskussairaalat pystyvät hoitamaan kaikkia leikkauksia ilman että syntyy pitkiä jonoja onko järkevää kuljettaa pitkiä matkoja ihmisiä leikkaukseen onko otettu huomioon kohonnut riski sairaalabakteeritartuntoihin ja kuka ottaa vastuun loppukädessä potilasturvallisuudesta kysymyksiä jotka on jo tässä esitetty ja seison niitten takana ja kannatan siksi että tämä lakialoite hyväksytään täällä eduskunnassa kiitos

värderade talman arvoisa puhemies oli hyvin selkeä puheenvuoro edustaja sirkka liisa anttilalta jossa hyvin selvästi tuli esille se mitä tässä on takana tässä on säästöt takana ei tässä ajatella potilaan parasta ei tässä ajatella sitä että meillä on yhdenvertaiset palvelut ympäri maata vaan tässä ollaan tieten tahtoen haluttu löytää säästöjä minä uskallan väittää että niitä säästöjä tällä tavoitellaan ei tulla saamaan ja saavuttamaan tällä tavalla päinvastoin tässä voi käydä hyvinkin paljon huonommin niin kuin edustaja anttilakin nosti esille ilmeisesti tässä on ollut kova kova virkamiesvalmistelu takana mutta kuitenkin keskustahan nyt johtaa tätä maata ja kyllähän se on niin että keskustavetoinen hallitus on tietenkin myös vastuussa tästä lakiesityksestä ei siitä pääse mihinkään

olisin kysynyt myös edustaja anttilalta jos hän olisi vielä jäänyt tänne millä tavalla hän nyt näkee sen mitä hallituksen sisällä on tapahtumassa ainakin minulle on hyvin epäselvää mitä keskusta ja kokoomus ovat viikonloppuna sopineet ilmeisesti eivät itsekään tiedä mitä ovat sopineet mutta ainakin sen tiedämme että jos tämä viedään läpi niin kuin tässä nyt on ajateltu niin tämä tulee tuottamaan varsin paljon vahinkoja niin potilaspuolella kuin myös seudullisesti on aivan käsittämätöntä että keskusta joka on puolue jonka pitäisi olla huolissaan koko maasta ja maan hyvinvoinnista on nyt vetämässä tämmöistä keskittämislinjaa jossa ei ole mitään päätä eikä häntää sitten voisin todeta näin että itse olen ollut myös kuntapolitiikassa kaksikymmentä vuotta mukana pietarsaaressa on sairaala joka on ollut pystyssä jo yli sata vuotta paikallisella demokratialla olemme saaneet päättää mitä itse teemme siinä omassa sairaalassamme ja sen jälkeen kun saatiin sairaanhoitopiirit olemme demokraattisessa järjestyksessä myös saaneet päättää sairaanhoitopiirin sisällä mitä tehdään missäkin

kiittää kaikkia niitä edustajia jotka ovat olleet kannattamassa tätä lakialoitetta olen kiitollinen myös siitä että jokaisesta eduskuntapuolueesta paitsi sinisestä ryhmästä löytyi tälle tukea se on sinänsä arvokas asia tiedän että moni kansalainen ympäri suomea toivoo vielä että hallitus myös tässä asiassa muuttaisi näkemystään ja että tässä palattaisiin siihen että laitetaan potilas keskiöön ja mietitään myös niitten lakien vaikutuksia sillä tavalla että että otettaisiin huomioon pitkäaikaiset vaikutukset niin potilaan kannalta kuin myös yhdenvertaisuuden kannalta toivon niin kuin tässä on esitetty aikaisemmin että hallitus nyt vielä kun ilmeisesti eivät vielä ole valmiita tämän valinnanvapauden kanssa myös osaisi ottaa tämän asian käsittelyyn niin että me saamme tässä järkevän ratkaisun koska näin tässä ei saisi lähteä eteenpäin niin kuin hallitus nyt on suunnitellut se tulee tuottamaan paljon vahinkoa ja myös ihmishengistä pitäisi hallituksen olla olla kyllä huolissaan sellaista lainsäädäntöä ei pitäisi viedä läpi jossa ei voida potilasturvallisuutta taata

arvoisa puhemies pyysin vielä puheenvuoroa kun kuuntelin tuota edustaja anttilan puheenvuoroa todellakin nyt on kuultu jo tuosta viikonlopun hallituspuolueitten kokouksesta että integraatio on nyt heikkenemässä näillä uusilla linjauksilla edustaja anttila kertoi miten aluesairaalassa alueellisesti on tehty jo viidentoista vai kuudentoista vuoden ajan ajan tällaista hyvää integraatiota joka nyt sitten heikkenee sen takia että me lähdemme tämmöiselle keskittämisen tielle siinä mielessä voi vain yhtyä näihin kysyjiin jotka haluaisivat lisätietoja siitä mitä nyt viikonloppuna on on sovittu ilmeisesti se on hivenen epäselvää siellä hallituksen sisälläkin koska jatkoaikaa on sitten edelleenkin tähän valinnanvapausosion julkituloon pyydetty tuolla allekirjoittajissa jos nyt oikein katsoin oli tosiaan kuusi keskustan kansanedustajaa kokoomuksestakin taisi olla allekirjoitus ehkä tämä kertoo just siitä että oikeasti nämä ihmiset jotka tulevat tuolta alueelta missä on hyvin toimivia aluesairaaloita jotka tietävät että nämä välimatkat sitten tulevat kasvamaan rajusti noilla alueilla ja ovat jo nähneet miten se tulee aiheuttamaan potilasruuhkaa ovat aidosti huolissaan tästä kehityssuunnasta kyllä täytyy yhtyä noihin edustaja henrikssonin ihmettelyihin että että kun meillä nyt on keskusta pääministeripuolueena niin kyllä tämmöinen keskittäminen näihin näihin yliopistollisiin sairaaloihin ja keskussairaaloihin tuntuu hyvin kummalliselta kyllä ainakin tuolla pohjois savossa jossa keskusta on aivan mahtipuolue väki on hirveän hämmentynyt että tällä hallituskaudella tapahtuu tällaista kyllä he ovat tosi ihmeissään että miten tämä on mahdollista näihin ihmetyksiin voi vain itsekin yhtyä toivotaan että tätä vielä kun on mahdollisuus muuttaa muutettaisiin

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

arvoisa herra puhemies amurinlinnassa puhemiehelle

tutussa tampereen kaupungissa finlaysonin työläisasunnoissa kirjoitettiin tuntematon sotilas tai sotaromaani tänään juuri tällä hetkellä kun käymme keskustelua kyseisen romaanin kolmas elokuvaversio on ensi illassa miksi nostan tämän esille tuntematon sotilas on tyypillinen esimerkki taiteesta niin elokuvataiteenmuotona kirjallisuustaiteenmuotona kuin näyttämötaiteenmuotona joka yhdistää monella tapaa suomen kansaa alun perin sodan vastaiseksi jopa pasifistiseksi kirjoitetusta kirjasta löytää moni toisella tavallakin ajatteleva itselleen lainattavaa ne velikullat jotka siinä esiintyvät ovat osa suomalaista folklorea arvoisa puhemies tänä vuonna suomen itsenäisyys täyttää sata vuotta ja yksi itsenäisen valtion ja kansan keskeisiä merkkejä on että meillä on monipuolista taidetta ja kulttuuria taide ja kulttuuri luo yhtenäisyyttä mutta toisaalta se nostaa esiin ongelmakohtia ja epäkohtia herättää keskustelua ja tunteita jokaisen sivistysvaltion pitää huolehtia siitä että taiteella on tilaa ja mahdollisuuksia myös taloudellisesti silloin kun tuntematon sotilas tai sotaromaani kirjoitettiin se tehtiin vielä työläisasunnossa samalla kun käytiin päivisin töissä sen menestys mahdollisti keskittymisen väinö linnan merkittävän kolmiosaisen sarjan kirjoittamiseen vaikka tuntematon sotilas toi tulot täällä pohjantähden alla kirjoittamisen suurimmalla osalla meidän menestyviäkin tunnettuja ja arvostettuja taiteilijoita ei ole mahdollisuutta keskittyä vain taiteen tekemiseen pitää myös muistaa että taiteen mittari ei koskaan ole se kuinka paljon se tuottaa taloudellista hyvää on paljon taiteenmuotoja jotka eivät voi koskaan tuottaa taloudellista hyvää tekijälle suoraan mutta niillä on valtavan suuri merkitys yhteiskunnalle sen vuoksi onkin tärkeää että taidetta tuetaan ja yksi taiteen tukemisen muoto on valtion taiteilija apuraha niillä työskentelee vuosittain runsaat kuusisataa taiteilijaa tämä on kuitenkin vain noin kolme prosenttia maan taiteilijakunnasta taiteilija apuraha ei ole suuren suuri vajaa tuhatseitsemänsataa euroa kuukaudessa josta maksetaan pakolliset eläke ja tapaturmavakuutusmaksut jos katsotaan sitten miten näitä jakautuu niin vuoden kaksituhattakahdeksantoista eli ensi vuoden alussa alkavia apurahoja jaettiin tänä syksynä yhteensä kaksisataayhdeksänkymmentäneljä kappaletta hakijoita oli runsaat kaksituhattaviisisataa eli joka yhdeksännellä hakijalla oli mahdollisuus saada taiteilija apurahaa lyhyemmäksi tai pidemmäksi kaudeksi kaikkein vaikeinta apurahan saaminen oli kuvataiteen ja monitaiteen puolella missä apurahoja sai vain joka kahdestoista hakija jos katsoo sitten ikäjakaumaa kaikista apurahansaajista joka kuudes oli nuori eli alle kolmekymmentäviisi vuotias tämä on myös yksi ongelmista apurahoja on vaikea saada varsinkin uran alkuvaiheessa kuitenkin vaikka näin harva voi saada apurahoja toki vuosien varrella paljon useampi useampi on voinut saada kuin nämä luvut kertovat kun apurahansaajat vaihtelevat eikä se luku suurensuuri ole näillä on hyvin tärkeä merkitys jotta taiteen tekeminen on on ylipäätänsä mahdollista taiteilijoiden toimeentulovaikeuden takia moni taiteilija menestynyt ja arvostettukin on joutunut vaihtamaan alaa apurahojen vähäisen määrän lisäksi taiteilijoiden toimeentuloa heikentävät muut tekijät kuten vakituisten kuukausipalkkaisten töiden väheneminen taideinstituutioissa toki taiteilijoiden apurahat eivät ole ainoa tapa tukea taidetta ja kulttuuria suomessa muita konkreettisia keinoja esimerkiksi se järjestely joka takaa taiteilijoiden palkan sekä teosten esittelystä että näyttelyn eteen tehtävästä työstä valtion rahoittamissa museoissa ruotsin mu sopimuksen mukaan ja tämä on etenemässä mikä on hyvä asia taiteilijoiden taiteilijoiden eläketurvan yksinkertaistaminen ja parantaminen olisi tärkeä asia verotusta tulisi joustavoittaa vastaamaan epäsäännöllisten tulojen asettamia haasteita itsensä työllistäjien työttömyysturvaa tulisi parantaa tässä muutamia konkreettisia esimerkkejä mitä muuta me voisimme tehdä oleellista on myös se että julkinen sektori sekä valtio että mutta myös yksityinen puoli tarjoavat taiteilijoille työmahdollisuuksia prosenttitaideperiaatteen mukaisesti koska parasta on se että taide näkyy taide huomataan taidetta pääsevät kohtaamaan kaikki eivät vain ne jotka hakeutuvat sen pariin vaan siihen törmätään arvoisa herra puhemies tässä lakiesityksessä esitän taiteilija apurahamäärien kasvattamista miksi näin pitäisi tehdä oikeastaan tässä jo kuinka harva taiteilijoista kuinka harva hakijoista pystyy saamaan taiteilija apurahaa kertoo sen syyn jos ajattelemme sitä että juhlimme tänä vuonna suomen itsenäisyyden sata vuotisjuhlaa niin mikä olisi sen parempi ajankohta parantaa taiteilijoiden edellytyksiä tehdä taidetta hallituksen talousarvioesityksessä apurahoihin on budjetoitu ensi vuodelle yksitoistamiljoonaakuusikymmentäyhdeksäntuhatta euroa tällä lakialoitteella ei tavoitella pilviä taivaalta vaan maltillista korotusta taiteilija apurahojen sitä että jokunen voisi saada enemmän taiteilija apurahoja se olisi tärkeä osoitus siitä että suomalainen yhteiskunta me eduskunnassa arvostamme itsenäisyyden sata vuotisjuhlavuonna sitä merkittävää roolia mikä taiteilijoilla on omalta osaltaan luoda kansakuntaa ja suomea esitän tässä lakialoitteessa sitä että valtion määrää kasvatetaan kolmellakymmenellä se merkitsisi noin kuudensadankymmenentuhannen euron korotusta määrärahoihin olen tehnyt tästä myös vastaavan talousarvioesityksen ja todella toivoisin että tämä on sellainen asia joka ei ole taloudellisesti merkittävän suuri mutta voisi olla yksi niistä asioista mitä voisi toteuttaa kun ensin sivistysvaliokunta ja sen jälkeen valtiovarainvaliokunta pohtivat ensi vuoden budjettia

arvoisa puhemies sivistyneen yhteiskunnan eräs tunnusmerkki on se miten hyvin se huolehtii luovan työn tekijöistään ja taiteilijoistaan taide on äärimmäisen tärkeä osa yhteiskuntaa ja kehittyvää yhteiskuntaa lisäksi mielestäni entisen kulttuuriministerin pitää lähtökohtaisesti aina olla samaa mieltä kuin toinen entinen kulttuuriministeri ja näin on ehdottomasti tässä asiassa joten

arvoisa puhemies taidan olla aloitteen ensimmäinen ja ainoa allekirjoittaja mutta siitä huolimatta olen nyt täällä puhumassa tai ehkä juuri siitä syystä arvoisa puhemies kuten tiedämme suomen valtiontalouden tasapainottamiseksi on jo vuosia sitten ryhdytty mittaviin toimenpiteisiin menoja on leikattu se sattuu aina ja kokonaisverotus on pysynyt korkealla tasolla viimeisten vuosien aikana ja ehkä varsinkin finanssikriisin jälkeen sekä ansiotulo että pääomatuloveroja on korotettu kuten myöskin alkoholi tupakka ja energiaveroja muun muassa näitä muutaman vuoden takaisella arvonlisäveron korotuksellakin on ollut merkittävä fiskaalinen merkitys ehkä varsinkin nyt kun kotimainen kulutus kasvaa samalla on viimeisten vuosien aikana käyty tarkasti läpi verovähennyksiä asuntolainojen pitkään lähestulkoon pyhään korkovähennykseen puututtiin ja nyt se laskee asteittain vapaaehtoisten eläkesäästövakuutusmaksujen verovähennysoikeutta on myös karsittu kotitalousvähennystä ensin pienennettiin sitten vähän nostettiin mutta vähennyksen taso on edelleen pienempi kuin esimerkiksi vuonna kaksituhattayksitoista ja siinä on lisäksi koko ajan ollut sadan

vuosia sitten poistettiin verovähennysoikeus vaikkapa silmälasihankinnoista ja listausta näistä verovähennyksistä joita vuosien varrella on joko leikattu poistettu kokonaan tai pienennetty omavastuuosuuden käyttöönotolla voisi jatkaa johdonmukaisuuden nimissä sekä valtiontalouden tasapainottamisen yhtenä osakeinona on perusteltua että myös jäljellä olevia täysin omavastuuvapaita ja siis kokonaan verovähennyskelpoisia saavutettuja etuja käydään läpi samalla kriittisellä silmällä olen omassa talousarvioaloitteessani ehdottanut että työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennykseen tulisi sadan euron omavastuu tämä koskisi sekä palkansaajien maksuja ay järjestöille että yritysten maksuja työnantajajärjestöille joiden viisisataa euroa tällä hetkellä jäsenmaksut ovat siis täysimääräisesti verovähennyskelpoisia tämä omavastuu säilyttäisi tämän vähennyksen perustan ja sen taustalla olevan idean mutta toisi silti julkisen sektorin kassaan tarpeellisia lisäverotuloja valtiovarainministeriön arvion mukaan nykyinen täysimääräinen verovähennysoikeus tarkoittaa että valtio menettää noin kaksisataa miljoonaa euroa verotuloina vuodessa ehdottamani sata ja viidensadan euron omavastuun säätäminen toisi vmn mukaan ainakin seitsemänkymmentäviisi miljoonaa lisää verotuloja joista kaksikymmentäviisi miljoonaa valtiolle neljäkymmentäviisi

tilanteessa jossa valtio edelleen lainaa kolme miljardia lisää ensi vuonna jossa pelkästään valtionvelan korkomenoihin menee kaksituhattakolmesataa euroa minuutissa ja jossa kokonaisvelan maaginen sadan miljardin raja on jo ylitetty meidän on pystyttävä tekemään edelleen vaikeita päätöksiä niitä on jo tehty ja lisää on valitettavasti edessäpäin veropuolella tämä tarkoittaisi muun muassa sitä että enää ei voi olla kovinkaan monta pyhää täysimääräisesti verovähennyskelpoista lehmää tukkimassa tietä kohti tasapainossa olevaa julkista taloutta jokainen pienikin puro on tärkeä ja osa laajempaa kokonaisuutta jossa tavoitteena siis on tasapainoinen julkinen talous todennäköisesti aika pitkällä tähtäimellä mutta kuitenkin

kyllä itsekin haluan pitää duunareitten puolta varmaan edustaja arhinmäki huomasi puheestani että en kannattanut enkä vastustanut lakialoitetta toin vain asioita esille olen itsekin kuulunut liittoon vuosia vuosia ja kyllä täytyy sanoa että kyllä on vasemmisto sdp painotteinen tämä metalliliittokin ja siellä koko ajan sorsittiin muun puolueen jäseniä silmiinpistävää kuinka siellä puolueet masinoivat liittojen sisällä sitä toimintaa pitkin yrityksiä minun mielestäni liitoissa ei saisi olla puoluepolitiikkaa niin vahvasti kuin nykypäivänä on ja miten räikeästi sitten tuetaankaan eri vaaleissa työkaveria kuka kuuluu eri puolueeseen jos hän kuuluu vasemmistoon tai sdphen hänelle kautta rantain myönnetään vaaliavustusta vaaliavustusta esimerkiksi toisen puolueen jäsen ei saa mitään vaikka ajaisi ihan samaa asiaa

arvoisa puhemies monilla on semmoinen harhakäsitys että jotenkin itsestään liitoissa on vain tietyt poliittiset ryhmät tosiasiassa liitoissa käydään vaalit joissa vaalituloksen perusteella rakentuvat nämä ryhmät muistan miten perussuomalaiset

johdolla uhosivat miten metalliliitto vallataan mihin edustaja lehtokin viittasi omana liittonaan no miten kävi kun asetuttiin ehdolle niin duunarit sitten näkivät siellä lattiatasolla että ketkä ne ovat jotka puolustavat sitten tosipaikan edessä duunaria eli siinä mielessä aina kun puhutaan miten tietyt puolueet ovat ovat voimakkaasti liitoissa riippuu siitä keitä liiton jäsenet demokraattisesti äänestävät toisen asian voin sanoa vasemmistoliiton osalta kun olen toiminut puolueen puheenjohtajanakin ja tiedän minkä verran puolueena olemme saaneet ammattiliitoilta tukea ja tietysti minkä verran itse ehkä tässä on vähän myyttistä kokoluokkaa siinä kuinka paljon ammattiliitot tukevat ehdokkaita tai puolueita ehkä sosiaalidemokraattien puolella sitä on enemmän mutta meidän kohdallamme se on kyllä jäänyt kovin kovin vähäiseksi toivoisin jopa että liitot voisivat tukea hiukan enemmän niitä puolueita jotka jotka myös liittoja puolustavat mutta se on

kokonaismäärä vaihtelee mutta jos ottaa lähtökohdaksi vaikkapa vuoden kaksituhattaseitsemän siis viimeisen ehjän vuoden ennen finanssikriisiä niin käyrä on siitä lähtien osoittanut suoraan ylös mitä lisävelanottoon tulee ja velan kokonaismäärään tulee ja se on nyt reippaasti yli sata miljardia taitaa olla sadallaseitsemällä tällä hetkellä joka tosin vastaa neljääkymmentäkahdeksaa prosenttia bruttokansantuotteesta mutta kuitenkin se velan absoluuttinen määrä on siinä mielessä mielenkiintoinen

sitä velkaa on maksettava pois velalla on se ikävä piirre että se ei itsestään häviä vaan vaan pitää johdonmukaisesti pyrkiä siihen että että se ainakin pienenee se pienenee ainoastaan sillä tavalla että valtio pystyy sitä maksamaan niillä tuloilla jotka syntyvät joko säästämällä valtion menoissa tai sitten aikaansaamalla lisää tuloja valtion kassaan tai tietysti voidaan näitä kahta kombinoidakin nyt tässä minun lakialoitteessani on kysymys myöskin siitä että valtio saisi lisää verotuloja kassaan mutta ennen kaikkea siitä että harrastettaisiin johdonmukaista veropolitiikkaa mitä tulee verovähennysoikeuksiin siinä siinä tapauksessa ei voi olla myöskään niitä pyhiä lehmiä joita tämä ay täysimääräinen vähennysoikeus tänä päivänä edustaa
arvoisa herra puhemies vielä ennen kuin poistun keskustelemaan seuraavaksi a talkin puolelle siitä onko meillä palkkojen korotukseen varaa varaa totean vain sen että velan suhde bruttokansantuotteeseen on se oleellinen eikä

se absoluuttinen määrä silloin kun meillä talous kasvaa niin niin kuin nyt on käynyt niin bkt suhde putoaa ja se on se mitä kansainvälisesti myös mitataan

kansantaloutta ja kotitaloutta ei pidä verrata toisiinsa mutta toki vaikka ihmisellä olisi kolmesataatuhatta asuntolainaa ja miljoonan asunto todennäköisesti hän on hän on kuitenkin varakkaampi kuin ihminen jolla ei ole asuntolainaa mutta ei ole asuntoakaan arvoisa puhemies me kaikki valtiontalouden pitää olla hyvässä kunnossa ja se saadaan ennen muuta sitä kautta että tuloja on enemmän työllisyysaste on korkeampi ja pystytään maksamaan enemmän veroja mutta siihen ei kannata tähdätä että valtio olisi velaton taitaa olla ceausescun romania ainoa maa joka oli velaton ja se ei kyllä ollut ehkä kansalaisille se paras mahdollinen maa jos ajattelemme vaikkapa norjaa jonka öljyvarat ovat hyvin merkittävät ja öljyrahastoissa on moninkertainen määrä euroja verrattuna esimerkiksi meidän vuosittaiseen budjettiin niin siitä huolimatta myös norjan valtiolla on velkaa valtiot toimivat niin että vanhoja velkoja maksetaan pois ja uusia otetaan tilalle muistaakseni esimerkiksi nyt kun alhaalla iso britannia maksoi tuhatkahdeksansataa luvulla ottamiaan velkoja pois koska nyt se oli järkevää tehdä tällä hetkellä kun korkotaso on alhaalla esimerkiksi meidän velanhoitokulumme laskevat kun me maksamme pois vanhoja velkoja joissa on

arvoisa puhemies esittelen tosiaan laki aloitteemme laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain yhdennentoista ja kahdennentoista pykälän muuttamisesta arvoisa puhemies elinkeino ja yritystukien suuri määrä ja monipolvinen käyttötarkoitus ovat herättäneet laajaa yhteiskunnallista keskustelua ja vaikka yritystukia voidaan tietyissä tilanteissa pitää perusteltuina niin toisaalta niiden on katsottu muun muassa voivan vääristää kilpailua myös valtion velkaantumisen näkökulmasta verotukien kriittinen tarkastelu on ehdottomasti tarpeen kuten myös edustaja stefan wallin äsken omaa lakialoitettaan esitellessään totesi tämä lakialoite jonka nyt esittelen on tehty säästöjen aikaansaamiseksi aikaansaamiseksi yritystuet voivat olla perusteltuja jos tuettavan yritystoiminnan ulkoisvaikutukset yhteiskunnalle ovat positiivisia eikä yritystoimintaa ilman tukea syntyisi toisaalta kilpailuneutraliteetin näkökulmasta on hyvin tärkeää ettei tuettava yritystoiminta syrjäytä tehokkaampia yrityksiä kilpailluilla markkinoilla yritystuet ovat myös pääsääntöisesti väliaikaisia ja harkinnanvaraisia yritystuista merenkulkuun kohdistuvat tuet ovat kuitenkin monelta osin poikkeuksellisia ne ovat nimittäin pysyviä ja kohdistuvat tuettavien yritysten liiketaloudelliseen perustoimintaan tampereen yliopistossa tänä vuonna tehdyn selvityksen mukaan matkustajamerenkulun tukien kokonaismäärä on jopa noin vuodessa eräs eräs esimerkki matkustajamerenkulun nauttimista tuista on varustamoille matkustaja alusten miehistökustannuksista maksettava tuki se on suuruudeltaan merkittävä joskaan ei suurin matkustajamerenkulun nauttimista tuista tämän mainitun tampereen yliopiston selvityksen mukaan matkustajamerenkulkuun vuosittain kohdistuvan miehistökustannustuen määräksi on arvioitu noin kolmekymmentäyhdeksän

tämä on jopa valtion budjetin mittakaavassa varsin merkittävä menokohde ja kuten kaikkia muitakin menokohteita tällä kaudella on tarkasteltu kriittisesti myös tätä kohdetta tulee tarkastella hyvinkin kriittisesti valtion edelleen velkaantuessa noin kolme miljardia euroa vuodessa arvoisa puhemies tämä tekemämme lakialoite koskee siis matkustajamerenkulun miehistökustannusten leikkaamista ei kokonaisuudessaan mutta tämän tuen puolittamista miehistökustannustuen piiriin luetaan koko aluksella työskentelevä henkilökunta riippumatta siitä kuuluvatko työntekijät esimerkiksi kansi ja konehenkilökuntaan tai tällä miehistökustannustuella on pyritty nettopalkkauksen kaltaiseen järjestelmään joka vapauttaa varustamot työntekijöiden sosiaalikulujen ja palkasta ennakonpidätykseen kuluvan osan maksamisesta arvoisa puhemies miehistökustannustuen välityksellä varustamoille palautetaan merimiesten palkan ennakonpidätys ennakonpidätys sekä työnantajan merimieseläkelaissa säädetty eläkevakuutusmaksu ja osuus tapaturmavakuutusmaksusta tämä vuodesta kaksituhattaneljä lähtien tilapäiseksi tarkoitettu miehistökustannustuki matkustaja aluksille säädettiin pysyväksi vuodesta kaksituhattayhdeksän alkaen käytännössä suuri osa matkustajamerenkulun tuesta valuu varustamojen osakkeenomistajille osinkojen muodossa tuen haittavaikutuksiin lukeutuu valtion menojen kasvun lisäksi muun muassa mantereen matkailu ja ravintola alan yritysten heikentynyt kilpailu asema ja tätä kautta niiden työllistämisedellytysten oheneminen varsinkin tämä viimeksi mainittu on herättänyt voimakasta asiantuntijakritiikkiä valtion menojen pienentämiseksi sekä matkailu ja ravintola alan kilpailuneutraliteetin parantamiseksi matkustajamerenkulun miehistökustannustuki olisikin meidän allekirjoittaneiden mielestä tarkoituksenmukaista puolittaa ensi tilassa tällä toimenpiteellä ei olisi olennaista vaikutusta esimerkiksi huoltovarmuuteen koska kauppamerenkulun tukeen tällä tekemällämme

arvoisa puhemies tähtäämmekin tällä lakialoitteella valtion menojen pienentämisen ohella matkailu ja ravintola alan kilpailuneutraliteetin parantamiseen samalla on varsin todennäköistä että valtion ansiotulovero ja arvonlisäverotulot kasvaisivat mantereella toimivien matkailu ja ravintola alan yritysten liikevaihdon kasvun myötä ja samalla tietenkin paranisi

tämän lakialoitteen lisäksi olen tehnyt

talousarvioaloitteen jolla arvioidaan valtion menojen pienenevän noin yhdeksäntoista pilkku viisi miljoonaa euroa

arvoisa puhemies edellä esitetyn perusteella me lakialoitteen allekirjoittajat esitämme että meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain yhdenteentoista pykälään lisätään uusi toinen momentti sekä saman lain kahdenteentoista pykälään uusi toinen momentti jotka molemmat ovat samansisältöisiä ja kuuluisivat esityksen mukaan jatkossa seuraavasti matkustaja aluksella työskentelevän merenkulkijan osalta tukea maksetaan kuitenkin vain puolet ensimmäisessä momentissa tarkoitetusta